nykytilasta ja tulevaisuudesta valtioneuvoston vastauksen ja edustaja harry wallinin puheenvuoron jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niidenkin pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä minuutin tai kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja

arvoisa puhemies rautatieliikenne on keskeinen osa sekä suomalaisten arkea että maamme kilpailukykyä sen kehittäminen on välttämätöntä myös kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi liikenteen päästöt on puolitettava vuoden kaksituhattaviisi tasosta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tähän päästäksemme tarvitsemme monenlaisia keinoja hallitus on nyt hakemassa ratkaisuja joilla raideliikennettä saadaan lisättyä ja tehtyä siitä aito vaihtoehto yhä useammalle suomalaiselle uudistuksella pyritään siihen että rautatieliikennepalvelujen tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu kilpailun avaamisen tavoitteena on että palvelut tuotettaisiin nykyistä tehokkaammin ja että ne vastaisivat nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin liikenteen palvelutarjonnan kasvu ja kilpailu tarjoajan ja liikennemuotojen välillä hyödyttävät matkustajia palveluntarjoajat kilpailevat asiakkaistaan lippujen hinnalla ja erilaisilla palveluilla ihmisille tulee lisää tarjontaa ja valinnanvaraa julkiselle tuelle saadaan nykyistä enemmän vastinetta eun neljäs rautatiepaketti asettaa tiettyjä velvoitteita jotka tässä otettu huomioon suomen lisäksi vain luxemburgissa ja irlannissa on ainoastaan yksi toimija rautateiden henkilöliikenteessä kilpailu on päätetty avata koska sen on arvioitu tuovan paremmat palvelut junamatkustajille ja hyödyttävän koko yhteiskuntaa yksinoikeuksiin ja suorahankintoihin perustuva järjestelmä on arvioitu tehottomaksi palveluja kilpailutettaessa verorahojen käyttö on läpinäkyvämpää suomi haluaa edetä kilpailun avaamisessa sillä meillä ei ole varaa odottaa uudistusten toteuttamista luvun lopulle asti päästövähennystavoitteemme ovat kunnianhimoiset ja vuosi kaksituhattakolmekymmentä tulee eteen nopeasti arvoisa puhemies on myönteistä että myös oppositio kantaa huolta rautatiejärjestelmän tulevaisuudesta

britannian kanssa tuolloin kaikissa kolmessa maassa valtiollinen junaoperaattori vastasi liikenteestä yksinoikeudella ja junaliikenteen osuus liikennemuodoista oli noin viisi prosenttia sittemmin ruotsi ja iso britannia ovat avanneet henkilöjunaliikenteen kilpailulle koko maassa ja junaliikenteen osuus on kivunnut samassa ajassa yhdeksään prosenttiin suomessa junan käyttö on jämähtänyt vuoden yhdeksänkymmentä tasolle on kuitenkin selvää ettei suomi nouse ruotsin ja ison britannian tasolle pelkästään kilpailua avaamalla meidän on jatkossakin panostettava rataverkon kehittämiseen ja kattavan junaliikennetarjonnan turvaaminen koko maassa edellyttää julkista tukea on kuitenkin muistettava että järjestelmän tehostuessa ja junaliikenteen suosion kasvaessa tehdyille panostuksille voidaan saada nykyistä enemmän vastinetta kilpailun avaamisella varmistetaan että meidän kannattaa tulevaisuudessakin investoida rataverkkoomme ja junayhteyksiimme arvoisa puhemies välikysymyksessä väitetään ettei valittu kilpailutusmalli synnytä kilpailua ainoastaan alueellisia monopoleja nykyisen valtakunnallisen monopolin tilalle tässä kohtaa on syytä oikaista vääriä käsityksiä hallitus on päättänyt että kilpailu avataan alueisiin ja palvelukokonaisuuksiin perustuvien käyttöoikeussopimusten pohjalta sopimuksissa määritellään tarkemmin vaadittava palvelutaso ja kannustimet toiminnan kehittämiseen käyttöoikeussopimukset eivät takaa operaattoreille yksinoikeutta kilpailutetuille alueille valitussa mallissa samalla rataosalla voi toimia useita yrityksiä opposition huoli on siis turha hallituksen valitsemassa mallissa kilpailua syntyisi junaoperaattoreiden välille sekä tarjouskilpailuvaiheessa että varsinaisessa liikennöinnissä lisäksi on esitetty huoli siitä ettei suomen rataverkolle mahtuisi lisää liikennettä näin ei todellisuudessa ole rataverkkomme käyttöaste on euroopan alhaisimpia ja liikennettä voitaisiin lisätä merkittävästi lähes koko rataverkolla vr on vähentänyt liikennettä viime vuosina runsaasti usealla rataosalla on totta että pääkaupunkiseudun liikenteessä ratakapasiteetti alkaa olla etenkin ruuhka aikoina täydessä käytössä on kuitenkin muistettava että alueellisella liikenteellä on suuri potentiaali myös maakunnissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella esimerkiksi ruotsissa lähijunaliikennettä harjoitetaan jopa muutaman kymmenentuhannen asukkaan kaupunkien yhteydessä suomessa tällainen liikenne puuttuu käytännössä kokonaan tulevaisuudessa myös maakunnat ja suuret kaupungit voisivat kehittää alueellista liikennettä omista lähtökohdistaan meidän on jatkossakin huolehdittava siitä että junaliikennepalveluja on saatavilla koko suomessa ja kaikille matkustajaryhmille valitussa kilpailutusmallissa voidaan nykyistä paremmin varmistaa että operaattorit huolehtivat myös kaupallisesti vähemmän kiinnostavista palveluista jatkossa maanlaajuinen maanlaajuinen palvelutaso ja lippujärjestelmien yhteentoimivuus voidaan varmistaa nykyistä paremmin nykyjärjestelmässä ei ole ollut mahdollista riittävästi puuttua lippu uudistuksiin vuorotarjonnan vähennyksiin asemien lakkauttamiseen tai pysähdysten vähentämiseen vr tekee näitä päätöksiä itsenäisesti liiketaloudellisin perustein arvoisa puhemies vrn tulevaisuus ja yhtiön arvossa tapahtuneet muutokset ovat herättäneet kysymyksiä hallitus on talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa yksiselitteisesti linjannut että vr yhtymä oyn rooli ja kilpailukyky valtio omisteisena junaliikennöintiyhtiönä turvataan yhtiö osallistuu tuleviin kilpailutuksiin samalta viivalta muiden potentiaalisten operaattoreiden kanssa hallituksella on aito halu lisätä kilpailua junaliikenteessä eikä avata markkinoita näennäisesti esimerkiksi kaluston saatavuus voisi muodostua suomen muista euroopan maista poikkeavan raideleveyden vuoksi ylitsepääsemättömäksi markkinoille tulon esteeksi kaluston ja tukipalveluiden tasapuolisen saatavuuden varmistaminen on välttämätöntä hallituksen valitsema malli vastaakin pitkälti sitä mihin hsl päätyi vuonna kaksituhattaneljätoista kun se päätti lähijunaliikenteen kilpailuttamisesta oppositio puhuu välikysymyksessään virheellisesti luonnollisen monopolin yksityistämisestä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla ei ole tehty tällä hallituskaudella yhtään yksityistämistä eikä tehdä nytkään kaikki kolme perustettavaa yhtiötä ovat valtion sataprosenttisesti omistamia erityistehtäväyhtiöitä niille vrltä siirtyvä omaisuus säilyy valtion omistuksessa kysymys on omaisuudensiirrosta valtionyhtiöstä valtion erityistehtäväyhtiöön kysymys ei myöskään ole luonnollisesta monopolista samalla rataosalla voi toimia samanaikaisesti useita junaoperaattoreita aivan samaan tapaan kuin maantiellä voi toimia useita linja autoyrityksiä näin toimitaan jo ongelmitta muissa maissa hallituksen valitsemassa käyttöoikeussopimusmallissa operaattoreille ei ole tulossa yksinoikeutta rataosalle kalustoyhtiöön siirrettävä kalusto vuokrataan tasapuolisin ja yhtäläisin ehdoin potentiaalisille operaattoreille sitä ei olla antamassa ilmaiseksi ulkomaisten yritysten käyttöön yhteisin varoin hankittu omaisuutemme vuokrataan sellaisille toimijoille jotka pystyvät tuottamaan sen avulla suurimman lisäarvon suomalaisille kilpailun avulla voimme varmistua siitä että yhteiset resurssimme ovat tehokkaimmassa mahdollisessa käytössä junaoperaattorilla on velvollisuus vuokrata käytettävä kalusto ensi sijassa kalustoyhtiöltä

valtionyhtiöiden kohdalla ensisijainen tavoite ole osinkotulojen maksimointi tätä varten on olemassa erityistehtäväyhtiöitä joilla on yhteiskunnan kannalta merkittäviä tehtäviä näissä yhtiöissä valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen
rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on erinomainen esimerkki tilanteesta jossa valtio voi hyödyntää omistustaan suomen uudistamiseen nyt perustettavissa yhtiöissä valtion intressinä on toimivien markkinoiden varmistaminen yhteiskunnallisten intressien toteutuminen tärkeissä yhteiskunnan perustoiminnoissa varmistetaan kullekin sektorille parhaiten sopivalla keinolla näitä voi olla esimerkiksi sääntely julkiset hankinnat ja valtion omistamat yhtiöt arvoisa puhemies kilpailun avaamisesta laadituista selvityksistä on keskusteltu paljon viime aikoina kilpailun avaamista on valmisteltu huolella ja virkamiesvalmistelun lisäksi on teetetty useita selvityksiä selvityksiä on tehty laajasti eri näkökulmista jotta voisimme varmistua siitä kilpailu kannattaa avata juuri esitetyllä mallilla selvityksiä ei voitu keväällä asian keskeneräisyyden vuoksi julkistaa asian julkistamisen jälkeen kaikki teetetyt selvitykset julkistettiin viipymättä julkisuuslain mahdollistamissa rajoissa selvityksissä on tarkasteltu muun muassa kilpailun avaamisen vaikutuksia palvelutasoon lippujen hintoihin ratakapasiteetin ja kaluston riittävyyteen turvallisuuteen verotuloihin ja omistaja arvoon yksittäiset selvitykset ovat olleet aiheeltaan rajattuja ja niihin on sisältynyt erilaisia oletuksia tämän vuoksi yhtä selvitystä tarkastelemalla ei voi saada kokonaiskuvaa hankkeesta tai sen vaikutuksista on totta että tehdyissä selvityksissä on tunnistettu joitain kilpailun avaamisen myötä syntyviä lisäkustannuksia ja siihen liittyviä riskejä samaan aikaan on tunnistettu lukuisia hyötyjä joita saavutetaan erityisesti pitkällä aikavälillä on virheellistä puhua nykyisten markkinoiden jakamisesta tehtyjen selvitysten ja kansainvälisten kokemusten valossa on kiistatta selvää että kilpailun avaamisen myötä yhä useampi ihminen valitsee matkustustavakseen juuri junan vaikka kilpailuttaminen lisääkin alkuvaiheessa erityisesti hallinnollista työtä hyötyjä tullaan saavuttamaan kun kilpailu ajaa yrityksiä kehittämään palvelujaan ja tuotantotapojaan monopoliyhtiöllä ei tähän vastaavaa kannustinta ole ja tämä on havaittu konkreettisesti juuri suomen junaliikenteessä selvityksiä ja niiden johtopäätöksiä tulee katsoa kokonaisuutena hallituksen tehtävä on arvioida erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia näiden pohjalta muodostetaan kokonaiskäsitys suomen kannalta parhaasta mahdollisesta ratkaisusta juuri näin hallitus toimi kun se keväällä päätti talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kilpailun avaamisesta ja tehtävistä yhtiöjärjestelyistä hallituksella oli ratkaisua tehdessään kaikki tarvittava tieto käytössään olemme keskellä valtavaa muutosta jossa digitalisaatio ja ilmastonmuutos muokkaavat toimintaympäristöämme ennennäkemättömällä tavalla keinoäly automaatio jakamis ja datatalous lohkoketjut ja virtuaalitodellisuus tulevat vauhdilla haastamaan ja haastavat nykyisiä liiketoimintamalleja ja arvoketjuja liikkuminen muuttuu palveluksi ja automatisoituu suomella on halutessaan mahdollisuus olla se ensimmäinen maa maailmassa jossa liikennealan uudistuminen toteutetaan kaikki liikennemuodot kattavana kokonaisuutena rautatiet ovat liikennejärjestelmämme ydinaluetta nyt on aika huolehtia siitä että junaliikenne kestää mukana tässä kehityksessä kiitos

arvoisa puhemies olemme täällä tänään käsittelemässä koko opposition allekirjoittamaa välikysymystä raideliikenteen tulevaisuudesta

hallituksen talouspoliittisessa työryhmässä hyväksymästä

mallissa suomi jaettaisiin alueisiin rautateiden matkustajaliikenteen osalta ja alueet kilpailutettaisiin etelä suomen lähiliikenteestä alkaen eri toimijoille samalla vrn kalusto huolto ja kiinteistöt jaettaisiin eri yhtiöihin mukaan luettuna jo kilpailtu tavaraliikenne hallitus uskoo saavansa tällä uusia toimijoita markkinoille ja ja näin lisäävänsä junavuoroja ja tarjoavansa parempaa palvelua kansalaisille oppositiosta käsin on hankala nähdä miten hallitus aikoo tavoitteissaan onnistua mikäli uudet toimijat eivät investoi uuteen kalustoon jolla junavuoroja voidaan lisätä toinen pullonkaula on rataverkkomme joka on jo nyt pääratojen osalta täydessä käytössä ja johon tarvitaan tuntuvia investointeja myöskään vapaan kilpailun tuomaa mahdollisuutta valita tarpeisiin paras vaihtoehto ei matkustajille suoda kun uusilla kilpailutetuilla alueilla vallitsee edelleenkin yhden operaattorin monopoli enemmänkin näyttää siltä että hallitus on päättänyt huutokaupata valtionyhtiön liiketoiminnan arvoisa puhemies hallituksen valmistelua kilpailutuksen suhteen ei voi pitää tasapainoisena kun saamme lukea lehdistöstä piilotetuista selvityksistä hallitus on vedonnut useampaan ulkomaiseen selvitykseen ja kertoo arvioineensa että kilpailun avaamisesta syntyy yhteiskunnalle enemmän hyötyä kuin mitä yhteiskunta siinä menettää kuitenkin ne kaksi selvitystä joissa on selvitetty hallituksen mallia nimenomaan suomen liikenteessä boston consulting groupin ja spring advisorin toteavat hallituksen mallin vaikutukset negatiivisiksi rambollin selvitys johon hallitus tukeutuu ei ole tutkinut hallituksen mallia vaan on luonteeltaan teoreettinen liikennesimulaattori joka ottaa kilpailutuksesta kilpailutuksesta saatavat edut annettuna huolestuttavaa on myös omistajaohjausosaston päällikön heliövaaran sivuuttaminen jatkovalmistelusta heliövaara arvostelee valitun mallin toimivuutta ja kertoo kauppalehdessä kahdeskymmenesensimmäinen yhdeksättä uskovansa järjen voittavan jos huomataan että osa linjauksista ei ole viisaita hallituksen esittelemä malli vaatii laajempaa selvittelyä selvitysten ristiriitojen ja puutteiden vuoksi on vaarallista että hallitus liikenne ja viestintäministeriön johdolla on tehnyt selvityksistä omiin tarpeisiinsa sopivat johtopäätökset väärällä valinnalla voimme tehdä miljardiluokan vahingot suomalaiselle yhteiskunnalle sähköisen liikenteen edistämiselle sekä valtionyhtiölle osana kansallisomaisuuttamme arvoisa puhemies toimin ennen kansanedustajaksi pääsyä myös vrn käyttöosastolla miehistönkäytön suunnittelijana minun tehtävänäni oli suunnitella veturinkuljettajien työvuorot koko valtakuntaan tehtävä oli tiimityötä joka tehtiin yhdessä veturi ja kierrosta vastaavien henkilöiden kanssa näin pystyttiin varmistamaan että henkilökunta sekä veturit ja vaunut voitiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti meidän rautatieliikenteessä on perussääntönä että henkilöliikenne ajetaan päiväaikaan ja tavaraliikenne yöaikaan tällöin voidaan käyttää tehokkaasti kolmeasataaviittäkymmentäneljää veturia kun sama veturi kiertää sekä henkilö että tavaraliikenteessä toimiessani veturinkuljettajana ajopiirini oli laaja sillä seinäjoelta käsin ajoin henkilö ja tavarajunia muun muassa helsinkiin poriin jyväskylään ja ouluun työnantaja siis pystyi käyttämään minua monipuolisesti ja lisäksi saanut tyyppikoulutuksen pendolinosta dieselkalustoon saakka hallituksen esittämä malli yksityisistä monopoleista ja käytössä olevan kaluston jakamisesta eri yhtiöille tulee heikentämään kaluston ja henkilökunnan tehokasta käyttöä sen seurauksena kustannukset kasvavat lipunhinnat nousevat ja tarjonta tulee supistumaan liikenne loppuu ensimmäisenä harvaan asutuilla alueilla pohjois ja itä suomessa samaan aikaan vrn mahdollisuus maksaa valtiolle osinkoja laskee tulouttanut omistajalleen satoja miljoonia euroja viimeisten vuosien aikana myös uudistuksessa kokonaan unohdetun tavaraliikenteen kustannukset kasvavat kasvavat kaluston jakamisen myötä mikä vaikuttaa muun muassa metsä ja teknologiateollisuuden kustannuksiin rautateiden tavaraliikenteellä on suuri merkitys suomen vientiteollisuudelle raakapuun ja sellun kuljetusten arvioidaan jatkavan kasvuaan muista keskeisistä teollisuudenaloista kemianteollisuuden tulevaisuudennäkymät ovat hyvät ja ja kemikaalien kuljetusten määrän arvioidaan kasvavan meillä on tällä hetkellä kolmentasoista junaliikennettä on markkinaehtoista liikennettä joka on pääsääntöisesti etelä suomessa on myös valtion ostamaa ostoliikennettä tänä vuonna eurolla ja se sijoittuu kuopio oulu rovaniemi välille ja tampere pori välille sekä lähiliikenteessä helsinki tampere ja helsinki kouvola välille lisäksi vr on velvoitettu tarjoamaan junaliikennettä yksinoikeuden vastineeksi noin kahdenkymmenen miljoonan euron edestä johon kuuluvat muun muassa yöjunat helsingistä rovaniemelle kemijärvelle ja kolariin yksinoikeuden poistuttua ei käsittääkseni voida enää velvoittaa vrää ajamaan kannattamatonta liikennettä vaan valtion on se ostettava mikä lisää valtion kuluja tai sitten se lakkaa arvoisa puhemies suomen rataverkko on prosenttisesti yksiraiteinen liikenteen tarjonnan kasvattaminen rataverkolla ei ole yhtä yksinkertaista kuin maanteillä merellä tai ilmassa rataverkon raidekapasiteetti on pääradoilla täysin käytössä ja esimerkiksi turun väliselle rataosuudelle ei ole mahdollista lisätä päiväaikaan yhtään junavuoroa operoi rataosuudella mikä yhtiö tahansa suomen raideliikennettä pidetään kuitenkin boston consulting groupin kansainvälisessä vertailussa korkealaatuisena ja tehokkaana suhteessa yhteiskunnan panostuksiin suurimmaksi syyksi todetaan että suomi on sijoittanut julkisen tuen rataverkkoon liikenteen ostamisen sijaan hallituksen talousarvioesityksen mukaan valtio investoi ensi vuonna pelkästään rataverkon perusväylänpitoon nettomenoina viisisataakolmekymmentäyhdeksän miljoonaa euroa lisäksi olemme panostaneet rataverkkoomme viime vuosina yli miljardin verran pelkästään kehäradan ja pohjanmaan radan perusparantamisen kautta vaikka suomen raideliikenne olisi täysin yksityisten yritysten hoitamaa ei sitä voi markkinaehtoiseksi kutsua markkinoilta tuskin löytyy halua huolehtia myös rataverkostamme rataveron kaltaisin käyttömaksuin katetaan vain pieni osa investoinneista ja siksi yhteiskunnalla on myös oikeus sekä velvollisuus valvoa kenen taskuun hyödyt valuvat rataverkollamme on painolastinaan noin miljardin euron korjausvelka tämän lisäksi meidän on kyettävä ratkaisemaan rataverkon pullonkaulat jotta kilpailun tuoma kasvu raideliikenteen vilkkaimmille osuuksille on edes mahdollista hallituksen esittämä malli ei tuo ratkaisua näihin perusongelmiin vaan keskittyy valtionyhtiön pilkkomiseen ja siksi tämä välikysymys raideliikenteen tulevaisuudesta on yhdistänyt koko opposition taakseen arvoisa puhemies mielestäni olisi viipymättä käynnistettävä yli vaalikausien kestävä suunnitelma lisäraiteiden rakentamiseksi kriittisille osuuksille raideliikenteen osuuden liikenteestä kasvattamiseksi sähköisen raideliikenteen lisäämisen runko ja lähiliikenteessä on oltava merkittävässä asemassa tulevaisuudessa kun suomi pyrkii täyttämään liikenteen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi liikkumista on kyettävä houkuttelemaan tulevaisuudessa maanteiltä raiteille raiteille raideliikennettä on kehitettävä osana aluekehitys ja työllisyystavoitteitamme suomella ei ole varaa epäonnistua raideliikenteen lisäämisessä nopeat junayhteydet suurien kaupunkien välillä ovat tärkeä osa tulevaisuuden kilpailukykyämme näitä ovat nopeampi yhteys helsingistä turkuun kaksoisraiteet tampere seinäjoki ja orivesi jyväskylä välille sekä kolmas raide tampere riihimäki välille usean viime vuoden aikana ovat lisääntyneet rataverkon ongelmat erityisesti ne ovat liittyneet rataverkon rata ja turvalaitteisiin touko heinäkuussa noin puolet kaukojunien myöhästymisistä johtui rataverkon ongelmista pääsyy radanpidosta johtuviin myöhästymisiin on ratalaitteiden

vanhentuminen ja epäluotettavuus päärataverkon turvalaitetekniikka on luvulta ja se on auttamattomasti vanhentunut siinä on runsaasti vikoja joista aiheutuu sekä ylimääräisiä nopeusrajoituksia että liikenteen katkoksiakin hyvin laajasti euroopassa rautateiden turvalaitejärjestelmät on digitalisoitu minkä johdosta turvalaitteiden toimintavarmuus on aivan eri tasolla kuin suomessa arvoisa puhemies kilpailu tulee olemaan tosiasia raideliikenteessä mutta hallituksen hätiköintiin ja huonoon omistajapolitiikkaan ei ole tarvetta raideliikenteen kilpailua tulee avata vaiheittain hankkien ensin oppia hsln kilpailutuksesta ja jatkaen sitten ostoliikenteenä suoritettavaan lähiliikenteeseen kaukoliikenteen avoimille markkinoille voidaan näin kehittyä hakemalla kokemusta ja varautumalla omiin kalustohankintoihin kaluston yhtenäisyyden tuomasta synergiahyödystä tulee pitää kiinni varsinkin veturikaluston osalta edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallituksen valmistelu on ollut puutteellista ja ja hätiköityä ja uhkaa vakavasti suomen raideliikenteen tulevaisuutta näin ollen eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies

tällä vaalikaudella harjoitettu liikenne ja viestintäpolitiikka on ollut vahvasti tulevaisuuteen katsovaa ja mahdollisuuksia luovaa teitä ratoja ja siltoja on kunnostettu ennennäkemättömällä tavalla liikkuminen ja liikenteen palvelut ovat isossa murroksessa keskustan tavoite on vastata ihmisten yritysten ulkomaankaupan suomen maakuntien ja matkailun tarpeisiin meille keskustalaisille maistuu se jo lähitulevaisuudessa kännykällä voi ostaa kätevästi lipun joka kelpaa junassa busseissa lentokoneessa ja laivassa lisäksi ilmaston suojeleminen suorastaan vaatii meitä uudistamaan joukkoliikennettä entistä houkuttelevammaksi liikenteen päästöjäkin on vähennettävä tässä hallitus on käärinyt hihat ja hyvä niin vaikka junaliikenteen matkustajamäärät ovat viime aikoina nousseet ne olivat vuonna kaksituhattakuusitoista yhä kaksi miljoonaa matkustajaa vähemmän kuin vuonna kaksituhattakahdeksan junaliikenteen osuus kaikesta liikenteestä on jämähtänyt vain viiteen prosenttiin keskustan eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa henkilöjunaliikenteen kilpailun avaamiselle kilpailun avaamiselle on luotu selkeät askelmerkit yksi
perustetaan valtion kokonaan omistamat kalusto kunnossapito ja kiinteistöyhtiöt kaksi kilpailun avaamiseen liittyviä yksityiskohtia valmistellaan työryhmissä jonne on kutsuttu myös vrn henkilöstön edustajia kolme uudistus toteutetaan hallitusti ja vaiheittain kolmen seuraavan vaalikauden aikana etelä suomen junaliikenteestä aloittaen vielä elokuussa jokainen eduskuntaryhmä kannatti kilpailun avaamista erimielisyyttä oli vain perustettavasta kalustoyhtiöstä tarvitaanko sitä kyllä tarvitaan näin lukee jokaisessa asiantuntijaselvityksessä välikysymyksessä oppositio haluaa lisätä junaliikennettä hyviä palveluita ja pelastaa ilmaston aivan kuten hallituskin
mutta teillä ei ole esittää yhtään yhtään ensimmäistäkään ratkaisua oppositio kertokaa vaihtoehtonne sen sijaan te pelottelette ihmisiä levittämällä virheellisiä väitteitä hallitus ei ole tekemässä samaa virhettä kuin te välikysymyksen allekirjoittajat teitte viime vaalikaudella myydessänne ja yksityistäessänne suomalaiset sähköverkot

me emme tiedä hallitus ei myöskään ole luomassa niin sanotuille kermankuorijoille kissanpäiviä eikä lakkauttamassa junaliikennettä mistään päin suomea sen sijaan hallitus haluaa että junaliikenteen palvelut kehittyvät sekä matkustajamäärät nousevat uudistus palvelee osaltaan myös ilmastotavoitteisiin pääsyä keskustan eduskuntaryhmä katsoo että kilpailun avaamiseen voidaan käyttää suomalaisten yhdessä omistamia raiteita junakalustoa asemia varikkoja ja seisakkeita on totta että suomalaisten raiteiden suomalaisten raiteiden kunto ei kaikkialla ole tyydyttävä ja uusia raiteitakin tarvitaan se ei ole kuitenkaan peruste muuttaa tai kaataa tätä uudistusta näyttää siltä että oppositio on kiinnostunut vain valtion monopoliyhtiöiden menestymisen edellytyksistä ja osingonmaksukyvystä aivan kuin valtionyhtiöt olisivat olemassa vain osinkojen maksamista varten ja voitot peräisin maksavilta asiakkailta maksavilla asiakkailla on oikeus hyviin palveluihin arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa hallituksen uudistavalle liikennepolitiikalle maailma muuttuu nopeasti ja se tulee koskemaan erityisesti liikennettä keskusta ei halua jäädä junasta tässäkään suhteessa

arvoisa rouva puhemies

ole yksinkertaista raideleveytemme on eri kuin muilla euroopan mailla mikä edellyttää eriytettyä kalustoa ja vähentää syntyvän rautatieliikennemarkkinan houkuttelevuutta junakaluston hankinta itsessään on jo suuri pääomapanostus ja se voi muodostaa haasteen kilpailun syntymiselle tätä alalle tulon kynnystä yritetään madaltaa sillä että vrn nykyinen kalusto eriytetään erilliseen kalustoyhtiöön kalustoyhtiömalli on todettu toimivaksi monissa maissa tuleva kalustoyhtiö vuokraa kalustoaan samoilla ehdoilla operaattoreille jotka osallistuvat rautatieliikenteen kilpailuun toinen suomalainen erityispiirre on yksiraiteisuus suurimmalla osalla raideverkkoa raideliikenteen kapasiteetti tuottaa tiettyjä rajoituksia kilpailuun ja junien määrään mutta tehokkaalla suunnittelulla nykyisellä raideverkolla voidaan liikennöidä enemmän on toki selvää että raideverkkomme vaatii lisää investointeja tämä hallitus on jo päättänyt panostaa raideyhteyden kehittämiseen luumäki imatra välillä mikä helpottaa koko itäisen suomen vientiä ja liikkumista lisäksi olemme myöntäneet suunnittelurahaa nopean raideyhteyden suunnitteluun helsinki turku välillä raideverkkoon tarvitaan lisää investointeja riippumatta siitä toimiiko henkilöliikenne monopolissa vai kilpailtuna markkinana raideverkon omistuksen osalta uudistuksessa ei suunnitella muutoksia raideverkko säilyy siis jatkossakin täysin valtion omistamana koska se on käytännössä luonnollinen monopoli arvoisa puhemies raideliikenteen henkilökuljetusten avaamista kilpailulle on selvitetty perinpohjaisesti selvityksissä on eroja liittyen näkökulmaan josta ne on tehty suuri osa selvitysten johtopäätöksistä päättyy kuitenkin samansuuntaiseen analyysiin kaikki selvitykset arvelivat palvelutason parantuvan ja osa myös vuorojen lisääntyvän yksikään arvioitsija ei usko palvelutason heikentyvän hintojen muutoksista on erilaisia arvioita mutta enemmistö konsulttiselvityksistä arvioi hintojen laskevan näin on käynyt kansainvälisissä esimerkeissä kilpailun avanneista maista toisaalta myös hintavariaation arvioidaan lisääntyvän eli toisin sanoen kysyntä ja tarjonta tulevat paremmin huomioiduksi sama toimii jo nyt busseissa ja lennoissa selvitysten pohjalta voi vetää johtopäätöksen että palvelujen laatu joka tapauksessa pysyy ennallaan tai nousee myös lippuhintojen lasku on todennäköistä kokoomukselle nämä kaksi kriteeriä ovat tärkeitä tässä uudistuksessa ja niiden pohjalta on hyvä siirtyä eteenpäin arvoisa puhemies on ymmärrettävää että kilpailun avaaminen herättää joissain puolueissa ideologisia tunteita haluaisinkin esittää muutaman aivan vilpittömän kysymyksen ihmettelen miksi rkp ja kd ovat mukana välikysymyksessä perinteisesti nämä porvaripuolueet ovat kannattaneet markkinataloutta ja vapaata valintaa kilpailun lisäämistä mutta poikkeus tässä asiassa kyllä ihmetyttää toinen kysymys menee vihreille miksi vastustatte sellaisia toimia joilla on muualla euroopassa edesautettu ja voidaan todistetusti edesauttaa ympäristöystävällisen raideliikenteen kasvua kilpailun lisääminen on on erinomainen kehityssysäys raideliikenteelle ja keino lisätä raideliikenteen käyttäjämääriä ilman massiivisia veronmaksajien tukia ja näin saavuttaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä on hyvä että hallitus uudistaa rakenteita aikoinaan kun keisari päätti helsinki hämeenlinna rautatien rakentamisesta on keisarikunnan ja sittemmin valtion monopoli varmasti ollut hyvä näistä juhani ahon rautatien ajoista on kuitenkin kolkuteltu pitkä matka maailma on nyt aivan toisenlainen liikenteessä ja liikkumisessa tapahtuu nyt ja lähivuosina samaa luokkaa olevia kehitysharppauksia kuin rautatien tai auton keksiminen olivat aikoinaan tämä kehitys tapahtuu koko maailman mittakaavassa halusimme tai emme olimme siinä mukana tai emme kysymys kuuluu haluammeko olla mukana toteuttamassa tätä muutosta ja haluammeko olla kärjessä sitä tekemässä

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat ja työllisyyden keskeinen veturi sen tuottamat palvelut ovat monille arjen sujuvuuden kannalta erittäin tärkeitä tänään ja tulevaisuudessa siitä tämän päivän keskustelussa on pohjimmiltaan kysymys olemme tulleet pisteeseen jossa tarvitaan toimia jotta suomen rautatiejärjestelmä voisi palvella suomalaisia jatkossakin hallituksen tekemät ostopalveluliikenteen leikkaukset toivat monelle seudulle epävarmuuden rautatieyhteyksien jatkosta kilpailu bussiyhtiöiden kanssa hinnoittelussa ja yhteyksien nopeudessa on tehnyt hyvää vrn kehitykselle samalla osto ja velvoiteliikenteen osalta ollaan jääty odottamaan hallituksen päätöksiä lähes kahdeksi vuodeksi kehityksestä huolimatta asiakkaiden keskuudessa on tällä hetkellä paljon tyytymättömyyttäkin junaliikenteeseen hallituksen päätös tarpeellisten lähijunayhteyksien lopettamisesta muun muassa karjaalle on herättänyt jopa kansanliikkeen pääradan työmatkaliikenteessä aikataulumuutokset joissa pikajunat ohittavat kaupunkeja pysähtymättä vaikkapa lähijunien lippujärjestelmän digitalisointi ovat monen matkustajan kokemuksen mukaan epäonnistuneita uudistuksia ja tässä on osansa omistajallakin arvoisa puhemies sosiaalidemokraattiselle eduskuntaryhmälle ei avaudu miten hallituksen esittämällä mallilla junaliikenteen määrä lisääntyy lippujen hinta matkustajille laskee ja valtion ostoliikennekustannukset laskevat jos vr pilkotaan palasiksi näin kasvatettaisiin hallintoa ja käytännössä kilpailutettaisiin nykyinen valtakunnallinen liiketoiminta alueellisesti kuitenkin säilyttäen nykyisen tappiollisen liikenteen velvollisuudet uusilla toimijoilla julkinen monopoli muuttuisi yksityisiksi alueellisiksi monopoleiksi jolloin aidon kilpailun positiiviset vaikutukset jäisivät saavuttamatta yhdenkään asiakkaan valinnanvapaus ei paranisi piiruakaan uudet toimijat toimisivat nykyisellä kalustolla ja samalla pääosin yksiraiteisella rataverkolla joka on jo nyt monin paikoin ruuhkautunut ja korjausvelan vuoksi viivästyksien riivaama ainoaksi kilpailun tekijäksi tuntuu jäävän henkilökunta ellei tavoitteena ole vain vrn liikevoiton uudelleen jakaminen arvoisa puhemies ministeri berner te olette puolustautunut arvostelulta hallituksen valitsemassa mallissa viittaamalla kansainvälisiin kokemuksiin olette painottanut että avautuminen kilpailulle on tuonut lisää tarjontaa ja halvempia hintoja tämä pitänee paikkansa mutta maat joihin viittaatte ovat suomea tiheämmin asuttuja rataverkossa että kalustossa haluatte kuitenkin vakuuttaa meille että suomeen osuvat kaikki kilpailutuksen hyödyt eikä yksikään haitoista vaikka salatut selvitykset kertovat päinvastaista juuri valitsemastanne mallista kun teitä arvostellaan ettette ole huomioineet kaikkia selvityksiä niin kerrotte lainaan sitaatti alkaa ministeriössä käyneenne läpi mitkä ovat ne keskeiset arvot joiden pohjalta haluatte edetä ja vetäneenne niistä myöskin synteesin sitaatti päättyy rouva ministeri käännös tuosta lienee että olette ohjanneet selvitysten arviointia poliittisesti haluamaanne suuntaan teidän mallianne ohjaa ideologia joka ohittaa selvitysten faktat siitä että yksi kuluttajalle ei tule kilpailutuksesta mitään uutta kaksi kustannusten kasvun myötä lippujen hinnat tulevat nousemaan kolme valtio menettää rahaa neljä mallinne ei ratkaise raideliikenteen tämän päivän ongelmia viime viikolla budjetin lähetekeskustelun yhteydessä totesitte että valtioneuvoston kanslialla on oikeus nimittää haluamansa henkilö junakilpailutuksen työryhmän jäseneksi niin on mutta kyllä se oudolta näyttää jos uudistusta kritisoinut alansa johtava virkamies vaihdetaan valmistelutyöryhmässä puoluetoveriinne ministeri lintilään arvoisa rouva puhemies kilpailu on jo tosiasia rautateillä se on selvä asia eikä sdp sitä kiellä sdp kuitenkin vastustaa huonoa omistajapolitiikkaa jossa valtionyhtiö pilkotaan ja liiketoiminta huutokaupataan mikäli hallitus katsoo että vrn liiketoiminnan tekee joku muu paremmin niin on sipilän hallituksellakin peiliin katsomisen paikka omistajana sdp kannattaa matkustajaliikenteen kilpailun avaamista vaiheittain ja huolellisesti harkiten hsln kaupunkiliikenteestä olisi järkevää kerätä nyt kokemuksia ja niitä hyödyntäen olisi järkevä edetä hallitusti ja harkiten siksi sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja harry wallinin esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies aivan aluksi on pakko kommentoida että tämähän on hyvin pitkälle hsln malli
arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on luoda suomesta liikennesektorin edelläkävijä tällä hetkellä suomen henkilö ja tavaraliikenne on kilpailtua maalla merellä ja ilmassa kilpailukyvyn asiakaslähtöisyyden parantaminen parantaminen edellyttää kilpailun avaamista myös rautateiden henkilöliikenteessä tavaraliikenne rautateillä on ollut kilpailtua jo vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista mutta todettakoon että kilpailua on hidastanut kaluston huono saatavuus rautatieliikenteen avaamista edellyttää myös eun neljäs rautatiepaketti se on siis tulossa joka tapauksessa suomi on eussa viimeisimpiä maita rautateiden henkilöliikenne on edelleen monopolitoimintaa kilpailun avaamisella tavoitellaan todellisia hyötyjä kansainvälinen kokemus osoittaa että kilpailun avaaminen on hyödyllistä esimerkiksi ruotsissa kilpailuttaminen on vähentänyt valtion tukitarvetta rautatieliikenteelle iso britanniassa junamatkustamisen suosio on lisääntynyt liikenteen kilpailuttamisen jälkeen siis kansainvälisten kokemusten perusteella voidaan olettaa että junamatkustamisen suosio kasvaa julkisen tuen tarve alenee sekä lippujen hinnat halpenevat kilpailun avaaminen henkilöjunaliikenteessä antaa myös maakunnille suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille mahdollisuuden järjestää alueellista tai paikallista junaliikennettä tästä lienee moni iloinen arvoisa puhemies kilpailun avaamisen taustalla on huolellinen valmistelu hallituksen esittämä malli perustuu kokonaisarvioon kilpailun avaamisen vaikutuksista laajan valmistelun tarkoituksena on ollut varmistaa että raideliikenteen kilpailutus pohjautuu luotettavaan tietoon ja hankkeen laaja alaiset vaikutukset huomioidaan päätöksenteossa liikenne ja viestintäministeriö on teettänyt rambollilla selvityksen kilpailun avaamisen mallista

selvityksen perusteella kilpailun avaaminen on yksiselitteisen kannatettava paljon huomiota saaneet valtioneuvoston omistajaohjausyksikön teettämät selvitykset arvioivat kilpailun avaamista pääosin vrn näkökulmasta kyseisissä selvityksissä ei arvioida valittua kilpailutusmallia yhteiskunnallisesta näkökulmasta yksittäisiä selvityksiä tarkastelemalla ei siis voi saada kokonaiskuvaa hankkeesta tai sen tässä kohtaa on pakko todeta että tämä välikysymys tuntuu perustuvan siihen että katsotaan vrn etujen mukaista tilannetta kun ainakin me siniset katsomme sitä miten suomalaiset saavat parempaa palvelua

arvoisa puhemies kilpailun avaaminen edellyttää tasapuolisten kilpailuneutraalien olosuhteiden luomista rautatiemarkkinoille markkinoille pääsyn varmistamiseksi vr yhtymä oystä eriytetään kolme erillistä valtionyhtiötä kalustoyhtiö kunnossapitoyhtiö sekä kiinteistöyhtiö valtionyhtiö korostan ettei kyseessä ole yksityistäminen vrn henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uusiin valtionyhtiöihin henkilöstön asema siirtymähetkellä on turvattu kilpailun avaaminen on suuri mutta tarvittava muutos raideliikenteen kysynnän kasvun odotetaan johtavan alan työllisyyden kasvuun valtion omistajaohjauksella ei pyritä maksimoimaan monopolivoittoja vaan tavoitteena on yhteiskunnan kannalta paras kokonaishyöty muutoksen toteuttaminen raideliikenteessä vaatii aikaa sekä huolellista jatkovalmistelua valmistelua jatketaan työryhmissä joissa on laaja alainen edustus eri toimijoista kilpailun avaaminen tehdään vaiheittain pitkän siirtymäkauden aikana ja se aloitetaan etelä suomen taajamaliikenteestä kilpailutuksesta saadut kokemukset hyödynnetään seuraavissa kilpailutusvaiheissa kilpailutuksen ehdoissa huomioidaan tarve junaliikennöinnin kattavuudesta näin varmistetaan liikennöinti koko suomen alueella myös jatkossa

arvoisa puhemies

raideliikenteen toimiminen mukaan lukien hyvä henkilöjunaliikenne ovat asioita joista valtiovallan täytyy huolehtia pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maassamme hyväkuntoinen liikenneverkosto on perusedellytys kansalaisten tasa arvoiselle liikkumiselle haluamme myös parantaa perusteollisuuden toimintaedellytyksiä maassamme perussuomalaiset ovat aina toimineet suomalaisen työn ja yrittämisen puolesta vuosikymmeniä jatkuneita laiminlyöntejä ei kuitenkaan korjata yhdessä vaalikaudessa eikä kenties kahdessakaan niin huolimattomasti ovat vallassa olleet hallitukset hoitaneet liikennepolitiikan tehtäviään perussuomalaiset toimivat jatkossakin omassa politiikassaan johdonmukaisesti niin että kansalaisten liikkuminen on turvallista ja kohtuuhintaista olemme pahoillamme siitä että nykyisen hallituksen ideologia ja uskonkappale ovat markkinaehtoisuus ja kilpailun vapauttaminen keinolla millä hyvänsä jopa niin että yksityistetään tai yhtiöitetään veronmaksajien varoin hankittu yhteinen omaisuus ulkomaisten saalistajien eduksi tai taskuun arvoisa puhemies nykyhallituksen liikennepolitiikkaan kohdistamat verot ja maksut ovat yleensäkin olleet kohtuuttomia niitä ihmisiä kohtaan jotka joutuvat liikkumaan erityisesti ajamaan paljon työnsä tai asuinpaikkansa vuoksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa pitää myös autoilun kustannukset sellaisina että eläminen koko maassa myös maaseudulla on mahdollista nyt tätä elintärkeää tarvetta uhataan kohtuuttomilla liikenteen päästövaatimuksilla joihin vastaaminen on epärealistista haihattelua hallitus on tehnyt kiistanalaisen avauksen rautateiden henkilöjunaliikenteen kilpailuttamisesta tätä hallitus perusteli euroopan unionin vaatimuksella esittäen kuitenkin paljon enemmän kuin eu tosiasiassa vaatii hallituksen mallissa vrn kalusto huolto ja kiinteistöt erotettaisiin jatkossa omiksi yhtiöikseen jotka olisivat halukkaiden operaattoreiden käytössä oman alueellisen monopolin muodostamiseen eu on takana mutta hallitus aikoo mennä pidemmälle kuin eu vaatii eu ei edellytä vrn purkamista arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät vastusta kilpailua jos se olisi kuluttajan etu mutta tällä tavoin toteutettuna valtionrautateiden pilkkominen toisi päinvastaisen tuloksen perussuomalaiset ovat erityisen huolissaan henkilöstön asemasta ja kansallisomaisuuden tuhoamisesta valtionyhtiön arvo romahtaisi ja nykyisen jo käytössä olevan kaluston kunto heikkenisi lippujen hinnat samaten todennäköisesti nousisivat todellista kilpailua ei syntyisi kun yksi monopoli korvattaisiin toisella alueellisella monopolilla olisi väärin että kalustoyhtiön syntyessä yritykset keräisivät voitot veronmaksajien kustannuksella kilpailutus johtaisi lähes varmasti siihen että yksityiset yritykset ajaisivat jatkossa vain kannattavimmat junavuorot ja hiljaisimmat kannattamattomat junavuorot kaatuisivat kuitenkin veronmaksajien kontolle kansainvälinen pääoma ei ajattele suomen aluekehitystä tai väestömme tasapuolista kohtelua ovat meidän päättäjien vastuulla arvoisa puhemies näistä syistä perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä tällä hallituksen etenemistavalla saadaan aikaan vahinkoa ja haittaa hyödyn sijaan on kestämätöntä alistaa liikenteen ala toisensa jälkeen kokeiluille joiden seurauksia ei tiedä kukaan ja joiden peruminen on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta liikenne on niin suuri ja tärkeä asia että sillä leikkiminen vaarantaa kansallisen etumme me emme voi sellaista sallia emmekä hyväksyä tällä perusteella kannatamme hallitukselle esitettyä epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies rautatieverkko on valtakunnan selkäranka jo vilkaisu suomen karttaan todistaa miten kauaskantoisia päätöksiä suomen suurruhtinaskunnassa aikanaan tehtiin suomen tasavallan kasvukeskukset sijaitsevat edelleen suurruhtinaskunnassa rakennettujen ratojen varrella sen sijaan rataverkon katveeseen jääneet paikkakunnat ovat taantuneet nyt tehtävillä päätöksillä on vähintään yhtä kauaskantoiset seuraukset siinä missä tuhatkahdeksansataa luvulla ratojen rakentamiseen kannusti teollistuminen nyt painetta tuo ilmastonmuutos myös liikenteen ilmastopäästöjä on vähennettävä radikaalisti ja se tarkoittaa henkilö ja tavaraliikenteen siirtämistä kumipyöriltä rautapyörille vaikka vr on kasvattanut matkustajamääriä luottamus vrn aikatauluihin on romahtanut lippu uudistus on epäonnistunut rataverkko rapistuu ja pienten asemien liikenne vähenee meidän on kyettävä parempaan jos aiomme saavuttaa edes eun ilmastotavoitteen jonka mukaan vuonna kaksituhattakolmekymmentä puolet liikenteestä kulkee raiteilla tai vesitse arvoisa puhemies etsii vastausta vrn haasteisiin henkilöjunaliikenteen avaamisesta kilpailulle mutta vaikka kilpailu on usein ihan käyttökelpoinen työkalu se ei saa olla ideologinen itsetarkoitus hallituksen toiminnan arviointi on vaikeaa koska junaliikenteen rakennemuutos toteutetaan hallituksen päätöksellä eduskunnan koskematta tai sotkematta välikysymys onkin ainoa keino saada asia ylipäätään eduskunnan esityslistalle hallitus on myös salannut selvitykset päätöksensä taustalla ilman median tietopyyntöjä joutuisimme käymään tämän keskustelun pelkkien arvailujen varassa nytkin tilannekuva on epäselvä sillä ovat ristiriitaisia ja vrn tiedot on niistä poistettu avoimuus ja parlamentarismi ovat joutaneet romukoppaan ministeri berner jos oppositiolla on ollut vääriä käsityksiä se on johtunut nimenomaan tästä julkisuuteen tihkuneiden tiedonmurujen perusteella hallituksen mallissa ei tosiaankaan ole kyse aidosta kilpailusta vaan valtakunnallinen valtiollinen monopoli korvattaisiin alueellisilla yksityisillä monopoleilla matkustaja ei voisi valita palvelun laadun saatavuuden ja hinnan perusteella minkä operaattorin junilla hän matkustaa paikallisen monopolin ostanut junaoperaattori tekisi tuloksensa kustannuksia karsimalla ei palvelua kehittämällä eikä yksityisellä yrityksellä ole velvollisuutta ajatella kokonaisuutta vaan osakkeenomistajien etua mutta on valtion etu vr yhtymässä sitä soisi omistajaohjausministerin pohtivan onko se vrn osinkotuottojen maksimointi vrn arvopaperiomaisuuden kasvattaminen vai kenties junaliikenteen kehittäminen hallituksen kilpailutuspäätöksen ideologisuudesta kertoo se miten hallitus on sivuuttanut juuri ne selvitykset joiden mukaan valittu kilpailutusmalli ei lisäisi liikennettä ei juuri laskisi lipunhintoja eikä toisi valtiolle lisätuloja kun asiantuntijaselvitykset eivät vastanneet aatetta ne saivat väistyä sen sijaan hallituksen mallissa on riski että valtion omistuksen arvo romahtaa valtion menot kasvavat ja lippujen hinnat nousevat etenkin vähän liikennöidyillä reiteillä sipilän hallituksen ideologisena liimana on kauna julkista palvelutuotantoa kohtaan on sitten kyse postista sotesta liikenneverkosta yleisradiosta tai junaliikenteestä ne pitää yhtiöittää kilpailuttaa näivettää tai myydä sen sijaan asiantuntijaselvitykset hallitus kyllä teettää ilman kilpailua etenkin silloin kun aiemmat selvitykset eivät ole tuottaneet haluttua tulosta arvoisa puhemies raideliikenteen edistäminen edellyttää investointeja eniten liikennöidyt kiskot ovat jo nyt ruuhkaisia eikä niitä juniakaan loju tyhjän panttina vrn varikolla ainakaan jos uskomme hallituksen alkujaan salaamia selvityksiä pelkästään rataverkon korjausvelka on jo yli miljardi euroa ratojen huonosta kunnosta johtuvat häiriöt ja nopeusrajoitukset heijastuvat junaliikenteeseen etenkin ruuhkaisilla radoilla mutta mikä motivoi uutta ratayhtiötä investoimaan jos valtio ei ole halukas rahoittamaan niitä ratainvestointeja ei mikään ei ainakaan nykyisellä omistajaohjauksella arvoisa puhemies edellä esitetyin perustein vihreä eduskuntaryhmä yhtyy edustaja wallinin esittämään epäluottamuslauseeseen

arvoisa rouva puhemies

eu uskovaisuutta niellä kilpailuttamisvaatimus olemme suomessa jo tehneet eun edellyttämät toimet rataverkon hallinnasta ja harjoittamisesta sekä koulutusjärjestelmän ja turvallisuusjärjestelmän eriyttämisestä paikoitellen osin huonokuntoiselle radalle ei synny lisää ja parempaa liikennettä vain sillä että pilkotaan valtionyhtiö vr ja myydään reitit ulkomaisille suuryrityksille aggressiivisen verosuunnittelun temmellyskentäksi vilkkaimmin liikennöidyille radoille ei mahdu enää uutta liikennettä konsulttiarvion mukaan kilpailuttamisesta saataisiin saataisiin lisää hyötyä vain jos valtio tekisi miljardiluokan siis miljardi investoinnit rakentamalla lisää raiteita kuormittuneille yhteysväleille mistä nuo rahat revittäisiin kun vr ei pystyisi maksamaan nykyiseen tapaan osinkoja valtiolle joita esimerkiksi viime vuodelta maksettiin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa tähän päälle kun laitetaan arvioiden mukaan kilpailun taloudelliset vaikutukset olisi saldo neljäkymmentä miljoonaa euroa miinuksella hallituksen malli on epäselvä tulisi todella kalliiksi ja uhkaisi lopulta työntekijöiden työehtoja erityisesti erityisesti kalustoyhtiön rooli ihmetyttää joutuisivatko suomalaiset maksamaan vaunut ja veturit kahteen kertaan ensin veroina vrn hankinnoissa sitten lippuhintoina kalustovuokrassa näihin kysymyksiin on vaikea saada vastauksia sillä koko hanketta viedään eteenpäin suljetuissa työryhmissä kilpailutusmalli ei myöskään johtaisi lippujen halventumiseen kuin aivan suosituimmilla reiteillä näyttääkin siltä että kyseessä on hallituksen ideologinen hanke alistaa valtion omaisuutta kansainvälisten kermankuorijoiden käsiin arvoisa puhemies suomessa pitää keskittyä siihen miten ihmisten ja tavaran liikkumista raiteilla voidaan lisätä myös liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite vuoteen kaksituhattakolmekymmentä sitä edellyttää ensimmäinen asia on tietenkin raideverkoston kunnostaminen vasemmistoliitto ehdottaa että liikenneinfran korjaamisesta päätettäisiin yhdessä kaikkien puolueiden kesken ja päätökset kantaisivat yli vaalikausien

ja kuopion ratapihojen modernisointi seuraavien vuosien aikana ratahankkeiden rahoitus pitäisi tuplata investointeihin pitää varata vuosittain sata miljoonaa euroa nykytason päälle vasemmistoliitolla ja hallituksella on yhteinen näkemys että maakuntien ja kaupunkiseutujen mahdollisuuksia vahvistaa työssäkäynti opiskelu ja asiointiliikennettä raiteilla pitää parantaa kukaan ei kuitenkaan vielä tiedä mistä maakunta rahoittaa ja saa ne resurssit kun maakuntauudistus vielä lepää rauhallisesti kehdossaan arvoisa puhemies junaliikenteelle on liikaa huonoja kansainvälisiä esimerkkejä siksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannattaa edustaja harry wallinin tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies värderade talman hyvät kollegat nyt saatte kuulla miksi rkp mukana välikysymyksessä päätös rautateiden henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle on perusteltu kilpailu kun se toteutuu oikein on perusteltua vaatimus kilpailun avaamisesta on peräisin eun neljännestä rautatiepaketista ja on sinänsä hyvä että ministeri berner on ollut aktiivinen asiassa junaliikenteen terve ja käyttäjäystävällinen kehittäminen on keskeistä ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle ja rkplle meillä ei ole varaa vääriin ratkaisuihin tässä hallituksen suunnitelmat junaliikenteen kilpailutuksen aikaistamisesta aikaistamisesta eivät vakuuta tässä haluan korostaa että yksityiskohdat eivät ole epäolennaisia päinvastoin yksityiskohdat voivat olla ratkaisevia kilpailutuksen onnistumiselle junat liikennevälineenä vaikuttavat monien ihmisten elämään ja arkipäivään on tärkeää että aikatauluihin voidaan luottaa ja että junat myös pysähtyvät asemilla arvoisa puhemies pidämme viisaana että eduskunta keskustelee tässä vaiheessa kaavaillusta prosessista haluamme vastauksia hallitukselta nyt ennen kuin ajaudumme prosessiin jota voi olla vaikea korjata myöhemmin on itsestään selvää että kilpailutus tulee toteuttaa siten että junaliikenne kasvattaa suosiotaan liikennemuotona toisena tavoitteena tulee olla palvelutason turvaaminen ja lippujen hintojen pitäminen kohtuullisella tasolla suomen kaltaisessa pitkänomaisessa maassa jossa on lisäksi eri raideleveys kuin muualla eussa ei ole kovin helppoa toteuttaa raideliikenteen kilpailutusta aivan perusedellytys kilpailun toimivuudelle on että meidän on parannettava rataverkkomme kapasiteettia kuten toteamme välikysymyksessä uusilla operaattoreilla ei ole tilaa kasvaa pääosin yksiraiteisella rataverkollamme ilman investointeja tarvitsemme kaksoisraiteita varsinkin rantaradalla suurin pullonkaula sekä matkustaja että tavaraliikenteessä on helsingin ja tampereen välinen päärata jos todella haluamme kehittää rautatieliikenteestä kaikkein ilmastoystävällisimmän liikennemuodon pääradan pääradan kapasiteettia on parannettava pula vapaasta raidekapasiteetista helsingin seudun paikallisjunille on huutava jo nyt tätä taustaa vasten on hämmästyttävää miten vähän hallitus puhuu kilpailun avaamista koskevassa suunnitelmassaan siitä miten rataverkon kapasiteettia parannetaan mitä hallitus vastaa konkreettisesti tähän ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen tulisi laatia mekanismi jolla varmistetaan jatkuvat investoinnit rataverkkoon

ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo että junaliikenteen onnistunut avaaminen kilpailulle edellyttää merkittäviä investointeja rataverkkoomme riittävän raidekapasiteetin turvaamiseksi tämä edellytys ei tällä hetkellä täyty eikä hallitus ole esittänyt kestävää ratkaisua tähän siksi tuemme yhteistä epäluottamuslausetta kiitos
jäljellä on vielä yksi ryhmäpuheenvuoro sen jälkeen myönnän ministeri bernerille viisi minuuttia sitten käynnistetään debatti

arvoisa rouva puhemies hallituksen päätös avata rautateiden henkilöliikenne kilpailulle seuraa samaa kaavaa kuin niin moni muukin istuvan hallituksen hanke ensinnäkin päätös tehdään nopeasti ja hätiköiden päätöksestä tiedottaminen herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia ennen päätöstä kuullaan kyllä asiantuntijoita ja tehdään kalliita selvityksiä lopullisen päätöksen pohjaksi valikoidaan kuitenkin ne selvitykset jotka vahvistavat alkuperäistä ajatusta minkäänlaista laajempaa tarkastelua uudistuksen kokonaisvaikutuksista ei tehdä hallitus pystyy edistämään päätöstään omistajaohjauksen kautta kuulematta eduskunnan tai opposition mielipiteitä raideliikennettä koskevat päätökset ovat kuitenkin sen kokoluokan asia että siitä tulisi käydä perusteellinen ja avoin keskustelu raideliikenteen kehittäminen on merkittävä tulevaisuushanke kukaan meistä ei tässä vaiheessa tiedä puolueet muodostavat seuraavan hallituksen kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä olisi tärkeää että näin keskeisessä asiassa neuvotellaan ja pyritään löytämään yhteinen ratkaisu arvoisa puhemies eduskuntaryhmämme suhtautuu myönteisesti kilpailun lisäämiseen terveen kilpailun edellytys on että asiakkaalla on myös tosiasiallisesti aito mahdollisuus tehdä valintoja kilpailijoiden kesken talouskasvuamme ovat jarruttaneet ongelmat työvoiman liikkuvuudessa esityksessä maakunnat kytkettäisiin mukaan valtakunnalliseen kilpailutukseen jotta ne voisivat järjestää alueellista junaliikennettä

volyymi yhden arvion mukaan kasvaisi vain kolme prosenttia samalla valtion kokonaiskustannukset rautatieliikenteestä kasvaisivat kymmenen prosenttia valtion omistajapolitiikan tehtävä on huolehtia liikenteen toimivuuden lisäksi omistusten arvosta hallituksen esittämässä mallissa vrn arvosta häviäisi jopa viisisataa miljoonaa euroa onko tämä hyvää omistajaohjausta ei ole arvoisa puhemies junaliikenne ei tällä hetkellä toimi niin kuin tunnettu junan vessa junavuoroja on monin paikoin liian vähän tarpeeseen nähden jatkuvat myöhästymiset haittaavat varsinkin työpaikkaliikennettä lippu uudistukset ovat vaikeuttaneet monen matkustajan erityisesti ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden arkea vrn tiedottamisessa ja asiakaspalvelussa on paljon parantamisen varaa merkittävin ongelma koskee rataverkoston korjausvelkaa ja tarpeellisten investointien viivästymistä rataverkoston kunnon parantamiseen ja kapasiteetin lisäämiseen tarvittaisiin huomattavia lisäpanostuksia koko maan junaliikenne saataisiin toimimaan paremmin jos pääradan kolmas raide saataisiin vihdoin rakennettua sama pätee moneen muuhun suunniteltuun ratahankkeeseen toisiko hallituksen päätös lisää resursseja rataverkoston ylläpitoon ja parantamiseen ei toisi arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallituksen päätöstä avata rautateiden henkilöliikenne kilpailulle huonosti suunniteltuna esitetty malli ei ryhmäämme vakuuta uudistus tulisi valmistella parlamentaarisessa yhteistyössä tavoitteina asiakaslähtöisyys raideliikenteen osuuden kasvu kokonaisliikenteestä sekä rataverkoston parantaminen tämän vuoksi kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy esitettyyn epäluottamuslauseeseen
ministeri berner viisi minuuttia

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää eduskuntaa ja kaikkia sen ryhmiä siitä että saamme tänään käydä keskustelua junaliikenteen kilpailun avaamisesta aivan kuten täällä on todettu välikysymys tuo mahdollisuuden käydä täällä sitä keskustelua ja olen siitä kiitollinen etenkin oppositiolle toisin kuin täällä on todettu valmistelua on tehty pitkään ja huolellisesti laajamittainen selvitys kilpailun avaamisesta ja sen vaikutuksista tehtiin jo edeltäjäni merja kyllösen aikana vuonna kaksituhattakaksitoista juha honkatukian toimesta oman kauteni aikana olemme lähes kaksi vuotta tehneet selvityksiä käyneet läpi sitä mitkä ovat ne vaikutukset arvioineet ja käyneet keskustelua asia on siis huolellisesti valmisteltu dokumentoitu ja perusteltu kermankuorintaa ei synny hallitus on päättänyt avata kilpailua nimenomaan hyödyntäen käyttöoikeussopimuksia joissa voi olla sisällä niin markkinaehtoista liikennettä kuin myös osto ja velvoiteosuuksia kannustimet varmistavat sen että pyrimme huolehtimaan asiakkaiden ja matkustajien eduista lippujen ja säilyttämisestä ja parantamisesta kilpailun avaamisen malli on hyvin pitkälti samankaltainen kuin hsln tekemä kilpailun avaamisen päätös vuonna kaksituhattaneljätoista sielläkin on lähdetty siitä että kilpailutetaan operointi ja että kalusto tulee kilpailuttavalta taholta tässäkin lähdetään samasta periaatteesta näin ollen kalusto vuokrataan tasapuolisin ehdoin eikä siinä synny mahdollisuuksia väärinkäyttöön yhteistyö hsln ja liikenne ja viestintäministeriön välillä on ollut tiivistä tämän osoittaa se että huomenna meillä on suomessa call of interest tilaisuus johon ilmoittautunut sataviisikymmentä kiinnostunutta osapuolta noin kymmenkunta operaattoria tämä myöskin lähtee siitä että yhteistyön kautta me pyrimme juuri huolehtimaan siitä että suomessa ei olisi hyvin monenlaisia erilaisia tapoja kilpailuttaa ja operoida vaan että tehdään tiiviisti yhteistyötä pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen mallilla kaikki selvitykset julkisia kaikki selvitykset on päätetty julkistaa jo ennen kuin niistä on media tehnyt tietopyyntöjä haluan myöskin korostaa että boston consulting groupin selvityksessä joka on itse asiassa ainoa selvitys johon oppositio täällä viittaa todetaan että selvityksessä ei arvioida kilpailun avaamisen mallia selvityksen mukaan kilpailun avaaminen olisi tarkoituksenmukaista aloittaa etelä suomen taajamajunaliikenteestä ja näin hallitus on myöskin päättänyt lisäksi boston consulting groupin selvitys ei ota kantaa yhtiöjärjestelyihin vaan niiden osalta yhtiöiden siirtämistä vrn ulkopuolelle jotta tilanne olisi kaikille osapuolille tasapuolinen lisäksi lisäksi selvitys myöskin että kaluston eriyttäminen toteutetaan vaiheittain näin myöskin tässä yhteydessä toimitaan hyöty joka tästä syntyy on se että kun tarjonta lisääntyy niin hinnat laskevat ja kun hinnat matkustajamäärät näin on käynyt käytännössä kaikissa maissa hinnat eivät ole nousseet määrä on lisääntynyt ja tästä erittäin hyvä esimerkki on suomessakin linja autoliikenteen kilpailun avaaminen joka on lisännyt tarjontaa laskenut hintaa ja lisännyt matkustajamääriä

kahden vuoden aikana nyky vrn aikana liikennöinti on vähentynyt kymmenen prosenttia meidän kaukojunissa on tällä hetkellä kaksi miljoonaa matkustajaa vähemmän kuin meillä oli vuonna kaksituhattakahdeksan synergiaetuja on myöskin korostettu täällä olen käynyt tiivistä keskustelua keskeisimmän tavaraliikennettä käyttävän metsäteollisuuden kanssa joka on ollut sitä mieltä että synergiahyödyt ovat loppujen lopuksi marginaalisia keskeisin asia on se että pystytään löytämään ratkaisuja joilla löydetään ennen kaikkea kilpailukykyä palvelutasoa ja kilpailukykyisiä hintoja

me haemme infraan infraan pitkäjänteisiä rahoitusratkaisuja myös raiteille

te annatte ymmärtää että teidän mallilla lisääntyy liikenne tulee uusia vuoroja meillä on tällä hetkellä vetureita kolmesataaviisikymmentäneljä matkustajavaunuja neljäsataakaksikymmentä pendolinoja kahdeksantoista lähiliikenteen junia ja vaunuja yhteensä sataseitsemänkymmentäyksi

puhemies useat vihreiden kannattajat ovat mediassa ihmetelleet ja hämmästelleet miten vihreä eduskuntaryhmä pystyy olemaan tässä välikysymyksessä mukana on aika kysyä vihreiden aitoa ja oikeaa linjaa tuoreelta puheenjohtajalta edustaja aallolta mikä on teidän linjanne te markkinoitte omaa puoluettanne joukkoliikenneystävälliseksi junaliikenteen edistäjäksi ilmastonmuutoksen vastustajaksi ja joustavien uusien toimintatapojen

ei saisi tehdä ja ilmastonmuutokseen vastaamista ei saisi tehdä tältäkään osin mikä teidän oikea linjanne oikein on tämä hämmentää suuresti

arvoisa rouva puhemies kun täällä puhuttiin vrn liiketuloksesta ja osinkotuottokyvystä niin haluaisin muistuttaa eduskuntaa siitä että vuonna kaksituhattakuusitoista liiketulos vr konsernissa oli neljäkymmentäkolmemiljoonaakaksisataakuusikymmentätuhatta

matkustajaliikenteen osuus oli vain kuusitoista miljoonaa ja vähän päälle eli kun täällä nyt manataan tätä henkilöliikenneasiaa niin se ei se ei tässä tuloksen teossa ole niin suuri tekijä täytyy muistaa myös että tässä henkilöliikenteen tuloksessa kuusitoista miljoonaa on mukana myös pohjolan liikenne eli vrn omistama linja autoyhtiö ja sen tuoma liiketulos näin ollen siis koko konsernin tuloksesta hyvin

arvoisa puhemies raideliikenteen tulevaisuutta mietittäessä tärkeintä olisi pohtia rautateiden huonossa kunnossa olevaa infraa kaksoisraiteiden puutetta ja asiakasnäkökulmaa mutta mitä tekee hallitus hallituksen kilpailuhenkisyys vie voiton kaikilta näiltä olennaisilta kun kaluston määrä ei kasva uusien toimijoiden myötä eivät junavuorot tai reititkään tule lisääntymään julkisuudessa olleiden selvitysten selvitysten perusteella vrn pilkkominen johtaisi myös yhtiön arvon romahtamiseen kenelle hallitus siis tätä uudistusta tekee jos hyötyjinä eivät ole vrn asiakkaat tai vr omistajana eli valtio ja veronmaksajat sitten ihan sinisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa vilahti semmoinen virheellinen tieto toisin kuin edustaja jalonen kertoi ramboll ei selvittänyt ministeri bernerin mallin talous ja yhteiskuntavaikutuksia tämä on syytä korjata pöytäkirjoihin
kokonaisuus ratkaisee ja me teemme tätä suomalaisille oppositio syytteli että me hätäilemme tässä hallitus hätäilee politiikassa on kummallista tämä aikataulutus välillä sanotaan että hidastellaan ja välillä kiirehditään ja hätäillään tässä tapauksessa hätäily ilmeisesti tarkoittaa sitä että ministeri kyllönen on aloittanut näitten selvityksien tekemisen ja tilanteen suunnittelu ja selvitys on alkanut siinä vaiheessa kun neljäs rautatiepaketti on vetänyt suuntaviivat tähän elikkä tämä on nyt opposition mielestä hätäilyä täällä on myös viitattu osinkoihin minun tulkintani on ihan puhtaasti semmoinen että lienee kohtalaisen sama suomen talouden kannalta mistä osingot maksetaan onko se vrltä vai toiselta valtionyhtiöltä esimerkiksi kalustoyhtiöltä

jatkumon osana toinen toistaan omituisempia ja vahingollisempia esityksiä ensin tulevat taksiuudistukset postilait ja sen jälkeen liikenneministeri tuo esiin tieverkon yhtiöittämisen ja aiheuttaa miljoonien markkinahäiriön puheillaan autoveron mullistamisesta tämä ei ole johdonmukaista tai luottamusta herättävää politiikkaa ja hieman ihmettelenkin kenen ehdoilla tämä toimii kuka tätä kuviota johtaa kuka nämä uskonkappaleet on lobannut liikenneministeriön virkamiehille

vr yhtymän liiketoiminnasta merkittävä osa on itse asiassa sijoitustoimintaa ja viime vuosina vr yhtymän liikevoitosta suuren osan ovat muodostaneet arvopaperi ja kiinteistösijoitusten tuotot herää kysymys miksi yhtymän arvopaperisalkkua on kasvatettu samaan aikaan kun radat rapistuvat ja matkustajat valittavat myöhästelevistä junista siksi kysynkin onko päätös vr yhtymän liiketoiminnan painopisteen siirtämisestä junaliikenteestä sijoitustoimintaan valtion omistajaohjaustavoitteiden mukainen mitkä ylipäätään ovat valtio omistajan tavoitteet vrn suhteen edustaja vehkaperä jos olisitte kuunnellut vihreän ryhmäpuheen tietäisitte että hallituksen valitseman mallin riskit nimenomaan henkilöjunaliikenteelle ovat suuret ja hyödyt kyseenalaiset siksi me vaadimme parempaa

arvoisa rouva puhemies vanhaa sanontaa voisi ehkä nyt tässä hallituksen esityksessä muistella hieman toisin että huonosti valmisteltu on puoliksi tehty mutta on syytä kysyä ministeriltä löytyykö uusille toimijoille todellakin tilaa muuta kuin kuin ratapihoilta minä haluan vastauksen kuulla siihen kun täällä edustaja wallin jota pidän kyllä tässä salissa erityisenä asiantuntijana esitti näkemyksensä paljonko rataverkolle tällä hetkellä mahtuu liikennettä ja minun mielestäni on oikeus ja kohtuus että edustaja wallin saa siihen vastauksen että ei hänestä jää kuvaa että hän olisi täällä puhunut vastoin parempaa tietoa vaan kertonut kuinka ruuhkainen päärata on jo tällä hetkellä vähän tämä hallituksen esitys kuulostaa sille että pidetään formulakilpailut niin ettei siellä saa ohittaa ja sitten mukamas on kiinnostavaa

arvostan suuresti että meillä on parlamentaarinen työryhmä joka yrittää löytää keinot rahoittaa koko liikenneverkosto jo kaksituhattakolmekymmentä ja voin vakuuttaa että sekä ministeri berner että asettaneet korkeat tavoitteet sekä ilmastolle että liikenneverkon rahoitukseen rahoitukseen mutta kysymys pysyy miten tällä mallilla varmistetaan rataverkolle junaliikenteen kasvun vaatimat investoinnit
arvoisa puhemies liikennealan kehittämisessä raideliikenteellä tulee olla kasvava ja keskeinen rooli rautateiden henkilöliikenteen kilpailu on niin tärkeä hanke että se ansaitsee koko eduskunnan huomion ja käsittelyn ja tämä välikysymys on keskustelun pohjalta osoittautunut aiheelliseksi ja oikea aikaiseksi niin kuin ministeri bernerkin totesi mutta vastausta siihen keskeiseen kysymykseen miten rataverkolle varmistetaan junaliikenteen kasvun vaatimat investoinnit ei ole vastausta tullut merkittävä ongelma nimittäin on se että liikennettä ei voisi juuri lisätä vilkkailla reiteillä koska rataverkko muodostuu pullonkaulaksi tuon konsulttiarvion mukaan kilpailuttamisesta saataisiin lisää hyötyä vain jos valtio tekisi miljardiluokan investoinnit raiteille toivon että ministeri vastaisi tähän kysymykseen millä tavalla kilpailuttamisen edistäminen kytketään rataverkoston investointeihin

puhemies kilpailun avaaminen tulee tehdä asteittain erittäin tarkkaan ja harkitusti ettei lopputulos ole nykytilaa huonompi huolet ovat aitoja kuten edustaja kasvi toi omassa puheessaan ja kysymysten kautta esiin

euroopan kolmanneksi paras rautatiejärjestelmä kustannustehokkuudessa olemme ensimmäisiä miksi hyvää täytyy pilkkoa ja miksi hyvästä parhaasta ja paremmasta täytyy muuttaa

ministeri berner sivuun siirtämänne omistajaohjauksen ylijohtaja heliövaara totesi että näin tuhottaisiin vrn omistaja arvosta satoja miljoonia euroja mitä vastaatte tähän kysymykseen vielä edustaja jaloselle eun neljäs raidepaketti ei edellytä ideologista nyt heti ja kaikki kilpailulle vaan se sallisi siirtymäajat
arvoisa

rouva puhemies keskustan eduskuntaryhmä haluaa tehokkaampaa joukkoliikennettä enemmän junamatkustajia parempia palveluja ihmisille nimenomaan ihmisten palveluja sekä mahdollisuuksia luoda myöskin tulevaisuudessa alueellista lähijunaliikennettä sekä saumattomia joukkoliikenteen palveluketjuja kun kuuntelin

pikaisesti tämä kuitenkin lähes kaksi vuotta sitten käytiin samanlaista keskustelua ja silloin muun muassa edustaja harry wallin muun muassa totesi että sdp haluaa jatkossakin kehittää suomalaista joukkoliikennettä nykyaikaiseksi sekä paremmin ihmisiä palvelevaksi eri puolilla suomea miten te nyt vastustatte sitten tätä

edustaja torniaiselle että muistutitte tästä hyvästä lausunnosta sitähän me nimenomaan haluamme tämä hallituksen malli ei tuo mitään lisäarvoa tähän nykyiseen liikenteeseen nykyinen markkina jaetaan muitten toimijoitten kesken ja kalusto on ihan sama mitä lisäarvoa siitä syntyy ei yhtään kepu on ostettu tähän sillä että luvataan että maakunnat voivat järjestää jatkossa liikennettä mutta millä rahoituksella kun maakunnilla ei ole verotusoikeutta se raha tulee valtiolta eli valtio rahoittaa sitten sen liikenteen maakuntien kautta ja nyt minä ymmärrän miksi

puhemies täällä on oppositiosta esitetty että onko kapasiteettia tällä hetkellä valtionrautateillä on satakymmentä neuvostoliittolaisvalmisteista sähköveturia eurooppalaisia neljäkymmentäkuusi ja uusia sr kolme mallisia sähkövetureita kymmenen elikkä satakuusikymmentäkuusi on sähkövetureita tällä hetkellä mutta vr on valmistautunut jo tulevaisuuteen sr kakkosia on neljäkymmentäkuusi sr kolmosia on tällä hetkellä kymmenen joista on ostettu kahdeksankymmentä kappaletta ja vielä yhdeksänkymmentäseitsemän junaa optiolla elikkä kaksisataakaksikymmentäkolme on sähkövetureita todennäköisesti jo vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi elikkä kyllä kapasiteettia on vr valmistautuu tulevaisuudessa myös tähän euroopan unionista tulevaan neljänteen rautatiepakettiin että tämä on oikein hyvä asia

minkä takia tämä kysymys kapasiteetin lisäämisestä on herättänyt paljon hämmennystä oppositiossa on se että kaikissa selvityksissä mitkä on tehty tästä kilpailutuksesta todetaan että junakapasiteettia ei saada lisättyä ilman lisäraideinvestointeja mikä johtuu siitä että ylivoimaisesti suurin osa raideverkostosta on yksiraiteista eli tätä käyttöastetta ei ole mahdollista nostaa ilman lisäraiteita ja ilman että saadaan ratapihojen ruuhkia purettua tästä syystä tämä hallituksen esittämä malli on siis käytännössä jo olemassa olevien markkinoiden uudelleen jakamista voittoa tavoittelevien yksityisten toimijoiden kesken tavalla joka näiden konsulttiselvitystenkin mukaan tulee olemaan veronmaksajille tappiollinen eli nämä pystyvät sitten jatkossa verorahoitteisesti toimimaan ikään kuin alueellisen monopolin turvin tämäkö on se kokoomuksen käsitys vapaasta markkinataloudesta tällainen malli

rouva puhemies ei meillä maaseudulla ole mitään ruuhkaa ratapihoilla siellä on täydet mahdollisuudet pääradan ulkopuolella nostaa kapasiteettia se että vrllä on ongelmia asiakastyytymättömyydessä ynnä muissa käytännön toimissa ei ole ollenkaan niin suuri ongelma kuin se ettei ole tarjolla mitään vaihtoehtoa ja siksi tämä uudistus rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta on erittäin tervetullut nyt tätä uudistusta syytetään hallinnan ja harkinnan puutteesta mutta täällä sanotaan että uusien sopimusten mukainen liikenne olisi koko maassa asteittain vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi yhdeksän vuoden päästä meillä ei ole aikaa odottaa siihen ja sen takia on hyvä että tähän laitetaan vauhtia meillä on maakunnassa paljon väkeä jotka on saatava paljon ripeämmin liikkumaan töissä ja vapaa ajan puitteissa ja ja siksi on mielestäni erittäin tärkeää että myös kaupungeilla on mahdollisuus

on tärkeää että raideliikennettä kehitetään sillä tapaa että asiakkaat saavat palvelua ja myöskin nämä ilmastonäkökulmat tulevat huomioon otettua tässä keskustelussa on aika vähän nyt

otettu sitä näkökulmaa huomioon mitä tämä hallituksen malli tarkoittaa vrn omistusarvolle ja vrn omistuksen tuotolle sekä boston consulting group että spring advisor toteavat molemmat yhtäpitävästi että tämä vähentää valtion omistuksen arvoa näissä uusissa yhtiöissäkin ja tarkoittaa myös sitä että valtion kyky saada osinkoa näistä yhtiöistä vähenee ramboll ei ole tätä arvioinut laisinkaan nyt kysyisin teiltä pääministeri sipilä kun te olitte omistajaohjausministerinä aikoihin jolloin nämä selvitykset on pyydetty ja ymmärtäisin että te voisitte vastata tähän kysymykseen mitä tämä tarkoittaa valtion omistuksen arvolle vrssä ja tulevissa yhtiöissä

puhemies mielestäni uudistuksessa on kyseessä mahdollisuus sillä rautatiekilpailun avaaminen henkilöliikenteessä antaa maakunnille suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille mahdollisuuden järjestää alueellista tai paikallista junaliikennettä ministeri berner totesi puheenvuorossaan että rataverkkomme käyttöaste on euroopan alhaisimpia käsitykseni mukaan erityisesti poikittaiset radat ja itä suomen radat ovat vähällä käytöllä näillä samoilla alueilla on myös linja autojen paikallisliikenteen tarjonta supistunut vuosi vuodelta vaikka

kysyntää on ja tarvetta liikennöintiin arvoisat kollegat vrää eivät näytä kiinnostavan nämä hiljaiset osuudet ja niiden liikenne joudutaankin ylläpitämään velvoiteliikennevaateen ja tukien voimalla kilpailun avauduttua voisivat nykyaikaiset kiskobussit liikennöidä maakuntakaupunkien välillä pysäkkejä on taajaan pysäkit olisivat samalla ohituspaikkoja jotta pendolinot ja muut nopeasti kulkevat kaukojunat pääsisivät kiskobussien ohi kysymyksessä on mahdollisuus ei uhka

puhemies hallituksen suunnitelmat vrn pilkkomiseksi ja junaliikenteen kilpailuttamiseksi eivät ratkaise niitä junaliikenteen ongelmia joita suomalaiset tälläkin hetkellä kokevat ja tätä todistavat myös hallituksen itse tilaamat selvitykset arvoisa puhemies vrn toimintaa

alueille halutaan merkittävästi enemmän liikennettä se vaatii sitten myös merkittävästi enemmän tukea mutta arvoisa puhemies suomen junaliikenteen ongelmat eivät ratkea ilman panostuksia raiteisiin esimerkiksi pohjoisessa kovasti toivottu suomen ja ruotsin välinen henkilö ja rahtiliikenne ei voi alkaa ilman kemi tornio radan sähköistämistä eli näitä hankkeita ja näitä uusia kaivattuja yhteyksiä ei usein saada ilman panostuksia raiteisiin

arvoisa puhemies ongelma on että meillä ei ole riittävästi raidekapasiteettia siitä olemme aika yksimielisiä onko ketään joka on sitä mieltä että meillä raiteet riittävät elikkä koska meillä ei ole riittävästi raiteita siitä syntyy pullonkaula ja sen takia tässä on se probleema ja se problematiikka että kun kilpailu nyt avataan niin kuitenkaan ei saada lisää toimijoita rkpn kanta on se että ensin pitäisi olla kilpailulle kunnon edellytykset mitä hallitus vastaa tähän

rouva puhemies täällä on käyty pitkää keskustelua siitä kuinka erinomainen yhtiö vr on ja mitenkä se ajaisi mielellään tuolla maakunnissa ja maaseudulla enemmän junia mutta kyllä ne kokemukset rautatiepaikkakunta kauhavalta tulee ovat vähän päinvastaisia puoli kuuden jälkeen jos haluaa junalla lähteä vaikkapa helsinkiin hoitamaan omia asioitaan tai yrityksensä asioita ei ole mahdollista kauhavalta hypätä kyytiin sama tilanne on lapualla vr on rakentanut näitä omia hinnoittelujärjestelmiään sillä tavalla että kun nousee isoilta asemilta kyytiin saa alennukset mutta kun nousee maaseudulta kyytiin niin sitten mitään alennuksia alennuksia ei saa sen jälkeen vr lyö kuntapäättäjille rätingit tiskiin että teillä ei ole matkustajia asema laitetaan kiinni viime vuonna suljettiin kolme rautatieasemaa vaasa seinäjoki väliltä isokyrö laihia ylistaro siellä kyllä on raiteet olemassa siellä olisi tilaa liikkua mutta vrää ei huvita siellä liikennettä järjestää voisiko vasemmisto oppositio nyt kertoa mistä tämä sitten johtuu jos teidän mielestänne kapasiteettia on olemassa

arvoisa puhemies moni junamatkustaja on varmasti kuullut seuraavan kuulutuksen junassa kuljemme myöhässä koska raiteilla on ruuhkaa tämä kuullaan aika usein ja erityisesti tampereen ja helsingin välillä

ja juuri tämä on osoitus tämän hallituksen mahdottomuudesta kun luvataan että liikenne lisääntyy niin juuri silloin kun liikenteelle on tarvetta niille raiteille ei mahdu tässä on tämä koko hallituksen rakennelman ongelma ja jos ette minua usko niin uskokaa omistajaohjausyksikön päällikköä eero heliövaaraa joka sanoi ei junaliikenne sillä lisäänny että lisätään kilpailua pitäisi lisätä raiteita näiltä osin arvoisa puhemies tässä hallituksen ja bernerin ajamassa mallissa on käymässä niin että juuri siellä missä liikennettä eniten tarvitaan

minä kuljen lähes päivittäin junilla ja voin allekirjoittaa mitä edustaja lindtman täällä sanoi on kyllä myös todettava että asiakkaiden tuska siellä junissa on käsin kosketeltavaa vrn palvelut on saatava pikaisesti kuntoon ja täytyy myös sanoa että tämä lippu uudistus on ollut todellinen farssi

kyllä esimerkiksi nyt kun vaasassa tehdään midway alignment hanketta on ihan pöyristyttävää että rkp on puheenjohtajan johdolla mukana tässä tässä välikysymyksessä koska on tärkeää että väki ja palvelut saadaan rannikolle vaasassa on aina totuttu tekemään itsellisesti asiat ja varmasti sieltä löytyy tähänkin ratkaisu eli yksityisiä yrityksiä ja toimijoita on varmasti tarjolla myös seinäjoki vaasa osuudelle

arvoisa puhemies nythän kuten edustaja nylund hyvinkin selkeästi ilmaisi tässä aikaisemmin kysymys ei ole siitä onko kilpailu ruotsalaisen ryhmän mielestä hyvä asia sitä se on kunhan se tehdään oikein kunhan se tehdään oikein ja niin paljon kuin markkinataloutta rakastaakin ei voi olla niin että heti kun joku mainitsee sanan kilpailu niin kuola alkaa valua niin kuin pavlovin koirilla kysymys on siitä että kilpailutus tehdään oikealla tavalla myös se vaatii sääntöjä esimerkiksi hyvinkin keskeisessä asemassa on raideliikennekapasiteetin rakentaminen ja laajentaminen siitä on kysymys kun kaikki nämä asiat ovat kondiksessa niin tästä voi tulla erittäin hyvä asia kunhan se tehdään oikein

arvoisa puhemies kuten täällä on tullut hyvinkin selväksi niin raiteet eivät lisäänny kilpailutuksella kokoomuksen edustaja jokinen piti hienon puheenvuoron siitä mikä kaikki lisääntyy mutta kun se ei voi lisääntyä jos ne raiteet eivät lisäänny ministeri berner sanoi alkupuheenvuorossansa itse hän totesi että ruuhka aikoina raiteet ovat lähes täydessä kapasiteetissa kun ministeri on sen jo itsekin myöntänyt niin me voimme nyt keskustella siitä että ihan oikeasti ne ovat ja itse kun siellä liikun tänä aamuna viimeksi juna oli kolmekymmentäviisi minuuttia myöhässä ministeri berner te usein vetoatte siihen että bussiyhtiöiden kilpailutus on onnistunut siinä on vain semmoinen pikkuinen ero että jos esimerkiksi linja auto on mennyt rikki tiellä niin siitä pääsevät ohi toiset vuorot nyt kun sinne on joku juna jäänyt juntturaan niin koko liikenne seis ja sinne nyt ei vain mahdu tieliikenteessä sinä voit etsiä pikkuisen vaihtoehtoisia teitä se on aivan eri asia mitä näille raidekapasiteeteille nyt tehdään siihen ei ole tullut vastausta

puhemies rataverkkoa rasittaa noin miljardin suuruinen korjausvelka ja ilman lisäinvestointeja raiteisiin ei oikein mikään kilpailumalli toimi niille ruuhkaisille osuuksille joissa kysynnän kasvuun olisi suuri potentiaali ei yksinkertaisesti mahdu lisää liikennettä

rataverkkoa matkustajamäärät jäävät pieniksi eivätkä pelkät lipputulot riitä liikenteen rahoittamiseen ministeri berner totesi että kilpailutus tehdään tasapainoisesti siten että hiljaisemmat vuorot eivät jää valtion pyöritettäviksi vaan kilpailussa mukana olevien on otettava myös niitä kontolleen mutta ministeri totesi myös että kilpailutus aloitetaan etelä suomen taajamaliikenteestä eli käytännössä tätä paketointia ei sitten kuitenkaan tehdä

monopoleja on vaikea nähdä että tuolla nurmes lieksa välillä tapeltaisiin raivoisasti että kuka pääsee liikennöimään tuota aluetta ja niinpä itä ja pohjois suomen odotusarvo lepää oikeastaan siinä tuleeko näistä käyttöoikeussopimuksista sillä tavoin velvoittavia että pystytään turvaamaan junaliikenne ja toisaalta herää sitten kysymys niistä jotka tämän alueellisen monopolin ottavat haltuunsa

pohjois suomen ja muitten harvaan asuttujen alueitten julkisesta liikenteestä vrn kautta
arvoisa puhemies me pohjanmaalla emme kaipaa kilpailua me kaipaamme vaasasta nopeita junayhteyksiä me kaipaamme kaksoisraiteita meillä on siellä iso hanke midway alignment joka on meritie ruotsiin ja mo i ranaan suoraan jäämerelle siitä seuraava hanke arvoisa ministeri tulee olemaan suora yhteys pietariin vaasan asemalta kun ensin päästään mo i ranasta ja ruotsista suomen puolelle ja siihen me tarvitsemme todellakin kaksoisraiteet ja me tarvitsemme nopeat yhteydet erillistä kilpailua sitten toinen asia minkä haluaisin että ministeri ottaisitte huomioon jossakin vaiheessa on että nyt kun lippuja ei saa rautatieasemilta niin näkövammaisten ihmisten joilla on putkinäkö tai muuten heikko näkö on mahdotonta ostaa automaatista lippu sen lisäksi pyörätuolissa istuvat ihmiset eivät ylety niihin automaatteihin on kyllä semmoinen käytännön ongelma tällä hetkellä mikä pitäisi pystyä hoitamaan kyllä lippuja pitäisi saada myös junista
vielä ennen ministeriä edustaja eestilä
kiitoksia arvoisa puhemies täällä pelätään aika paljon sitä että maakunnille ja kaupunkiseuduille tulisi oikeus ostaa liikennettä itse pidän sitä hyvänä ja jos vähän avataan tämän rahoituspuolta kun epäillään että rahat eivät riitä niin minun mielestäni ensi vuonna meinataan perusväylänpitoon käyttää yksi pilkku neljä miljardia rahaa ja se on ennätyskorkealla tasolla jos joku ministeri voisi valaista onko mahdollisuus että nämä rahat poistuvat valtion budjetista itse en näe sitä mahdollisuutta ja sen verran vielä totean tähän että me ostamme ostoliikennettä tänä vuonna ja raideliikenteen ostoihin kuluu noin kolmekymmentä miljoonaa ja tämän lisäksi parlamentaarinen liikennetyöryhmä lisäsi kaksi miljoonaa raideliikenteen osto ja tai velvoiteliikenteeseen minusta näiden rahojen pitää olla valtion budjetissa eri momenteilla koska muuten liikenne ei toimi niillä alueilla missä se ei välttämättä ole kannattavaa minun mielestäni tämä on täysin riippumatonta siitä mikä hallituksen esitys nyt on että me yhtiöitämme tiettyjä toimintoja ja pidämme yllä

arvoisa puhemies kiitoksia tästä keskustelusta edustaja wallin tiedätte hyvin että kaikki kalusto ole koko ajan käytössä se on eri asia kuin se että kalustoa käytetään pitkin päivää kalusto myös seisoo osin aikaa nykykaluston käyttöä tehostamalla voidaan ajaa enemmän vuoroja vr on laittanut jopa seisomaan kalustoa joka on edelleen käyttökelpoista edustaja taimela rambollin selvityksessä oli myös yhteiskuntataloudellista vaikutusten arviointia löytyykö rataverkolle lisää tilaa vr on vähentänyt liikennöintiä kymmenen prosenttia jo viimeisten kahden vuoden aikana jo pelkästään sen edestä löytyy rataverkolle tilaa tämän lisäksi kun me olemme laskeneet eun arvionkin mukaan meidän rataverkkomme kapasiteetin käyttö on yksi euroopan toki meillä on sitä rataverkkoa laajasti ja koko maassa ja siinä on kehittämisen ja panostamisen mahdollisuutta se miten rataverkon infraa voisi kehittää on varmasti meidän kaikkien yhteinen intressi ja tahtotila sitä varten meillä on parlamentaarinen työryhmä joka pohtii muun muassa edustaja eestilän nostamaa kysymystä siitä miten infra tulevaisuudessa rahoitetaan miten yli eduskunta ja hallituskausien sitoudutaan siihen että korjausvelkaa hoidetaan ja uusia kehittämishankkeita käynnistetään tässä toivon aidosti kaikilta niiltä edustajilta jotka työryhmässä ovat innovatiivisia ja aktiivisia ratkaisuja sen puitteissa

laajasti mukana eri osapuolet mukaan lukien henkilökunta nämä tekevät nyt vuoden töitä mutta haluan myös kiinnittää teidän huomiotanne siihen että jo pelkästään hsln päätös avata kilpailua edellyttää meiltä monitoimijaympäristön ja siihen liittyvien turvallisuuskysymysten ja toimivan ympäristön ratkaisemista tässä yhteydessä toki kannattaa valtion hyödyntää sitä hsln tekemää työtä edustaja kymäläinen me emme ole sivuuttaneet eero heliövaaraa vaan kyllä omistajaohjaus itse päättää keitä he työryhmiin nimittävät niin kuin hyvin tiedätte ministeriö nimittää organisaation ja organisaatio nimittää edustajansa tämän lisäksi boston consulting groupin tekemä indeksiarvio ei arvioi itse asiassa vrn yhtiöitä vaan rautatiejärjestelmämme tehokkuutta vrn arvo tässä osa arvosta siirtyy osaksi erityistehtäväyhtiöitä valtion osalta kokonaisvaltainen arvo säilyy tämän lisäksi edustaja andersson kaikissa selvityksissä ei ole todellakaan sanottu että liikenteen

että liikenteen määrän kasvaminen edellyttäisi lisäinvestointeja vr itse on liikennöinyt aiemmin kymmenen prosenttia enemmän joten liikkumatilaa ihan oikeasti on

meille on tärkeää että junaliikennettä kehitetään kokonaisuutena ja että me katsomme ratkaisuja liikennejärjestelmän näkökulmasta se että linja autoliikenne syöttää rautatieliikenteelle ja

arvoisa puhemies onko tässä kysymys ideologisesta hankkeesta kyllä on haluamme estää ilmastonmuutosta haluamme vähentää liikenteen päästöjä haluamme edistää työvoiman liikkuvuutta haluamme edistää alueiden saavutettavuutta haluamme edistää suomalaisten matkustusmukavuutta sen takia tarvitaan raideliikennettä lisää tämä on tälle hallitukselle ideologinen kysymys

on vatuloitu tätä asiaa eikö nyt olisi viimeinkin aika rehellisesti todeta että ne keinot mitä on kokeiltu eivät vain ole purreet tässä asiassa tarvitaan aivan uusia keinoja ja eikö ole nyt aika todeta että se keino on kilpailun lisääminen miksi sitten kilpailutetaan miksi se on valittu keinoksi sen takia että se on todettu muissa maissa toimivaksi keinoksi niin kuin esimerkiksi ruotsissa ja isossa britanniassa niin kuin ministeri berner totesi luxemburg ja irlanti ovat ainoita maita missä

millä saamme kilpailun aikaiseksi me olemme siis vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä tasolla raideliikenteessä viisi prosenttia liikenteestä on raideliikennettä kun ruotsissa on tehty kilpailutuksen kautta muutos niin siellä on noustu yhdeksään prosenttiin kilpailutus tehdään vaiheittain se tehdään huolellisen valmistelun pohjalta infraa laitetaan kuntoon resurssien mukaan ja siinä on meillä parlamentaarinen ryhmä tätä miettimässä mitä sitten tulee vrään täällä arvosteltiin sitä että vr keskittyy esimerkiksi sijoitustoimintaan ja sieltä tulee niitä tuottoja tämä on juuri se tapa millä vr keskittyy nyt raideliikenteen operointiin siellä ovat ne vrn ammattilaiset ja siellä on se ydinosaaminen tulee keskittymään nyt raideliikenteen operointiin

tämä hallitus on tehnyt infran parantamiseen merkittävän panostuksen verrattuna aikaisempiin kausiin nyt on nyt on korjausvelkaa parannettu merkittävästi ja se on tehty valtion omaisuutta hyödyntämällä ja myymällä
jatketaan debattia

arvoisa puhemies vapaata raidekapasiteettia suomessa on mutta se on valitettavasti väärin sijoittunut täällä etelän ruuhkaisimmilla alueilla siitä on puutetta ja taas tuolla maakunnissa sitä on käyttämättömänä tämä ongelma ei ei tällä kilpailutuksella kyllä miksikään korjaannu vaan tarvitaan investointeja niitä tarvitaan todella mittavasti niin kuin liikennejaostossa tänä aamunakin kuulimme maakuntien osallistuminen tähän kilpailutukseen ja sen toteuttamiseen on on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja siitä toivoisin muutamia ajatuksia tuolla tampereen ja mikkelin takana kyllä pelätään että sieltä loppuu loppukin liikenne mutta kun ministeri totesi että näitä paketteja tehdään niin siitä kysyisin kuinka paljon arvioitte että voidaan yksityiselle operaattorille panna vastuita suhteessa siihen miten valtio nyt tukee tätä kannattamatonta liikennettä

arvoisa puhemies useammassa opposition puheenvuorossa ensin on haukuttu kovaan ääneen tämä kilpailun avaaminen raideliikenteelle mutta sitten puheenvuoron loppupuolella vähän pienemmällä äänellä sanottu että kyllä mekin itse asiassa kannatamme tätä kilpailun avaamista tulee mieleen se perinteinen sanonta että väärin sammutettu jos hallitus sammuttaisi tulipalon te sanoisitte että väärin sammutettu sitten sanoitte että hätiköidään liian kova kiire kaksituhattakaksikymmentäkuusi on se vuosi jolloin tämä on tulossa täysin voimaan kaksituhattakaksikymmentäkuusi onko tämä nyt tosiaan hätiköintiä onko tässä nyt kauhea kiire mikä olisi oikea vuosi kaksituhattakolmekymmentäkuusi kaksituhattaneljäkymmentäkuusi sanokaa nyt mikä teidän mielestänne olisi hyvä aikataulu tälle hankkeelle kun sanotte että on kova kiire jos olisin tyytyväinen vrn toimintaan en ehkä kannattaisi tätä hanketta mutta valitettavasti ei voi olla ja se on mahdollisuus että tuolla liikkuu vähän muitakin junia tulevaisuudessa kiskoilla saamme lisää liikennettä raiteille lisää matkustajia joukkoliikenteeseen vähemmän liikenteen päästöjä ja vähän kohtuullisemmat hinnat kyllä tässä on ihan järkeäkin arvoisa puhemies

arvoisa puhemies täällä on tästä raidekapasiteetista puhuttu ja se on ihan oikein niin kuin ministerikin sanoi siellä on ruuhka ruuhka aikoina tietyillä paikoilla kapasiteetti täynnä pasilan asemalle ei mahdu enempää kuin sinne tällä hetkellä mahtuu se on yksinkertainen tosiasia myös korjausvelasta lienemme kaikki samaa samaa mieltä kuin olimme viime kaudella että sitä on aivan liikaa ja ja se tarvitsee purkaa jollakin tavalla pois parlamentaarisen ryhmän kautta korjausvelkaa lähdettiin lähdettiin poistamaan tämä hallitus on toiminut niin ja pääpainopiste on teillä rautatiet ovat samanlaisen korjausvelan alla ne tarvitsee kunnostaa ja iso merkittävä korjausvelan kohde on turvalaitteiden ohjauslaitteet ne ovat vanhoja ne pitää kunnostaa kukaan ei ole kiistänyt tätä niihin pitää kiinnittää huomiota mutta kilpailutus lisää taas palveluita ja

yksi kysymys ministeri bernerille käyttäjän näkökulmasta näistä raideinvestoinneista miten informaatio ja lippujärjestelmien toimivuus ja selkeys varmistetaan matkustajan näkökulmasta esimerkiksi junanvaihtotilanteessa jos rataverkolla on mahdollisesti useita toimijoita toinen kysymys näistä raideinvestoinneista junamatkustamisen lisääntyminen edellyttää riittäviä nykyistä suurempia investointeja rataverkkoon ja sen toimivuuteen kuten tässä on jo monta kertaa todettu kiinnostus ja tarve raideliikenteen kasvattamiseen on juuri niillä rataosuuksilla joihin jo nyt kohdistuu suurin rasitus ja lisäinvestointitarve eikö ensin pitäisi olla käsitys ja esitys lisäraideinvestoinneista ja vasta sitten tehdä linjauksia joiden edellytykset ovat nuo investoinnit

kilpailuttaminen on jo tosiasia henkilöliikenteen osaltakin ja oikein toteutettu kilpailu aito kilpailu saattaa alentaa lippujen hintoja se voi myös lisätä liikennettä mutta se myös vahvistaa valtion omistajuutta ja toisaalta valtion omistajuuden tuloja nyt on kuitenkin kysymys siitä että tämä ministeri bernerin ajama malli tarkoittaa sitä että lippujen hinta tulee nousemaan eri selvitysten mukaan se tulee tarkoittamaan sitä että liikenne ei lisäänny ja tulee tarkoittamaan sitä pääministeri sipilä että valtion omistuksen arvo erään arvion mukaan jopa viisisataa miljoonaa euroa tulee laskemaan

puhemies olen erityisen iloinen siitä että eduskunnassa on laaja näkemys siitä että junaliikenteeseen ja raiteisiin kannattaa ja tulee satsata tulevinakin vuosina ensi vuosi on korjausvelan suhteen ennätysvuosi satsaamme yli viisisataa miljoonaa euroa erilaisiin infrahankkeisiin ja se tulee tarpeeseen

koko liikennesuoritteista ainoastaan viisi prosenttia kulkee junaraiteilla ja sitä liikennettä pitää lisätä
arvoisa puhemies kun olen itse nähnyt harvaan asuttujen alueiden junavuorojen vähentymisen näitten ostopalveluiden myötä niin olen jäänyt miettimään tässä tilanteessa että mitä uutta tilannetta se kilpailutus tuo

me vuoroja lisää tai mitenkä se muuten muuttuu ainut käytännön ratkaisu mitä siellä on tapahtunut on että ihmiset ovat siirtyneet henkilöautoihin liikkuvat kimpassa kaksituhattakolmekymmentä ympäristötavoitteet heikkenevät meillä tuli tässä semmoinen kysymys kun puhuttiin koko kuinka paljon sinne saadaan lisää liikennettä onko hallituksella tarkoitus ostaa lisää ostopalveluja panna lisää rahaa jotta junaliikenne rupeaa pelaamaan harvaan asutuilla alueilla ja ihmiset mieltävät junaliikenteen hyväksi palveluksi ja käyttävät sitä sitten sen jälkeen

arvoisa rouva puhemies tiellä merellä ilmassa on jo valinnanvaraa asiakkailla vr toimii radoillamme edelleen yksinoi keudella kun toimitaan monopolilla niin silloin siihen liittyy oikeus mutta myös vastuu yksinoikeustehtävän hoitamisesta ja kyllä asiakkailta tällä hetkellä tulee sellaista viestiä että tätä yksinoikeustehtävää ei hoideta sillä tavalla kuin pitäisi junat eivät pysähdy vaikka ihmiset haluaisivat juniin lippuja ei saa junista

kiitos ministeri bernerille että te olette ryhtynyt tekemään toimenpiteitä sen eteen että ihmiset pääsisivät juniin raiteita tulee toki kehittää ehdottomasti ja kysyisin koska tämä pääradan raidekapasiteetin lisäys riihimäeltä pohjoiseen saataisiin toteutettua kiitos myös teille ministereille salin vasemmalta laidalta on kuulunut vahvasti raideammattilaisten ääni mutta hyvä että te olette nostaneet tähän keskusteluun myös asiakkaiden

arvoisa puhemies tätä kilpailun avaamista varten tehtiin neljä selvitystä mutta selvityksistä vain yksi päättyi positiiviseen kokonaistaloudelliseen arvioon kysynkin miksi te olette ottaneet juuri tämän yhden niin vahvasti huomioon se oli mielestäni laadullisesti kaikista heikoin ja sivuutti useita hyvin oleellisia seikkoja se joka näistä selvityksistä oli mielestäni kaikista laadukkain sanoo näin kilpailutus itsessään ei lisäisi rautatieliikenteen kysyntää kustannusten kasvun aiheuttama paine lippujen hintoihin pikemminkin vähentäisi kysyntää kysyntää lisäävät palvelutasotekijät nopeus täsmällisyys ja laatu ja ne edellyttäisivät merkittäviä investointeja kalustoon ja raiteisiin miksi näitä ette laita toimeen

puhemies tämä keskustelu näyttäisi keskittyvän kiistaan siitä ovatko suomen rautatiet täynnä vai tyhjillään mutta jos vapaata kapasiteettia olisi tosiaan eri puolilla suomea eivät junat myöhästelisi jatkuvasti kun rata on täynnä jokainen häiriö kertautuu koska sitä on hyvin vaikea kiertää toki kyse on ruuhkaradoista ruuhka aikaan mutta juuri silloin ne matkustajatkin siellä junissa ovat jumissa investointien tarve ihan siitä riippumatta ei tai miten kilpailutetaan on ihan tosiasia ja käy hyvin ilmi näistä paljon puhutuista asiantuntijaselvityksistä joista kolme hallitus kuitenkin sivuuttaa ne kolme eivät kuitenkaan olleet mitään halpoja selvityksiä siis puhutaan satojentuhansien eurojen hintalapusta onko tällainen hyvää valtion vähien tutkimusvarojen selvitysvarojen käyttöä

maakunnille ja kaupungeille tilaisuuden järjestää alueellista junaliikennettä joka mahdollistaa työssäkäynnin kauempaakin varsinais suomen esimerkki on viime aikoina osoittanut että työvoimaliikkuvuus muodostaa potentiaalisen pullonkaulan talouskasvulle

jotta rakennemuutokset saadaan tulevaisuudessa täysimääräisinä hyödynnetyksi liikkumisen helpottamiseen pitää edelleen panostaa raideliikenteen avaaminen kilpailulle antaa aivan uudenlaisen mahdollisuuden tähän totta kai kaikki peräänkuulutamme lisää raideinvestointeja ja hallitushan on siinä jo toiminut varsin esimerkillisesti esimerkiksi varsinais on tärkeä uudenkaupungin radan sähköistäminen saanut rahoituksen varsinaissuomalaisittain kaivataan esimerkiksi turku salo rataosuuden

puhemies itsekin kuljen hyvin hyvin paljon junalla ja kyllä minulle ainakin niin kuin monelle kanssamatkustajalle on toden totta tuttu se mitä edustaja lindtman täällä äsken juuri peräänkuulutti

päinvastoin tästä on mielestäni käynyt hyvin ilmi että tässä on nyt sitten lopputuloksena se että yksityiset mukaan ja valtion omaisuuden arvo laskee niin tässä nyt tuntuu valitettavasti käyvän täällä on puhuttu näistä tarvittavista uusista raideyhteyksistä ja itse olen kovin huolissani esimerkiksi siitä kuinka nopeasti pystymme saamaan esimerkiksi tampereelta riihimäen suuntaan tämän kolmosraiteen tai seinäjoelle päin kakkosraiteen ja nämä ovat niitä olennaisia

puhemies isossa kuvassa kilpailutuksen tavoitteitten

saavuttaminen edellyttää ainakin kolmea tällaista isoa isoa asiaa ensinnäkin meillä pitää olla toimintavarma ja riittävän kapasiteetin antava rataverkko toiseksi markkinaehtoisten palveluitten lisäksi yhteiskunnan on päätettävä missä ja minkälaisia palveluita tulee tarjota ja nimenomaan tämän takia nyt sitten tämä kilpailutus toteutetaan toteutetaan käyttöoikeussopimuksilla kolmanneksi palveluitten tuottamisen osalta rautateitten järjestelmätoiminnot on organisoitava niin että että palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja ja turvallisesti kun nyt avoimesti katsoo tätä mallia ja kokonaisuutta millä tavalla hallitus tämän kilpailutuksen osalta aikoo edetä niin kyllä siellä tunnistetaan selkeästi nämä kolme isoa isoa linjaa joitten mukaan nyt sitten pitää mennä eteenpäin

jos katsotte kuinka lentokoneliikenne on kehittänyt yksittäisiä lentokoneita kuinka paljon yhteen lentokoneeseen nykyään mahtuu verrattuna siihen että alussa suomessa lennettiin dc kolmella johonka muistini mukaan meni kahdeksantoista matkustajaa niin uusimpiin finnairin koneisiin menee yli kolmannessasadannessa paikallisliikenteessä voidaan vaunujen rakennetta muuttaa siten että on kaksi kerrosta junan runkoa voidaan pidentää kysymys on siitä kuinka paljon on kysyntää maaseudulla sitä kysyntää on paljon rajallisemmin kuin täällä vr on ollut koko ajan kilpailun tiimellyksessä vastoin linja autoliikennettä vastoin lentoliikennettä ja todennäköisesti suurin ongelma suomen liikenneverkossa on se ei voi olla kilpailukykyinen

saadaan kilpailukykyiseksi siten että pääradasta on suora yhteys vantaan lentoasemalle jolloin kokonaismatka aika vrn palvelulla supistuu olennaisesti

arvoisa puhemies tämän uudistuksen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä edistää lippujen hintatasoa hyvät ja kannatettavat tavoitteet terve kilpailu on aina hyväksi mutta tähän ihanteelliseen tilanteeseen tarvitaan vähintään kaksi asiaa ensinnäkin että kilpailu on reilusti järjestetty ja että tarjontaa on riittävästi suurin haaste on miten lisätään tarjontaa vilkkailla alueilla miten nämä pullonkaulat ratkaistaan se ei riitä että kalustoa löytyy jos ei ole vapaata raidekapasiteettia toinen haaste on löytää operaattorit syrjäseuduille niin kuin tässä on tullut ilmi useissa puheenvuoroissa näihin kysymyksiin kun löydetään oikeat ja uskottavat ratkaisut hanketta voisi viedä eteenpäin kysymys ei siis ole hankkeen vaan strategian vakuuttavuudesta ja oikeista valinnoista

herra puhemies edustaja wallin ja oppositio käsi sydämelle toimiiko meillä tällä hetkellä raideliikenne niin kuin pitäisi toimia suomen poikittaisliikenneyhteydet toimivatko ne itse tulen radanvarsikunnasta kaksi junaparia päivässä ei toivoakaan että kävisi yhden päivän aikana helsingissä vähintään kaksi päivää pitää varata siihen että helsingin matkan pystyy tekemään

puhemies kyllä on aikamoista optimismia ajatella että kilpailuttaminen sinällään tuo liikennettä tänne hiljaisille rataosuuksille nyt poikittaisliikenne kukoistaa joensuu nurmes radalle tulee kova kilpailu siitä kuka sinne pääsee pääsee operoimaan jos näin on niin sitten sitten kaikki on hyvin mutta nämä teidän taustaselvityksenne osoittavat sen että että hinnat yleisesti suurten kaupunkien välillä laskisivat kuusi prosenttia muualla ne nousisivat raideliikenteen kilpailutuksen hyödyt ja matkustajamäärän kasvattaminen vaatisivat miljardi investointeja kaksituhattakaksikymmentä luvulla tästähän on nyt kysymys mistä me ne miljardit saamme jotta me voimme luoda sellaiset olosuhteet suomeen että täällä aito kilpailu mahdollistuu

arvoisa puhemies ministeri vastauksessaan totesi ja vertasi että lentoliikenteessä on saatu lisää kilpailua ja parempaa palvelua bussiliikenteessä on kilpailulla saatu lisää palvelua niinhän se on helsinki moottoritielle mahtuu busseja vaikka sadan metrin välein jos matkustajia riittää ja ilmatilaan mahtuu lentokoneita helsingin ja oulun väliin vaikka varttitunnin välein jos kysyntää ja matkustajia on mutta raideliikenne on ihan eri juttu jotkut operaattorit olisivat ehkä kiinnostuneita näistä niin sanotuista kermankuorintaosuuksista niistä vilkkaista osuuksista mutta ne ovat jo nyt tukossa niin kuin täällä on moneen kertaa todettu ei ole kapasiteettia ja kuka ihan oikeasti uskoo että jotkut ulkomaalaiset operaattorit tulisivat tänne itä ja pohjois suomeen ajamaan niitä tähän asti raskaasti tappiollisia vuoroja että siellä kiskobussit suhahtelisivat sitten puolen tunnin välein

on käyty mielenkiintoista ja värikästäkin keskustelua vähän tulee semmoinen fiilis että ei kannata ei onnistu kuitenkaan minun mielestäni tämä opposition esittämä kysymys pääministerille oli oikein hyvä että

tämä kilpailun avaaminen hallitukselle ideologinen asia pääministerin vastaus oli täydellinen muun muassa liikenteen päästöjen vähentämisen osalta ja sanoisin että tässä ollaan tekemässä enemmänkin ilmastotekoa täällä edustaja mäkelä mäkelä haukkui hallituksen useita muitakin uudistuksia ja ja kysyi miten eduskunta voi näitä hyväksyä ja että onko eduskunta kumileimasin ja kun mainitsi erikseen vielä tämän taksiuudistuksen niin muistini mukaan myöskin edustaja mäkelä oli taksiuudistusta ja näitä muitakin uudistuksia itse hyväksymässä ja äänestämässä eduskunnassa sen puolesta monopolia kun puretaan ja kilpailua avataan niin se aina tuo etuja asiakkaalle ja toiminnan tehokkuutta mutta sitten näistä paketeista kysyisin ministereiltä kun tämä kuitenkin aloitetaan etelä suomesta niin paketoidaanko näitä hiljaisempia raiteita mukaan tähän pakettiin

arvoisa puhemies tässä nostettiin esille se miten kilpailutus on muissa maissa ollut ihan onnistunut mutta pitää muistaa että kun ruotsissa kilpailu avattiin niin samanaikaisesti satsattiin merkittävästi ja juuri se pitäisi tehdä täälläkin jotta niillä raiteilla pääsee kulkemaan ruotsin kokemusten perusteella junamatkat ovat lisääntyneet ruuhkaisilla alueilla mikä on erinomainen asia mutta valitettavasti samanaikaisesti palvelu on heikentynyt harvemmin asutuilla alueilla ja se on se meidän huolemme se on tässä mallissa se ongelma miten me varmistamme että junat kulkevat myös harvemmin harvemmin asutuilla alueilla eikä se niitä ihan pieniä kyliä vaan esimerkiksi joensuusta ei pohjoiseen enää oikein pääse joka vuosi joudutaan taistelemaan niistä määrärahoista näistä virheistä mitä ruotsissa tehtiin pitäisi ottaa oppia ministeri kertoi että näitä paketoidaan mutta kun kysyin sitä äsken niin en saanut vastausta kun etelä suomesta aloitetaan niin ei silloin sinne voi paketoida vaikka nurmes joensuu väliä

herra puhemies ensinnäkin pääministeri sipilä ja hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä että tällä vaalikaudella panostetaan väyläverkoston rakentamiseen pääministeri oli vähän vaatimaton äsken voin sanoa ennätysmääräisesti ja tämä tarkoittaa kyllä meillä teiden rautateiden väylien korjaamista ja parantamista siitä tullaankin tietysti siihen yhteiseen huoleen kuinka jatkamme tästä eteenpäin kuinka pystymme rakentamaan rautateitä jotka aikoinaan j viiden snellmanin aikaan suunniteltu niin että saadaan uutta verkostoakin tarvittaessa ja pystytään sitä kautta myös luomaan kilpailua aiemmin luulin kylläkin että ratojen huono kunto on raideliikenteen kehittämisen este mutta näyttää kyllä oppositio ottavan tuon paikan me tarvitsemme myös kilpailua se on ilman muuta selvää koska kilpailu näyttää parantavan sitä esimerkiksi oululaiset lentävät huomattavasti edullisemmin kuin kuopiolaiset helsinkiin oulusta lentää useampi yhtiö ja tämäkin siihen vaikuttaa kaiken kaikkiaan uudistusta tarvitaan

arvoisa puhemies edustaja rinne vähän aikaa sitten haikaili valtion osinkotuoton perään jota tulisi saada jatkossakin hänen mielestään vrn henkilöliikenteen tuottona ja tätä kysymystä meidän on ehkä syytä pohtia vähän tarkemmin kun mietitään mistä se henkilöliikenteen tuoma liikevoitto syntyy jotta voi maksaa osinkoa niin sehän tulee sieltä matkustajan kukkarosta tavallisen työssä käyvän ihmisen kukkarosta pienten yrittäjien kukkarosta yritysten kukkarosta ja niin edelleen

olemmeko siis oikeasti siinä tilanteessa että sdptä kiinnostaa enemmän osinkotuotto kuin matkustajien hyvinvointi ja edulliset matkat suomen

puhemies hetki sitten edustaja savola puhutteli edustaja wallinia en tiedä kumpaa wallinia hän tarkoitti taitaa käydä niin että tulee ikään kuin kaksi wallinia yhden hinnalla

kyllä nimenomaan edustaja kaikkonen tässä aikaisemmin analysoi opposition puheenvuoroja sillä tavalla että ensin haukutaan kilpailua kilpailuttamista minkä jälkeen todetaan ettei se kilpailu niin hassu asia olekaan haluan vain ruotsalaisen eduskuntaryhmän osalta vielä täsmentää ja ja alleviivata että meidän lähestymiskulmamme on tasan päinvastainen kilpailu on lähtökohtaisesti hyvä asia kaikkien näkökulmasta kunhan se tehdään oikealla tavalla jos se tehdään väärällä tavalla kun avataan kilpailua niin se voi toimia itseään vastaan tässä asiassa pitää nyt olla erittäin tarkkana ja lähestyä itse päämäärää hyvinkin määrätietoisin mutta varovaisin askelin ettei asia vain tee kuperkeikkaa ja tämä koskee nyt varsinkin taas kerran kysymystä raideliikenteen kapasiteetin

arvoisa puhemies tuosta kopran puheenvuorosta jäi semmoinen käsitys että kansainväliset firmat ovat tulossa suomeen tekemään hyväntekeväisyyttä hyvää hyvyyttään eikä siellä yksityisellä puolella ollenkaan osinkoja makseta mutta se on aivan oikea näkökulma että että junan käyttäjille tavallisille asiakkaille tavallisille ihmisille meidän pitää rakentaa niin hyvä järjestelmä kuin mahdollista ja yksi on siinä että tämä järjestelmä hoidetaan tehokkaasti tällä hetkellä tilanne on se että että veturit vetävät päivisin matkustajajunia ja öisin tavaraliikennettä ja nyt se ongelma on se että tämän hallituksen esittämän mallin jälkeen osa vetureista seisoo päivällä ja osa vetureista seisoo yöllä ja tästä tulee näitä haittoja kustannuksia jotka joku maksaa ja edustaja kopra asiakas maksaa juuri niin kuin edustaja wallin täällä sanoi hallitukselle tämä kilpailun ajaminen tässä ja nyt tällä mallilla kuin härkää pyssyyn on niin tärkeä asia että se ollaan valmis tekemään vaikka tästä tulee sadan miljoonan euron lisäkustannukset

arvoisa puhemies olisin halunnut myös ministeri berneriltä arviota siitä kun vrn henkilökunta on hyvin huolissaan tietysti oikeutetustikin siitä ruvetaanko mahdollisesti sitä hintakilpailuetua heidän palkoillaan helpostihan se tulee mieleen kun täällä nyt on käynyt ilmi että lisää raiteita ei tule ja se kalusto siellä liikkuu mutta mistä sitten nipistetään tapahtuuko se tosiaankin vähän niin kuin kiky sopimuksen hengessä elikkä taas palkoista ja kilpailukyvyn sitä kautta parantamisesta joku kuukausi puolitoista sitten onnibussin toimitusjohtaja kertoi siitä kuinka voidaan sitten kilpailla samalla lailla kuin linja autojen kanssa ja voidaan vaikka kalustoa laittaa eriväriseksi minä jotenkin ajattelin että ehkä kuitenkin palvelun riittävät vuorot ja ja se että ne ovat aina ajoissa ja täsmällisiä kohtuuhintaisia on se kilpailuetu eikä suinkaan se minkäväriset vaunut ovat se tuskin nyt kuitenkaan on oleellisinta tässä asiassa pyydän vastausta näihin erityisesti tähän palkkaukseen

arvoisa puhemies tässä on kysytty jos oppositio on tyytyväinen nykytilanteeseen ei tietenkään tässä on useissa puheenvuoroissa tuotu esille ongelmia kuten rataverkoston yksiraiteisuus kuten huono kunto lippu uudistus miten huonosti se toteutettiin ja myöskin se miten nämä säästöpaineista lakkautetut vuorot ovat vaikuttaneet tavallisten ihmisten liikkumiseen ratkaiseeko kilpailutus näitä ongelmia ei ratkaise kilpailutus ei automaattisesti muuta kannattamattomia vuoroja kannattaviksi ei vaan siitä joutuu edelleen julkinen valta maksamaan jatkossa jos haluamme sinne liikennettä tuoko kilpailu automaattisesti lisäkapasiteettia nostaako se automaattisesti käyttöastetta ei ilman julkisen vallan rahoittamia lisäinvestointeja kyllä minä ihmettelen tätä hallituspuolueiden sokeaa uskoa tähän kilpailutukseen te väitätte että lippujen hinnat laskevat palvelut paranevat kustannukset alenevat ilmastotavoitteet toteutuvat ja sitten vielä uskalletaan vihjailla siihen suuntaan että nämä yksityiset firmat ihan hyvää hyvyyttään tulevat tänne liikennöimään eivätkä edes mitään osinkoja omistajille
vielä vastauspuheenvuoro edustaja harry wallin

vajaa kaksi vuotta sitten lakkauttamassa muun muassa seinäjoki haapamäki jyväskylä liikenteen kokonaan ministeri bernerin esityksestä onneksi oppositio teki välikysymyksen jonka jälkeen palautettiin velvoiteliikenteeksi näitä vähäliikenteisiä ratoja niin kuin sanoin ymmärrän miksi on tämän takana tämä sana maakunta maakuntauudistus on se minkä takia te olette nyt tässä mukana maakunnat järjestävät junaliikenteen millä rahalla pääministeri kysyn miten tuleeko siis maakunnille lisäraha jonkun liikenteen järjestämisen osalta kun te olette puhunut että sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen tulee rahoitus valtion tasolta mutta miten on kunnilla mahdollisuus ruveta maksamaan hei me kaikki olemme tekemässä nyt oman kuntamme ensi vuoden ei ainakaan seinäjoen kaupungilla ole varaa ruveta maksamaan jotain miljoonaa tai kahta miljoonaa euroa jonkun junaliikenteen järjestämisestä kyllä se kuuluu yhteiskunnalle joukkoliikennettä pitää olla joka paikassa

arvoisa puhemies edustaja aalto kysyi siitä miten lippujärjestelmän yhteensopivuutta voidaan jatkossa turvata kun on monitoimijaympäristö ja useita useita palveluntuottajia tähän vastaus on laki liikenteen palveluista elikkä liikennekaari joka astuu voimaan etenkin avoimien tietojen osalta ensimmäinen ensimmäistä se tulee edellyttämään sitä että lippujärjestelmät ovat yhteensopivia koko maassa eivät ainoastaan junaoperaattoreiden välillä vaan myös linja auton junan taksin ja muiden palveluntuottajien välillä kysymys siitä onko niin että ensin olisi pitänyt investoida rataverkkoon ja sitten harkita kilpailun avaamista tämä on ihan relevantti kysymys mutta meillä on tällä hetkellä ratakapasiteettia hyödyntämättä meillä on junavuoroja vähennetty useamman vuoden aikana meillä on hyvin harvoja pullonkauloja nekin ovat vain tiettyinä vuorokaudenaikoina me tarvitsemme myöskin perusteluja tuleville investoinneille ja sen takia on myös äärimmäisen tärkeää että me saamme aidosti sitä junaliikenteen matkustajamäärää ylös ja että me saamme aidosti aidosti perusteluita sille että tähän verkkoon on syytä investoida ja on hyvä huolehtia että me teemme näitä asioita rinnakkain niin kuin täällä on on ollut esillä tämä on yhdeksän vuoden prosessi joka alkaa nyt yhdestä etelä suomen taajamaliikenteen yhteysvälistä joka siis on kotka kouvola tampere tämä yhteysväli on kokonaan osto ja velvoiteliikennettä tänä päivänä eli nyt kilpailutetaan valtion käyttämiä ihmisten maksamia verorahoja näitä verorahoja kilpailuttamalla ja niihin liittyvää palvelua paremmin ostamalla me toivottavasti enemmän vastinetta enemmän liikennettä kun sitä palvelun tarjoamista arvioi useampi operaattori toivottavasti sitä kautta meille syntyy enemmän euroja käytettäväksi ostoliikenteeseen koko maassa ja toivottavasti sitä kautta saadaan myös sitten liikennettä esimerkiksi sellaisille alueille kuten edustaja myllerin esille nostama joensuu nurmes sitä kautta saadaan sinne lisää liikennettä ei sitä kautta että sinne joku operaattori tulisi hyvää hyvyyttään ajamaan vaan sitä kautta että meillä on lisää euroja joita me voimme käyttää koska kilpailuttaminen tehostaa sitä ostoliikenteen rahankäyttöä sitä kautta saadaan mitä muuta sillä voidaan tehdä sillä hyödynnetään myöskin sitä että kun kilpailutetaan osto ja velvoiteliikennettä niin siinä yhteydessä myöskin kilpailutetaan palvelutasoa se on ihan selvä että näihin käyttöoikeussopimuksiin liittyy palvelutasovaatimus siihen liittyy se että että me saamme myöskin kannustimien kautta ohjattua sitä liikennettä sitä kautta sitten voidaan kehittää järjestelmää ihan toisella tavalla kuin tällä hetkellä kun meillä on vastinparina yksi valtion omistama monopoliyhtiö joka kertoo paljonko se tällä rahalla ajaa liikennettä eikä meillä ole mitään tietoa onko se liikennemäärä oikea vai väärä se on tämä liikenne tai jättäkää jatkossa me voimme kysyä useammalta huomisesta call of interest tilaisuudesta me tiedämme että mielenkiintoa suomen liikenteelle on ja juuri siksi että me yhdistämme yhteistyömme hsln ja valtion välillä sitä kautta me saamme lisää liikennettä jos katsotaan nyt sitten edustaja mikkonen kun totesitte ruotsin esityksestä että sieltä olisi lähialueliikenne vähentynyt niin päinvastoin lähijunaliikenne alueilla on kolminkertaistunut siitä kun junaliikenne on avattu kilpailulle elikkä siinä ei ole kysymys tämäntyyppisestä ratkaisusta edustaja lindtman te puhuitte siitä että synergiaetuja menetetään tällä hetkellä matkustajaliikenteen nopeita vetureita käytetään lähes pelkästään matkustajaliikenteeseen niitä ei käytetä ristiin tavaraliikenteen kanssa vanhempia vetureita kyllä mutta näiden osalta synergiamäärät ovat kuitenkin suhteellisen alhaisia siinäkin me olemme huomanneet että se ei ole se ratkaisu vaan että me pystymme huolehtimaan paremmasta kaluston käytöstä kierrosta ja optimoinnista tämä on yksi näkökulma edustaja rinne te perustelette vrn arvonmenetystä

joka on ainoa joka nostaa sitä esille siinä arvot perustuvat vrn antamiin tietoihin me emme myöskään näe siinä selvityksessä minkäänlaista arvonlaskentaa näille uusille yhtiöille jotka kuitenkin vuokraavat ja huolehtivat markkinaehtoisesta omasta toiminnastaan ja kasvattavat myöskin omistaja arvoa tulevaisuudessa

arvoisa puhemies minusta on aika suuri yksimielisyys siitä että muutos tarvitaan raideliikenteen osuutta tarvitaan lisää sitä kautta päästään vähentämään liikenteen päästöjä päästään parantamaan työvoiman liikkuvuutta päästään parantamaan alueiden saavutettavuutta mitä tulee tähän kapasiteettikysymykseen niin niin kuin ministeri tuossa kertoi vr on jo operoinut kymmenen prosenttia suuremmalla kapasiteetilla ja niin kuin ministeri esityksessään myöskin kertoi verrattuna vuodesta kaksituhattakahdeksan vuoteen kaksituhattakuusitoista tällä hetkellä tehdään kaksi kaksi miljoonaa kaukoliikenteen matkaa vähemmän eli kyllä meillä kapasiteetissa tehostamisen tarvetta riittää ja varmasti uusiakin investointeja tarvitaan no mitä tämä muutos on rautatieläisammattilaisen näkökulmasta ei tietenkään kilpailukykyä rakenneta palkkoja polkemalla vaan tässä tavoitellaan raideliikenteen osuuden kasvamista ja sitä kautta myöskin ammattilaisille tulee uusia työtilaisuuksia me olemme täällä luultavasti yksimielisiä siitä että raideliikennettä tarvitaan lisää kilpailu on se keino millä me saamme sitä lisättyä kalustoyhtiö tarvitaan siihen että kilpailua saadaan lisää kapasiteettia meillä on sitä on tehostettavissa tehostettavissa kapasiteetin käyttöä on mahdollista tehostaa mutta me tarvitsemme myöskin investointeja jatkossa toivottavasti tarvitaan investointeja jatkossa kun

tulee kasvamaan mitä tulee sitten tähän vrn arvoon niin vrn liikevaihto on pyörinyt siellä yhden pilkku kahden miljardin paikkeilla vuonna kaksituhattaviisitoista nettotulos oli kaksikymmentäyksi miljoonaa ja kaksituhattakuusitoista nettotulos oli viisikymmentä miljoonaa nyt jos tätä samaa liikevaihtoa on tekemässä neljä yhtiötä niin pidän kyllä ammattilaisten vähättelynä sitä etteivätkö nämä neljä yhtiötä yhteensä pystyisi vastaamaan tuohon tuloksentekovaatimukseen ilman muuta ilman muuta pystyvät sanoi kuka on

aika mielenkiintoista on nähdä erityisesti se miten vihreä eduskuntaryhmä tulee huomenna äänestämään nyt kun olette saaneet asialliset vastaukset näihin kysymyksiin minä uskon että meillä on yhteinen tahtotila asiassa

me teemme tämän vaiheittain yhdeksän vuoden aikana tähän prosessiin voidaan vaikuttaa matkan varrella me opimme tehdystä vaiheesta aina seuraavaan ja toinen mielenkiinnon kohde on kyllä tuo rkp tuolla kuten kuten aina että miten miten sitten huomenna äänestyksessä käyttäydytään
otamme vielä yhden debattikierroksen ja lähinnä priorisoin niitä puhujia jotka eivät täällä vielä ole päässeet ääneen mutta debattikierroksen aloittaa kuitenkin edustaja aalto

mitä tulee tähän kysymykseen laadusta täsmällisyydestä kustannustehokkuudesta niin eu vertailussa vr on koko euroopan kärkikastia ja se on myös hyvä todeta ääneen on syytä myös kysyä miten käy niiden tehokkuushyötyjen jos tavara ja henkilöliikenteessä ei käytetä tehokkaasti samoja vetureita ja veturinkuljettajia kuten muun muassa edustaja lindtman toi jo aikaisemmin ihan hyvin esiin ja miten käy tehokkuushyötyjen jos liikenteen valtakunnallinen suunnittelu pirstaloituu tähänkin on hyvä saada lisää vastauksia

puhemies hyvä pääministeri aika kovaa kieltä omistajaohjauksen korkeimmasta virkamiehestä heliövaarasta äsken käytitte mutta ihan tähän asiaan neljä yhtiötä valtion omistamaa yhtiötä tekee samanlaista tulosta se varmaan pitää paikkansa mutta tässähän on tavoitteena se että että kilpailutettua liikennettä tulisivat jakamaan muut yhtiöt ja se se tulee tarkoittamaan sitä että liikevaihto tulee pienenemään se tulee tarkoittamaan sitä että omistuksen arvo heikkenee näin on todennut bcg näin on todennut spring advisor molemmat ja tämä tarkoittaa siis sitä että valtion omistuksen arvo tulee alenemaan se tarkoittaa sitä että sen kyky jakaa osinkoa tulee pienenemään minustakin olisi järkeä edustaja kopra käyttää näitä rahoja vrn kehittämiseen siihen että asiakkaat saisivat palveluita junalippuja saisi ostettua ja junat pysähtyisivät silloin kun asiakas tarvitsee mutta tässä tilanteessa kyllä on järkyttävää miten heikosti heikosti on perehdytty näihin selvityksiin hallituksen puolelta
pääministeri yksi minuutti paikalta
arvoisa puhemies tämän ajattelutavan heikkous on se että aina ajatellaan niin että tämä on nollasummapeliä eli jaamme vain uudelleen sitä pottia joka ei muutu mihinkään tässä koko ajan meidän tavoitteenamme on se että rautatieliikenteen osuus koko liikenteestä tulisi sieltä viidestä prosentista nyt viimeinkin kasvamaan lähelle sitä mitä mitä se on esimerkiksi ruotsissa yhdeksän prosenttia ja silloin kun potti on suurempi niin niin silloin silloin siellä riittää myöskin vrlle edelleenkin se vrn osuus ja minä uskon siihen että vrn ammattilaiset pystyvät puolustamaan sitä omaa osuuttaan tästä koko potista todella tuloksekkaasti minä en vähääkään epäile sitä vr tule tässä kilpailussa pärjäämään ja hoitamaan sen oman osuutensa tiedän että siellä on ammattilaisia sekä johdossa että suorittavassa portaassa ja sen vuoksi minulla ei ole mitään pienintäkään epäilystä siitä etteikö vr pärjää tässä
no niin nyt laajennamme debattia edustaja kalli
kiitos arvoisa puhemies itse asettamamme ilmastopoliittiset tavoitteet ja kansantalouden kokonaisetu edellyttävät että myös raiteilla tapahtuva henkilö ja tavaraliikenne kehittyy niin että ennustettavuus ja myös kannattavuus paranee ja se tietenkin edellyttää että tarvitaan kilpailua ja tarvitaan myöskin investointeja meillähän on aikaa tehostaa ja kehittää tässä useamman vuoden nyt tarvitaan vain selvä linja jolla tätä tuottavuutta voidaan parantaa jolla tätä viiden prosentin kehystä voidaan nostaa sinne lähemmälle ruotsin tasoa ja se edellyttää että

herra puhemies on lähes liikuttavaa kuunnella tuota demarien ja ja vihreiden huolta valtionyhtiöiden sijoitustoiminnasta ja osingoista se on mukavaa kuultavaa toivottavasti se samanlainen huoli valtiontaloudesta jatkuu tässä budjettikäsittelyssä kun mennään syksyä pidemmälle tämä raideliikenteen kilpailuttaminen muualla se on avannut mahdollisuuksia se on lisännyt matkustusta raiteilla se on parantanut palvelua ja ja laskenut hintoja en ymmärrä miksi se ei tekisi sitä meillä on tärkeätä että nämä matkaketjut saadaan sujuvammiksi eri liikennemuotojen välillä ja tämä avaa myös mahdollisuuden tälläkin hetkellä meillä on käyttämätöntä kapasiteettia vrn täyttöaste on neljäkymmentä prosenttia tällä hetkellä elikkä sielläkin on vielä mahdollisuus lisätä kun täällä viitattiin siihen että täällä salissa on paljon kuntapäättäjiä niin tehdään sitten kuntapäättäjinä myös oma osuutemme kaavoitetaan niitä radanvarsia ja ja avataan niitä uusia seisakkeita jotta saadaan lisää matkustajaosuutta raiteille ja sitä kautta vihreät myös

puhemies on helppo jatkaa tästä riihimäellä ja hämeenlinnassa on tehty kaavoituspolitiikkaa jotta radan varressa voisi asua mutta mitä tässä on tapahtunut on käynyt niin että me elämme sillä ruuhkaisalla radalla jossa jos halutaan vrn sisällä tai minkä tahansa yhtiön sisällä parasta mahdollista tulosta se tapahtuu sitä kautta että otetaan niitä pidemmän matkan matkustajia kun junat ovat täysiä ja kalustoa ei ole enempää

parantamaan raideliikenteen palvelua niillä alueilla joilla meillä on eniten kysyntäpotentiaalia jos me me ajattelemme että se kaikki syntyy harvemmin asutuilta alueilta sieltä missä väkeä on vähemmän niin en jaksa uskoa että edes se mikä tuntuu täällä oikealla puolella salia tekevän autuaaksi että maakunnat saavat päättää näistä asioista tuo sinne yhtään enempää lisää ostomahdollisuuksia koska kyse on siitä että samoilla veroeuroilla sitä kannattamatonta liikennettä tuetaan täältä valtion kautta tai sitä tuetaan sieltä maakuntien kautta

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua on kuunnellut niin aika monessa puheenvuorossa on sanottu että kilpailu on ok kunhan sitä ei tehdä väärällä tavalla mutta todella vähän on sanottu mikä on sitten se oikea tapa kilpailun tekemiseen toinen mikä täällä on tullut vähän niin kuin vaihtoehtona oppositiolta että ei tämä hallituksen esitys vaan pitäisi mieluummin raidekapasiteettiin ja kalustoon investoida lisää mutta ei huomata että eiväthän nämä ole ristikkäisiä vastakkaisia tavoitteita kuten ministeri täällä erinomaisesti totesi niin nämä molemmat voidaan toteuttaa meillä on tarvetta myös raidekapasiteetin lisäämiseen ja näitä molempia voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti pitkällä tähtäimellä ja kun katsotaan vaikkapa mitä tapahtui viime vaalikaudella niin meidän

arvoisa puhemies tämä hallituksen malli kilpailutukselle ei sovi harvaan asuttuun suomeen sen ovat monet asiantuntijat todenneet tässä keskustelussa on on noussut esille myös se että pullonkaulana on todellakin yksiraiteisuus ja raiteiden heikko kunto mielestäni ministeri ette voi piiloutua tässä parlamentaarisen työryhmän taakse teillä on vastuuta lakkautitte

sille radalle mitä vastaatte länsi uudenmaan asukkaille toisaalta puhutte kauniisti junamatkustajista asiakkaista junaliikenne on kaikille tarkoitettua ja nyt nostan esiin vammaiset junaliikenteen käyttäjät mitä te teette parantaaksenne esteettömyyttä ennen konduktöörit laittoivat liuskoja niin että pyörätuolilla pääsi junaan junalipun ostosta on jo ollut tässä puhetta eikä ravintolavaunuihin edes pääse pyörätuolilla miten parannatte junaliikenteen esteettömyyttä ministeri

arvoisa puhemies täällä on kovasti esitetty epäilyksiä kaluston riittävyydestä ja kiertämisestä kyllä minun mielestäni tämä tuleva kalustoyhtiökin joutuu tekemään saman kuin nykyinen vr se kierrättää junia yötä päivää hakee niitä tehokkaita vaihtoehtoja siinähän se on se yksi kalustoyhtiön liikeidea millä se tekee sen tuloksen ja pitää sitten tämän maksukykynsä lisää vaunuja voidaan lisätä niin kuin minun mielestäni edustaja lehti täällä hyvin kuvasi tilanteen millä saadaan raiteille lisää kapasiteettia niin kuin on kerrottu niitä on ollut siellä jo kymmenen prosenttia ennemmin eli totta kai meillä on kasvunvaraa tässä vielä maakuntien tilanne on tässä sellainen että ainakin meillä päin kyllä kiskoilla on tilaa ja varmaan poikittaisliikenteessä ympäri suomea pystytään lisäämään liikennettä että

tämä vaihtoehto mitä tässä nyt tarjotaan luo mahdollisuuksia erityisesti minua tässä asiassa lämmittää vrn henkilöstön mukanaolo tässä valmistelussa ja siihen uskon ainakin itse

arvoisa herra puhemies täällä on ollut tänään keskustelussa paljon esillä että tämän uudistuksen myötä lippujen hinnat tulevat alenemaan ihan mielenkiinnosta asiakkaana googletin kuudes kymmenettä paljonko onnibussilla maksaa euroa ja junalla sama yhdeksäntoista euroa kysyisin ministeriltä paljonko liput saisivat maksaa ja paljonko arvelette että tällä uudistuksella alenee raiteilla on yksi miljardi korjausvelkaa kuka tahansa toimija tulee se vaatii valtion kompensaatiota alusta ja raiteet kuuluvat siis veronmaksajien tehtäväksi miksi voitot menevät yrityksille eivätkö tasapuoliset velvoitteet investointeihin ja tasapuoliset oikeudet olisi suomen suomen malli on vähän liikuttavaa se että täällä uskotaan että kilpailutuksen avaus on vastaus kaikkeen jopa poikittaisliikenteeseen vaikka siellä ei ole raiteita tällä hetkellä eikö tässä ole ristiriitaa että samalla huolto ja kunnossapito joka on on toiminut vapailla markkinoilla kuten myös kiinteistösijoitus

puhemies kuten ministeri berner omassa avauspuheenvuorossaan totesi niin kattavan rautatieverkon ylläpito vaatii jatkossakin julkisia panostuksia elikkä meillä jatko on turvattu ja tämä hallitus on merkittävästi lisännyt määrärahoja sitä varten että myös rataverkon kuntoa parannetaan tämän oppositio tietää vallan hyvin katsookapa hyvät opposition edustajat mihin tämä suomi on menossa suomen metsien

tai radoille ei tietenkään kaikki tule junaradoille mutta kyse on kuitenkin miljoonista tonneista lisää kuljetettavaa kun katsotaan sitten näitä kehitysnäkymiä niin totta kai meillä kun valtio omistaa kuitenkin nämä yhtiöt se pitää huolen siitä että yhteiskunnallinen etu toteutuu ja saadaan lisää lisää panoksia sellaiseen kuljetusmuotoon joka on ympäristölle ystävällinen ja joka antaa mahdollisuuden turvallisuuteen ennen kaikkea kun teidemme kunto heikkenee on sanottu että teidemme kunto heikkenee nimenomaan raskaan liikenteen takia niin tässä asiassa kannattaa opposition kannattaa hallituksen hyviä aloitteita ja perua tällainen turha kysymys

arvoisa puhemies edustaja rossi käytti täällä hyvän puheenvuoron siitä mihinkä monopoli johtaa ja otti vertailuna helsinki oulun ja helsinki kuopion täytyy sanoa että helsingistä ouluun ja takaisin pääsee aivan eri lipunhinnoilla kuin helsingistä kuopioon ja takaisin meillä on maakuntaliitossa selvitys mistä tämä johtuu ja sitä kautta sitten finnairin kanssa keskustellaan että kuinka saadaan lippujen hintoja alaspäin toinen juttu mikä edistää yksityisautoilua joka taitaa olla henkilöliikenteestä kahdeksankymmentä prosenttia on se että monet junat ovat liian hitaita ja kun vr vuonna kaksituhattakuusitoista laski lippujen hintoja junien nopeutta välittömästi alkoi kannattavuus parantua ja matkustajamäärä lisääntyä mutta junien täyttöaste ei tällä hetkellä ole kuin neljäkymmentä prosenttia jotakin tälle täytyy tehdä täällä on monta kertaa ministereitten suulla erinomaisesti otettu esille että meidän täytyy henkilöliikenteen osuus nostaa viidestä prosentista lähelle kymmentä prosenttia mikä on

puhemies täällä on yhteinen ymmärrys siitä että liikennettä on syytä siirtää raiteille pois ilmasta ja pois maantieltä ja se kyllä edellyttää sekä investointeja että että kilpailun lisäämistä ja tämmöistä ravistelua mitä tässä on keskustelussa nähty savon radan varrelta kaksi kysymystä tästä näkökulmasta ylä savossa on erittäin merkittävää vientiyritystoimintaa joka tarvitsee aivan väistämättä riittävän määrän raideliikennettä riittävän tiheästi jos sitä ei ole se liikenne siirtyy väistämättä maanteille onko mahdollista että tavaraliikenne pysyy raiteilla toinen kysymys itä suomen maakuntaliitot ovat puhuneet siitä että savon radan nopeutta pitäisi pystyä nostamaan samaan tasoon kuin on tuolla länsiradalla aikamoinen nosto joka sekin toisi liikennettä siirtäisi liikennettä maantieltä ja ilmasta rautateille minä ymmärrän että tällä uudistuksella tavoitellaan juuri tämäntapaisia tavoitteita

arvoisa herra puhemies yhtiön kehittämistä palveluiden osalta voidaan hyvin tehdä nykyisen yhtiön sisällä ja minun mielestäni finnair joka on valtionyhtiö suurilta osin on loistava esimerkki uudistuneista palveluista uudenlaisesta konseptista kokonaishinta valtiolle on mielenkiintoinen sillä näistä selvityksistä kolmessa se kokonaishinta on negatiivinen ja kun katsotaan vaikka sitä ruotsi esimerkkiä joka tässä on useamman kerran ollut niin siellä on jouduttu lisäämään ostoliikennettä elikkä valtio on joutunut maksamaan lisää jotta niitä asiakkaiden lisävuoroja saadaan voi olla että se on hyvä ja perusteltu mutta kannattaa laskea koko hinta mitä se tekee valtiolle mielestäni on uutta että keskusta ei puolusta valtionyhtiöiden omaisuuden arvoa vaan yhtäkkiä sillä ei ole mitään väliä saatikka sitten että että osingot sata miljoonaa olisivat jotenkin pieni asia valtion budjetissa me täällä taas viime viikolla olimme

puhemies toimivilla liikenneyhteyksillä on ratkaiseva merkitys siinä miten esimerkiksi työpaikkoja voidaan luoda tai yrittäjyyttä synnyttää suomeen koko suomeen talouden nyt vihdoin kasvaessa ja työllisyyden parantuessa huomionarvoista on kyllä sekin että ostopalvelu ja velvoiteliikenteen toiminta harvaan asutuilla seuduilla ei tästä uudistuksesta vaarannu päinvastoin mahdollisuudet lisätä palveluita pääradan ulkopuolella vahvistuvat uusien toimijoiden myötä entisestään ihmettelen kyllä joitakin puheenvuoroja täällä aika suppeahko suomi kuva on kyllä joillakin edustajilla maakuntien radoilla on kyllä tilaa toimijoille ja sinne on myös hyvä mahdollisuus syntyä kilpailua olennainen kysymys alueiden saavutettavuudessa on matkanopeuden parantaminen muun muassa savon radalta on poistettu vaarallisia tasoristeyksiä vielä kuitenkaan henkilöliikenne ei ole sillä tavalla saavuttanut niitä nopeuksia että se olisi vetovoimatekijä minä kysynkin ministeriltä miten uudistuksessa tullaan tämä henkilöliikenteen nopeus näillä itäpuolen radoilla nimenomaan huomioimaan

se on totta että maakuntien radoille sopii lisää liikennettä ja siellä täytyisi olla lisää liikennettä esimerkiksi lapin läänissä voitteko kuvitella että rata loppuu kemijärvelle ja että taas siinä länsipuolella ei mene muuta kuin kolariin saakka malmirata eikä mitään muuta jäämerelle ei mene yhtään mitään yöjunia kemijärvelle on vähennetty sinne sopii vaikka kuinka paljon tervetuloa sinne kaikki uudet yrittäjät mutta minä kerron pienen salaisuuden lapin läänissä vanhassa lapin läänissä on sataseitsemänkymmentäviisituhatta asukasta asukasta neljännes siitä mitä helsingissä asuu voiko sinne rakentaa millä tavalla se tuo lisäarvoa että sinne viedään lisää junia vaikka vietäisiin junia niin että niitä kulkisi päntiönään aamusta iltaan niin siellä ei ole yhtään sen enempää ihmisiä oulun läänissä ihmistä eli sieltäkään ei lisänä tule eli nämä realiteetit kannattaa ottaa huomioon

puhemies tässä on paljon vertailtu vaikkapa ruotsiin pohjois ruotsissa jossa on kaksisataaviisikymmentätuhatta ihmistä on kyllä kaksi junayhtiötä ja ne molemmat sattuvat olemaan ruotsalaisia junayhtiöitä ja siellä on kansainvälisiä yhteyksiä täällä vasemmistosta tuli viestiä että miksei vieläkään suomessa ole raideyhteyttä ruotsiin no saman kysymyksen voisin heittää teille että miksei liikenneministerinne hoitanut sitä me teemme työtä sen puolesta koko ajan että tämänkin uudistuksen avulla suomi saisi kansainvälisiä raideyhteyksiä ja kun oppositio on on ollut huolissaan siitä

raidekapasiteetista viime vaalikaudella tuli viisisataa miljoonaa euroa lisää lisää siitä että korjausvelka kasvoi tällä vaalikaudella me pystymme kuitenkin pienentämään tätä korjausvelkaa yli kolmesataa miljoonaa euroa on tärkeää että me saamme enemmän ihmisiä raiteille se on ilmastoteko saamme enemmän junia liikkeelle me saamme enemmän yhteyksiä mitä tulee

andersson kasvi taimela ja korhonen ja sen jälkeen menemme

arvoisa puhemies niin kuin minä tämän keskustelun hahmotan niin myöskin hallituspuolueet myöntävät että tätä matkustajakapasiteettia ei saada lisää ruuhkaisille yhteysväleille etelä suomeen mutta koska matkustajakapasiteettia ilmeisesti aiotaan

mitä on niin idea on se että tätä lisäkapasiteettia tulee maakuntien hiljaisille yhteysväleille no olkoon sitten operaattori valtiollinen yhtiö maakunnallinen yhtiö tai yksityinen operaattori niin tämän liikenteen synnyttäminen sinne edellyttää lisää julkista rahoitusta sellainen ero siinä tosiaankin on että tämä valtiollinen yhtiöhän tulouttaa osingot suoraan valtiolle kun taas ne yksityiset firmat tulouttavat ne yksityisille omistajilleen jos jotain voittoa siitä tulee eli ostoliikenteeseen pitää saada lisää euroja kun nyt kuuntelin ministerin vastausta siitä mistä nämä lisäeurot sitten tulevat tämän liikenteen synnyttämiseksi niin hän sanoi että ostoliikennettä tehostamalla no mitä se tässä mallissa muuta voisi olla kuin esimerkiksi henkilöstön ehtoja tai palkkoja polkemalla

berner kritisoi hallituksen itse teettämiä asiantuntijaselvityksiä yksipuolisiksi herää ihmetys millä kriteereillä näitä selvityksiä oikein teetetään ja miten niiden työn laatua valvotaan jos päätöksenteossa on varaa sivuuttaa satojentuhansien eurojen hintaiset selvitykset jos olisin itse siviilissä teettänyt yhtä kalliin turhan työn ei siinä olisi kyllä esimiehen kukko laulanut edustaja kopra itse asiassa mainitsemanne vr yhtymän valtiolle maksamat osingot tulevat vrn arvopaperi ja kiinteistösijoitustoiminnasta varsinaisen pääliiketoiminnan tulos kun on ollut plus miinus nolla sitä vain on tässä pakko ihmetellä miksi vr on investoinut vuoden kaksituhattayhdeksän jälkeen merkittäviä summia arvopapereihin eikä liiketoimintaansa eli junaliikenteen kehittämiseen ja edustaja torniaiselle ette ilmeisesti ole lukenut niitä hallituksen teettämiä selvityksiä yhtä huolella kuin oppositio sieltä se huoli niistä omaisuuden menetyksistä tulee

puhemies tässä debatin loppuvaiheessa on syytä todeta ainakin edustaja torniaiselle ja muutamalle muullekin edustajakollegalle että sdpn eduskuntaryhmän mielestä kaikista tärkeintä tässä raideliikenteen tulevaisuuden kehittämisessä on itse asiakas eikä tämä ideologinen kilpailutusvimma sitten mitä tulee vielä tähän rambollin selvitykseen niin arvoisa ministeri berner varmistin tiedon jonka mukaan rambollin selvityksessä ei lainkaan käsitelty nimenomaan teidän mallinne vaikutuksia selvityksessä on vain otettu pohjaoletukseksi että yleisesti kilpailutus lisää

tälle uudistukselle perusteluja joissa on vedottu tähän eun neljänteen rautatiepakettiin lainaan vain ylen uutista seitsemästoista kahdeksatta jossa liikenneministeriön hallitusneuvos yksinkertaisesti

arvoisa puhemies

se vrn näkökulmasta tarkoittaa miten vrn omistus ja omistaja arvo vähenee mutta se ei tarkoita samaa asiaa kuin miten valtion omaisuusarvo vähenee ne eivät ole yhtäläisyysmerkkejä näin ollen johtopäätöksiä ei voi vetää ihan miten tahansa näistä eri selvityksistä ja niiden oletuksista niissä on kaikissa ollut eri oletusarvoja

vastuu ja sen pohjalta käynnistää sitä selvitystyötä jota nyt tehdään työryhmissä mutta on haasteellista aliarvioida sitä työtä mitä on puolitoista vuotta tehty sillä että vetää nopeita johtopäätöksiä perehtymättä se on minusta sääli täällä on myöskin usein vedottu siihen että että vr on rankattu yhdeksi tehokkaimmista yhtiöistä bcgn rpi arvolla se ei rankkaa vrää vaan se rankkaa liikennejärjestelmää junaliikennejärjestelmää ottaa huomioon sitä mitä on investoitu mitkä ovat matkustajamäärät mikä on raidekapasiteetti ja mikä on raiteen kyky sen lisäksi se katsoo toki myös yhtiötä mutta yhtiön siitä rankingista vain yksi pieni pieni osa se että me pyrimme huolehtimaan siitä että valtakunnallinen palvelutaso säilyy tehdään nimenomaan siten millä tavalla käyttöoikeussopimuksia valmistellaan sitä tehdään nyt laajassa yhteistyössä ja käyttöoikeussopimusten ensimmäisiä versioita ja ajatuksia esitellään huomenna call of interest tilaisuudessa eri toimijoille

millä tavalla meillä esteettömyyttä on huomioitu huomioitu liikenne ja viestintäministeriöllä on esteettömyystoimenpideohjelma ja junaliikennekaluston on kaikissa hankinnoissa oltava esteetöntä tässä pyritään ehdottomasti huolehtimaan siitä että synnytetään parempia ratkaisuja on selvää että että junaliikenteen kilpailun avaamista tai vrn tehostamista ei voida samalla tavalla verrata finnairiin finnair toimii kilpailluilla markkinoilla vr ei toimi kilpailluilla markkinoilla myöskään kokonaisvaikuttavuutta ei ole samalla tavalla arvioitu kaikissa näissä selvityksissä ja on helppo jälleen kerran vetää täällä lukuja hihasta ja sanoa että menetetään sadan miljoonan osingon tuotto kun todellisuudessa meillä on tässä aikoina ollut vuosia jolloin vrn osingonmaksukyky on ollut nolla se on ollut keskimäärin viimeisten kymmenen vuoden aikana kolmekymmentä miljoonaa euroa ja niin kuin tässä edustaja kopra on nostanut esille henkilöliikenteen tulos on ollut kuusitoista miljoonaa euroa kysymys on pitkäjänteisestä kehittämisestä jossa on syytä nähdä paljon pidemmälle osto ja velvoiteliikennettä voidaan tehostaa nimenomaan kilpailuttamalla ja edellyttämällä palvelutasoa tässä on myöskin lähdetty siitä liikkeelle että sillä pyritään luomaan ehtoja jotka eivät todellakaan liity siihen että henkilöstön ehdot olisivat mitenkään heikompia päinvastoin kun katsotaan esimerkiksi niin veturinkuljettajien palkkataso on merkittävästi noussut ja on on myöskin kasvanut kaiken aikaa me olemme myöskin huomioineet ja pyrkineet huomioimaan sitä että tämä on pitkäaikainen projekti joka tarvitsee perehtymistä oppimista sen takia lähdetään yhdestä kilpailukokonaisuudesta liikkeelle minkä jälkeen rakennetaan seuraavia kokonaisuuksia tavoite ja tahtotila on se että matkustaja on kaiken tämän kehittämisen ja työn voittaja joka saavuttaa parempaa palvelutasoa enemmän vuoroja enemmän luotettavuutta ja enemmän vaihtoehtoja tämä on myöskin se johon loppujen lopuksi myöskin nämä selvitykset päätyvät kilpailua ei kukaan eikä mikään selvityksistä pidä huonona sitäkään johtopäätöstä ei pidä sekoittaa siihen että jotkut näistä selvityksistä ovat sitä mieltä että vrn näkökulmasta se ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu mutta se ei tarkoita kansalaista se ei myöskään tarkoita valtiota kokonaisuutena se ei myöskään tarkoita matkustajaa

arvoisa herra puhemies

siten että työntekijät ovat tiiviisti myös mukana tässä toiminnassa tämä kilpailutus on myös usean vuoden prosessi niin kuin ollaan kuultu välikysymyksessään oppositio on lähtenyt vastustamaan raideliikenteen kilpailun avaamista henkilöliikenteessä mutta kun on kuullut opposition puheenvuoroja niin kyllä ne perusteet ovat olleet aika hatarat ja täytyy sanoa että se on oikeastaan päätynyt siihen että sitä kilpailua ei vastusteta vaan ainoastaan tätä yhtä mallia mitä hallitus nyt on esittämässä vastustetaan mutta ei ole myöskään kuulunut sitä mikä olisi se opposition malli ei minkään oppositiopuolueen eduskuntaryhmän mallia ole kuultu tässä keskustelussa vastakysymyksenä oppositiolle pitääkin esittää että jos kilpailua halutaan niin miten se onnistuu ilman että vrn asemaa muutettaisiin ministeriön kaavailemalla tavalla mikä on se malli jolla oppositio muutoksia tekisi junaliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi

tässä keskustelussa on

opposition puolelta esille se että raiteisiin ja sinne perusväylänpitoon pitää lisätä euroja tosiasia on että tämä hallitus on laittanut rautateitä kuntoon kolmellasadallakahdellakymmenellä miljoonalla eurolla se on jo paljon sekin ja on tärkeää ja huomionarvoista että sitä rahoitusta on myöskin laitettu maanteille perusväylänpitoon lisää enemmän kuin aikaisemmin ja se on hyvä asia hallituksen mallissa perustetaan valtion kokonaan omistamat kalusto kunnossapito ja kiinteistöyhtiöt tosiasia on että tässä hallituksen mallissa esityksen mukaan mitään ei siis yksityistetä mutta kalustoa voisivat vuokrata muutkin yritykset siis suomalaiset tai ulkolaiset me keskustassa toivomme että ne yritykset ovat suomalaisia samoin kuin vrkin ja sitä kautta kilpailua olisi mahdollista saada monelle alueelle paino on sanalla vuokrata mitään ei siis myydä rataverkko jää myös valtion omistukseen sitäkään ei ole tarkoitus yksityistää kilpailua avataan siksi että se tuottaisi ihmisille ja yrityksille hyötyä monipuolisina palveluina ja alenevina hintoina veronmaksajalle kilpailun avaaminen tuo myös läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta

kustannuksella koko suomea katsoen rautateillä liikkuminen on vähentynyt tilastojen mukaan vuonna kaksituhattakuusitoista kaukoliikennematkoissa ollaan liki kaksi miljoonaa matkustajaa alhaisemmalla tasolla kuin vuonna kaksituhattakahdeksan hyvää on se että viime aikoina matkustajat ovat myöskin lisääntyneet nykyisellä mallilla kehitys on heikkenemässä ja todennäköisesti ei kasva riittävästi uudistuksen myötä maakunnille tulee myös mahdollisuus perustaa omia paikallisia ja lisätä sitä kautta myöskin junaliikennettä väli suomessa on jo kuultu myöskin olevan suunnitelmia poikittaisliikenteen aloittamiseksi se on hyvä asia opposition pääargumentti on että kilpailua avaamalla menetetään synergiahyötyjä todellisuudessa vetureiden yhteiskäyttö on vähäistä ja menneestä maailmasta kaluston optimoinnin ohella meidän tulisi optimoida myös ihmisten tarvitsemia palveluja arvoisa puhemies opposition välikysymys jatkaa oikeastaan kaiken kaikkiaan jatkuvaa hallituksen uudistustoimintaa vastustavaa retoriikkaansa tänään ole kuultu oppositiolta niitä vaihtoehtoja sitä omaa mallia miten tätä voitaisiin kehittää toivottavasti sitä tulee jatkossa ja kun edustaja lindtman sanoi että raiteilla on ruuhkaa niin tosiasia on että sitä ruuhkaa on täällä pääkaupunkiseudulla ei sitä tuolla maaseudulla ja maakunnissa ole sitä

enää perustella kilpailu yleensä parantaa palvelua niin on tapahtunut esimerkiksi linja autoliikenteelle matkustajaliikenteen määrää on tietyillä rataosuuksilla vaikea selvittää koska siellä ei ole aina edes konduktöörejä tarkistamassa lippuja ja samalla toteamassa matkustajien määrää lipun voi ostaa alennuksella myös pidemmälle matkalle kuin todellisuudessa tarvitsee tilastointi muutenkin on vrllä tällä hetkellä hyvin epävarmaa tämä näkyy hyvin muun muassa joensuun ja nurmeksen välisen rataosuuden virheellisenä tilastointina rataverkoston kilpailuttamisesta on kokemuksia maailmalta kansainväliset kokemukset kilpailun avaamisesta ovat olleet kaiken kaikkiaan myönteisiä esimerkiksi ruotsissa kilpailuttaminen vähensi ensimmäisissä kilpailutuksissa valtiontukitarvetta kymmenestä kolmeenkymmeneenkahteen prosenttiin ja britanniassa junamatkustamisen suosio on lisääntynyt huomattavasti liikenteen kilpailuttamisen jälkeen miksi siis juuri suomessa tässäkin asiassa epäonnistuttaisiin kuten välikysymyksen tekijät epäilevät kilpailun avaaminen edistää myös lippujen hintakilpailua ja alentaa tavaraliikenteen kuljetuskustannuksia kaluston saatavuuden helpottuessa kansainvälisellä suunnittelu ja konsulttiyrityksellä rambollilla tehdyn selvityksen perusteella kilpailun avaaminen näkyy yksiselitteisen on tietenkin selvää että kilpailun avaaminen edellyttää tasapuolisten ja kilpailuneutraalien olosuhteiden luomista rautatiemarkkinoille lähtökohtana rataverkollamme on jo taakkanaan noin miljardin euron suuruinen korjausvelka josta johtuvat viat ja häiriöt aiheuttavat enemmistön matkustajaliikenteen viivästyksistä radanpidosta johtuneet myöhästelyt ovat hälyttävästi kasvussa ja ovat kohta puolet kaikista kaukojunien myöhästymisten syistä junien turvallisesta kulusta huolehtivien liikenteenohjauslaitteiden viat ilmentävät hyvin tätä rataverkon korjausvelkaa esimerkiksi kiteen ja joensuun välisellä lyhyellä rataosuudella on edelleen kolme hidastusta jotka johtuvat radan kunnosta joensuun ja kouvolan välillä junat myöhästelevät säännöllisesti eli siihen on jo myös totuttu tällä rataosuudella on tällä hetkellä myös huonokuntoisia siltoja eikä luumäen kohdalla saada opastimeen vihreää valoa päälle joten junat ohjataan häiriöosuuden ohi yksitellen viidenkymmenen kilometrin tuntinopeudella simpeleen aseman kohdalla taas opastimen värinä on punainen nämä ovat sellaisia yksittäisiä ongelmia tällä hetkellä vain muutaman mainitakseni onneksemme automaattinen kulunvalvontajärjestelmä ilmoittaa veturinkuljettajalle milloin on hidastettava ja mihin nopeuteen täytyy vain toivoa että se pelaa jatkossakin on selvää että kilpailuehtoihin tulee ottaa ehdottomasti myös ehdot junaliikennöinnin kattavuudesta tällä varmistetaan liikennöinti koko suomen alueella myös jatkossa itse toivoisin junayhteyttä myös ilomantsiin ilomantsiin tuli viime kesänä ainakin yksi henkilöjuna ja olin siinä kyydissä se oli vanha höyrykäyttöinen juna ja tunnelma oli varsin tiivis kahdessa vaunussa oli noin viisisataa ihmistä arvoisa puhemies tällä hetkellä vrn tilanne on vielä niin huono että minun kannattaa ajaa omalla vanhalla volkkarilla työmatkat kiteen ja helsingin välillä uskon että rautateiden kilpailutuksen myötä tämäkin asia saadaan kuntoon ja jatkossa myös junalla arvoisa puhemies

haluaisin perussuomalaisten ryhmän puolesta vielä kertoa ja korostaa mitä ryhmäpuheenvuorossamme kävimme läpi perussuomalaiset eivät sinänsä yleisesti ottaen vastusta kilpailua täällähän heitettiin salin oikealta puolelta ja hallituspuolueista jossakin vaiheessa että tässä on jotain ideologista vastustamista ja haluaisin tämän

miten näitten osinkojen kanssa käy siinä mielessä etteivät meidän ihmisten matkalippuihin laittamat varat valu pikkuhiljaa ulkomaisiin yrityksiin minusta se on erittäin oleellinen kysymys että meidän rahamme pyörisivät täällä suomessa ettei taas tule semmoista tilannetta että hups heijaa me huomaamme että maksamme jollekin ulkolaiselle yhtiölle joka on voittanut kilpailutuksen näissä on aina se huono puoli edustaja torniainen ja edustaja lohi toivat esille että oli vähän niin kuin turhan kuuloinen välikysymys me emme ole hallituksessa me emme saa mitään tietoja asioista minusta tämä keskustelu on ollut erittäin arvokasta ja ministeri berner on kaksi tuntia täällä vastaillut asioihin siltikin osa asioista vielä pohdituttaa itseänikin

pääministeri totesi lyhyesti että kilpailua ei tulla käymään tietenkään rautatieläisten palkoilla ja esimerkiksi tämä oli hyvä hyvä tieto minusta ei ei kannata väheksyä lainkaan sitä tämä tämä ei tule hallituksen esityksenä saliin ja me emme pääse missään vaiheessa tästä keskustelemaan tämä on tosi merkittävä asia tämä nyt ei ole vain vaikka vaikka yhden ratikkavuoron kilpailutus on kysymys tosi tosi merkittävistä asioista kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa kiinnitti huomiota semmoinen asia kun siellä todettiin että maailma ja liikenne muuttuvat haluamme tai emme totta kai se muuttuu ja maailma muuttuu mutta toki kai me täällä sitä varten istumme eduskunnassa että me voimme myös määritellä miten se muuttuu ei se

missä aikataulussa

omissa puheenvuoroissani kerroin siitä että edelleen olen huolestunut siitä millä lailla me saisimme lisää raiteita itse asun uudellamaalla ja ja täällä on tosi ruuhkaista ja sitten mietinkin oikeastaan että kun joissakin puheenvuoroissa erityisesti keskustan edustajat esittivät että maaseutupitäjissä mistä he ovat on hiljaisempaa niin miksei sitä kilpailutusta aloiteta sieltä sitä kokeilua miten se lähtee menemään miksi se aloitetaan täältä jossa on jo tosi ruuhkaista se jotenkin häiritsee minua itselle tulee vähän mieleen keskustelusta tänään kun kun tätä kuuntelin tämä meidän sote sote asia joka kaatui perustuslakivaliokuntaan sen pakkoyhtiöittämisen osalta elikkä mikään pakkohan tätä yhtiöittämistä ei ole ollut valita tämähän ei tule nyt millään tavalla minnekään arvioitavaksi koska asia menee hallituksen päätöksillä eteenpäin mutta ehkä sitäkin olisi syytä miettiä esimerkiksi edustaja torniainen kyseli kyseli näiden erilaisten mallien perään mitä voisi olla me perussuomalaisissa mietimme onko tämä yhtiöittäminen ihan pakko minkälaisia muita muita ajatuksia siinä on tullut matkan varrella siinä ollut mahdollisuus jonkinlaisia palvelusopimuksia kokeilla käyttää ilman yhtiöittämistä ja miten tämä käyttöoikeussopimusten optimointi kilpailuosaaminen ja muu se on se on vaikea kysymys huomaan usein että kunnissakin meille tulee ongelmia kun ne kilpailutussopimukset sanktiot myöhästymismaksut on laadittu väärin se on todella vaikea se kilpailutuksen maailma ja nyt kun meillä ei ole täällä mitään lakia niin me emme pääse niitä pykäliä yhtään katsomaan teillä on suuri asia vastuullanne kirstunvartijana tässä tämä on ollut ollut tosi tärkeä minä en ole kyllä nyt vieläkään tästä vakuuttunut ollenkaan toivon saavani lisää lisää vastauksia toivon että jatkossa kun puhutaan oppositiosta meitä on kuusi puoluetta muistakaa vähän katsoa miten miten ihmiset eri lailla puhuvat on kauhean ikävää että sanotaan oppositio sitä ja oppositio tätä kun meillä on kuitenkin jokaisella vähän omia painotuksia hallituksella on kuitenkin yksi yhteinen linja useinkin hallituksen esitykset tai esimerkiksi tämä jotenkin tuntuisi mukavammalta tulee vähän semmoinen tunne että oletteko te kuunnelleet kuka puhuu milloinkin kuten joskus aikaisemmin sanoin niin me emme ole yksi möhkäle kiitoksia

arvoisa puhemies hallitus halvaannutti ja heikensi koko suomen maakuntien junaliikenteen leikkaamalla junien ostoliikenteestä viisitoista miljoonaa euroa viime vuonna sen jälkeen on tehty osittaisia korjaustoimia mutta uudenmaan rantaradan osalta aiheutettiin pysyvää haittaa asukkaille siuntiossa ja inkoossa varrella asuvat eivät enää pääse kulkemaan junalla kuten ennen kun oli usea vuoro päivittäin kiitos kuntien ja hsln aktiivisuuden radalle saatiin pari junavuoroparia mutta palvelun taso on romahtanut ja junien aikataulut ovat perheellisille työssäkävijöille koululaisille ja opiskelijoille haastavat

karsintaa rantaradalla on vain yksi raide ja se on useimmiten varattu nopealle turun junalle myös raiteen heikko kunto on pullonkaula radan kapasiteetille raiteiden heikko kunto alentaa liikennöintimahdollisuuksia koko suomessa raiteiden korjausvelka on miljardi euroa raiteiden korjaamiseen ja rakentamiseen on saatava vauhtia jotta ilmastonmuutosta voidaan torjua tehokkaammin ja ihmisten arjen matkat sujuvat rantaradan junaliikenteen turvaamiseksi tarvitaan laaja rantaradan kapasiteettia sekä turvallisuus ja ohjausjärjestelmää koskeva kehittämisohjelma tämä merkitsee parempaa ratakapasiteettia pasilan ja helsingin keskustan välille kaupunkirataa espooseen lisäraidetta espoon ja kirkkonummen välille sekä useampia junan kohtauspaikkoja kirkkonummen ja turun välille uudellamaalla on paljon tarpeita parantaa raideliikennettä tällä hetkellä porvooseen menee vain viehättävä museojuna muutaman kerran kesässä itäiselle uudellemaalle tarvitaan myös uudet raiteet toki helpottaa vanhan ratapohjan hyödyntäminen ja kunnostaminen henkilöliikenteelle hanko hyvinkää radan sähköistys taas on hanke joka edistää asukkaiden liikkumista elinkeinoelämän kuljetuksia kaavoitusta ja vientiä sähköistyksessä on edettävä suunnitelmista tekoihin tämän välikysymyksen tärkeä teema on hallituksen järjetön suunnitelma avata koko maan junaliikenne kilpailulle ja pilkkoa vr palasiksi kyseessä on kansallisomaisuutemme hallitus väittää eun edellyttävän junaliikenteen kilpailutusta mutta unohtaa sen että keski euroopassa on ihan eri markkinat kuin meillä suomi on harvaan asuttu laaja maa europarlamentaarikko sirpa pietikäinen on arvioinut että suomella on mahdollisuus välttää kilpailutus voimme ottaa huomioon markkinoiden ja raideverkon rakenteelliset ja maantieteelliset ominaispiirteet monet asiantuntijat suhtautuvat kriittisesti hallituksen suunnitelmiin ja erityisesti malliin avata kilpailutus kertarytinällä kaikkialle on viitattu että hallitus on siirtämässä valtion monopolia maakunnallisiksi monopoleiksi se ei tuo kustannustehokkuutta eikä laatua korkeaa palvelutasoa siihen tarvitaan riittävästi vuoroja ja yhteyksiä eri kaupunkien ja kuntien välillä sekä alhaiset lippujen hinnat junaliikenteen laatu ja saatavuus riippuvat lähinnä siihen investoiduista summista kustannukset ovat niin paljon lipputuloja suurempia että pelkkä kilpailun avaaminen ei lisää junavuoroja esimerkiksi ruotsissa läänit käyttävät kymmenkertaisesti rahaa junaliikenteen ostoihin verrattuna suomen liikenne ja viestintäministeriöön lopuksi haluan nostaa esiin vammaisten oikeudet junaliikenteessä odotan hallitukselta toimia junaliikenteen esteettömyyden parantamiseksi kaikille on turvattava esteetön pääsy myös lähijuniin lähijunaliikenteessä ei ole enää konduktöörejä jotka ennen olivat asettamassa nousuluiskaa junan ovelle kaukojunien ravintolavaunujen esteettömyydessä on puutteita kun ravintolaosaan ei usein pääse vammainen ei siis voi olla ravintolavaunussa matkakumppaniensa kanssa lisäksi on vielä matkalippu uudistus jossa on käytössä lippuautomaatit joista sokeat eivät voi ostaa lippua ei ylety ostamaan lippua pyörätuolista edellytän että hallitus tarttuu näihin esteettömyyskysymyksiin joukkoliikenne on asukkaiden palvelua ja varsinkin suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa siihen on panostettava kiitos puhemies

arvoisa puhemies suomen valmistelu myyntikuntoon jatkuu tällä kertaa vuorossa on junaliikenne palvelutasossa tämä lipunmyynti fyysisessä muodossa on katoavaa kansanperinnettä asiakkaat manaavat vrn digitaalista lippu uudistusta ja paikan varaamisen vaikeutta voi vain kuvitella miten ilman tietokonetta elävät mummot ja papat pääsevät tulevaisuudessa junamatkalle lähijunassa konduktööri ei enää lippua myy mutta ajaa kyllä junasta ulos jos lippua ei löydy mikäli vr toimii mallina liikenteen digitalisaatiolle olemme synkällä tiellä hallituksen kaavailut vrn pilkkomisesta ja kilpailun vapauttamisesta merkitsevät sitä että etelä suomi ja hsln alue tulee kuhisemaan yksityisiä yrityksiä jotka kuorivat kermat päältä vr puksuttaa kannattamattomat syrjäseudut veronmaksajien

tarkoitusperiä eulle kumarretaan ja taas kumarretaan niin syvään kuin mahdollista samalla omalle kansalle käännetään selkää todellista kilpailuahan ei reiteille synny vrn monopoli vaihtuu alueelliseen monopoliin ei asiakas voi jatkossakaan valita useamman yhtiön raideliikenteen väliltä vaan hän käyttää sitä mitä pystyy mitä hyötyä tällainen kilpailu tuo asiakkaalle mitään tarvetta laskea lippujen hintoja

liikenteen palveluja kun kaikilla on sama kalusto ja samat raiteet todennäköisesti kaikki palvelu karsitaan minimiin jotta yrityksen taseeseen jäisi mahdollisimman paljon plussaa kaiken kaikkiaan yhtälö on kummallinen hallitus lupailee asiakkaille halvempia lippuja ja enemmän yhteyksiä uudistuksen myötä

toisaalta sitoutuminen kansainvälisiin ilmasto ja ympäristösopimuksiin tarkoittaa hyvin todennäköisesti sähkön hinnan nousua ja kohoavia kustannuksia myös raideliikenteelle tuntuu siltä että uudistuksessa otetaan

kaikki kilpailun avaamisen huonot puolet mutta sen lisäksi mukaan

tulee kilpailuttamiseen ja matkustajamäärien nostamiseen todellisuudessa briteissä oli kyse hyvin pitkälle viedystä yksityistämisestä jossa raiteetkin yksityistettiin ja otettiin takaisin kun tuli ongelmia

tälle tielle onneksi ei ehkä kuitenkaan olla menossa ruotsin menestys on johtunut merkittävistä investoinneista ratainfraan ja kilpailijoiden laadukkaasta ja lisääntyneestä kalustosta ruotsin

tarvitse noudattaa eun määräyksiä ainoastaan sveitsiläiset yritykset saavat siellä osallistua kilpailuun suomessa infra avataan ulkomaisen pääoman käyttöön ja ja tulot valuvat maasta pois niin kauan kuin suomi on eu jäsenvaltio meillä on supistettu työkalupakki käytössä

sveitsi ei muutenkaan ole mikään malliesimerkki siellä on nimittäin euroopan suurimmat lippujen hinnat tällä menolla suomi kyllä on viemässä senkin ennätyksen nimiinsä

arvoisa herra puhemies eduskuntakeskustelu raideliikenteestä ja kehittämisestä on todella mielenkiintoista näyttää kulkevan niin että oppositio noin laajasti ymmärrettynä katsoo asiaa jollakin lailla vastaan ja hallitus taas sitten on tukemassa raideliikenteen matkustajaliikenteen kilpailun avaamista paradoksihan tässä tietysti on että sdp vastustaa tätä niin kauan kuin itse ei ole ei ole hallituksessa ja seuraavassa hallituksessa joskus jos näin käy varmaan poliittisen historian tuntien näinkin käy asia on uudelleen tarkastelussa näin näin nämä osapuolet vähän vaihtuvat keskustalle tämä ei ole todellakaan siinä mielessä poliittisesti ideologinen näkökulma vaan vaan tällä haetaan arvoja ihan muihin tekijöihin sitten on tietysti mielenkiintoista vihreiden näkökulma tähän asiaan koska sattui tuolta silmään teksti vuodelta kaksituhattaviisitoista vihreiden ryhmäpuheenvuoro joukkoliikenteen välikysymyskeskustelusta jonka piti edustaja kasvi hän totesi siinä suora lainaus rautateiden henkilöliikenne tulee avata kilpailulle ensimmäiseksi kaupunkiseuduilla joilla hyödyt ovat suurimmat nyt nyt kuitenkin tilanne on sitten jostain syystä muuttunut eli haluan tällä vain osoittaa sen että ihan hyvääkin tarkoittavat edustajat näkevät sitten tämän hallitus oppositio linjan niin että että substanssi tavallaan kulkee vähän toisessa vaunussa ja ja se politiikka kulkee siellä ensimmäisessä vaunussa

junaliikenteen parissa ja kyllähän se on ollut matkustajien etu tässä mielessä kyllä tämäkin on pakko kuitata todeksi ja todeta että näin on käynyt en voi kuvitella mitään muuta vastaavaa rautatieliikenteen puolella mikäli kilpailu siellä pääsee käyntiin kyllä sillä myös on sitten kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies infrainvestoinnit ovat tietysti suomen kannalta ne oleelliset kysymykset meidän ratojen täytyy olla kunnossa ilman sitä meillä ei oikeastaan synny kunnollista raideliikennettä on se sitten vrn tai jonkun muun yhtiön toteuttamana tässä mielessä kyllä ratojen kehitys on vietävä aivan uudelle tasolle ja siinä mielessä toivottavasti ministeri bernerin johtama liikenneverkkotyöryhmä löytää osaltaan ja myös sitten hallitus ne ratkaisut joilla tämä rahoitusasia saadaan kuntoon ilman sitä meillä ei ole toivoa uusista riihimäki lahti oikoradan kaltaisista investoinneista joilla myös tällä yhdelläkin investoinnilla saatiin erittäin paljon vilkasta junaliikennettä aikaan meidän pitää pystyä nostamaan nopeudet sadankuudenkymmenen viiva kahdensadan kilometrin tuntinopeuksista

kilometrin tuntinopeuksien tasolle se on myös alueellista saavutettavuutta ja aluepolitiikkaa kun pitkää suomea ajatellaan meillä on täällä reilut viisi miljoonaa ihmistä turistit ja muut matkailijat päälle me tarvitsemme täällä myös nopeita yhteyksiä ja ne ovat silloin kun puhutaan rautatieliikenteestä ilman muuta ilmastoystävällisiä ne ovat taloudellisesti toimivia tehokkaita ja nopeita ja tässä mielessä kyllä entisenä aiemman eduskunnan rautateiden ystävien puheenjohtajana minä toivon kyllä ja vetoan siihen että koko eduskunta olisi positiivisella mielellä kehittämässä tätä rautatieliikennettä eikä niin että että heti pannaan vastaan ihan samalla lailla kuin sekä vrn johto että myös henkilöstö ovat mukana siinä työssä millä myös tätä rautatieuudistusta ja matkustajaliikenteen avaamisuudistusta ollaan viemässä eteenpäin varmasti siellä on yksityiskohtia kuinka pystytään vaikka kalustoyhtiötä pääomittamaan riittävästi jotta jotta se kykenee tekemään riittäviä investointeja hankintoja jotta siitä riittää niin vrlle kuin jollekin mahdolliselle muullekin kilpailijalle sitten koko ajan sanon näin että mahdolliselle muullekin kilpailijalle koska

tulee aikoinaan olemaan esityksenä mielenkiintoinen ja myös pitkävaikutteinen
tässä vaiheessa otamme liikenneministeri bernerin kaksi minuuttia

ja myöskin evästyksistä tästä eteenpäin huomioista ja näkökulmista joita varmasti pystytään hyödyntämään tulevissa työryhmien töissä ja myöskin valmistelussa kysymyksessä on yli eduskunta ja hallituskausien jatkuva hanke ja tämä tulee tarvitsemaan laajasti teidän ja meidän kaikkien yhteistä panostusta tavoitteemme on huolehtia siitä että matkustajaosuus kasvaa ja juna kulkumuotona saavuttaa suuremman osuuden suomessa tämä tarvitsee myös panostuksia siitä me olemme hyvinkin tietoisia mutta samalla se edellyttää myös rohkeaa etukenoa sen suhteen että voidaan uudistaa ja huolehtia siitä että tehdään myöskin ratkaisuja jotka sallivat niin innovaatioita palveluiden kehittämistä kuin sitten myöskin liikennejärjestelmän liittyvää edistämistä kiitoksia ja kiitoksia näkökulmista

arvoisa herra puhemies täällä salissa käydyssä keskustelussa on käynyt hyvin selväksi se että kilpailutusta ei vastusteta kun kilpailu tapahtuu terveellä pohjalla se parantaa palveluja ja laskee hintaa tämä taas tuo oikein toteutettuna suoraan taloudellista hyötyä kuluttajille lisäksi veronmaksajille kilpailun avaaminen tuo läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta oppositiolle näyttääkin olevan tärkeämpää huolehtia valtion monopolin osingonmaksukyvystä valtion kassaan kuin ihmisten tarvitsemien palvelujen kehittämisestä selvää on kuitenkin se että nykyistä raideliikenteen rapautumiskehitystä jatkaa meidän on pakko tehdä uudistuksia sillä tavalla että rataverkosta pidetään huolta ja myöskin siitä pidetään huolta että liikenne sujuu tämä kilpailun avaaminen on täällä herättänyt monia huolia muun muassa on puhuttu maaseudun maaseudun raideliikenteen loppumisesta kermankuorijoiden päästämisestä markkinoille ja niin edelleen totuus on kuitenkin se että osto ja velvoiteliikenteestä huolehditaan myös jatkossa sisällyttämällä kilpailutukseen ehtoja junaliikennöinnin kattavuudesta tämä on nimenomaan täysin mahdollista silloin kun kilpailutusta tehdään myös maakuntien alueelliset tarpeet tullaan huomioimaan kilpailutuksessa sillä maakunnat ovat itse mukana valmistelussa täällä on kritisoitu myöskin valmistelua monissa puheenvuoroissa todeta että valmistelun yhteydessä on tutustuttu tarkoin olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen ja esimerkiksi oecdn ja euroopan komission selvityksiin ja kansainvälisiin kokemuksiin kilpailun avaamisesta liittyen muun muassa ruotsin saksan alankomaiden ja ukn kokemuksiin eli tätä valmistelua on tehty huolella se arvostelu on ilmeisesti lähinnä tullut siitä että osan puhujista mielestä ei ole päädytty oikeaan ratkaisuvaihtoehtoon kuten jo totesinkin hallituksen tavoitteena on ollut katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja vastata niihin julkisen talouden kestävyysongelmiin jotka ovat kasaantuneet pitkän ajan kuluessa kun uudistuksia ei ole ajallaan tehty raideliikenteen avaaminen kilpailulle on osa tätä suomen kuntoon laittamista ja ilman tätä uudistusta suomen raideliikenteen kehitys tulee tiensä päähän raiteisiin kun ei enää investoida ihmisiä ei tule silloin juniin nykyistä määrää enempää ja niin kuin täällä on todettu me olemme menettäneet matkustajia kun ajatellaan että vuonna kaksituhattakuusitoista taso oli alhaisempi kuin se oli vuonna kaksituhattakahdeksan sitä tuskin toivoo oppositiokaan että me ajamme tämän alas varsinkin kun mietitään että ilmastotavoitteemme suorastaan huutaa sitä että meidän pitää panostaa päästöttömiin kulkuvälineisiin joista yksi parhaimmista me emme siis uudistamatta voi tätä jättää ja sen takia on tärkeää että tämä uudistus viedään nyt eteenpäin ja sitä tehdään yhteistyössä muistutan vielä siitä että viime vaalikaudella korjausvelka kasvoi saamieni tietojen mukaan jopa viisisataa miljoonaa euroa kun vastaavasti tämän hallituksen aikana on korjattu raiteita kolmellasadallakahdellakymmenellä miljoonalla eurolla lisää työtä on me tiedämme että siellä on tarpeet noin miljardin edestä

arvoisa herra puhemies

ja ilmastotavoitteiden kaksituhattakolmekymmentä saavuttamisesta osaksi raideliikennettä lisäten näemme raideliikenteen myös erittäin tärkeänä osana mal ratkaisua sdp ei vastusta kilpailua vaan huonoa omistajaohjausta ja sdpllä on oma malli mitä täällä lukuisat edustajat ovat kyselleet hallituksen puolesta ja kuten se on tässä monta kertaa keskustelun aikana esitetty eli sdpn mielestä ensin katsotaan hsln kilpailutuksesta kokemukset ja käytetään niitä hyväksi muistetaan se että hslllä on viisikymmentä prosenttia omaa kalustoa ja huomioidaan myös se kilpailua avattaessa toiseksi laajennetaan

kilpailutukseen lähiliikennealueella ja uuden kaluston siirtämistä erillisyhtiöön tarpeiden ilmetessä kaksituhattakaksikymmentä luvulla kolmanneksi yhtiöiden kehityttyä kokemusta hyödyntäen voidaan laajentaa kaukoliikenteen kilpailun avaamiseen eun neljäs raidepaketti ei edellytä ideologista kaikki heti yhtiölle ja kilpailulle auki toimintaa liikenneministeriön hallitusneuvos thorström sanoo eu lainsäädäntö mahdollistaa huomattavia siirtymäaikoja eikä edellytä pikaista toimintaa valtioneuvoston omistajaohjausyksikön ylijohtaja heliövaara on todennut että järjestelyssä tuhottaisiin omistaja arvoa vrn arvosta voi kadota jopa satoja miljoonia euroja mitä vastaatte tähän muuten kuin vähättelemällä tai toteamalla että ei voi pitää paikkaansa arvoisa puhemies boston consulting groupin selvitys toteaa että suomessa on eun kolmanneksi paras rautatiejärjestelmä ja kustannuksia verrattaessa olemme ylivoimaisia miksi hyvä järjestelmä parhaasta päästä täytyy rikkoa tai pilkkoa raiteilla on yksi miljardi korjausvelkaa vanhentunut opastin ja turvalaitejärjestelmä aiheuttaa viivästyksiä muun muassa joensuun radalla jossa on myös suuri tarve tarve ja onkin hyvä että hallitus satsaa luumäki lappeenranta kaksoisraiteeseen ihmettelen silti hallituksen edustajien puheita ettei joensuun radalla olisi ruuhkaa olen saanut toista tietoa ja tämä on myös ollut perusteena tarpeelle kaksoisraiteesta luumäki lappeenranta välillä toteutti raideliikenteen kuka tahansa se tulee olemaan vahvasti kompensoitua valtion taholta miksi alustasta eli raiteesta huolehtiminen on veronmaksajien tehtävä mutta voittojen kuuluu mennä yhtiöille ei se ole oikeaa kilpailua myös investointien tulee olla velvoittavia boston consulting groupin selvitys on laajin se tulee tulokseen että esitys on kokonaistaloudellisesti vaikutuksiltaan negatiivinen budjettimenot kasvaisivat se aiheuttaisi lippujen hintaan nostopaineita kymmenen prosenttia viranomaistehtäviä hallintotehtävät kasvaisivat arvio on että budjettimenot kasvaisivat valtiolla kaksikymmentä viiva kolmekymmentä miljoonaa euroa rambollin selvitys on ainoa joka puoltaa kilpailutuksen avaamista tyylipisteitä ei nauti se että tämä selvitys tilattiin lvmltä kilpailuttamatta selvitys on laadultaan heikoin ja sivuuttaa oleellisia seikkoja kuten tavaraliikenteen selvityksen lopputulemasta ei selviä mistä hyödyt tulisivat se perustuu virheellisiin arvioihin kuten esimerkiksi siihen että kalustoa voitaisiin siirtää jatkuvasti läpi vuorokauden ilman huoltoja se ei ole mahdollista jos olisi sitä tehtäisiin jo nyt minusta omistajaohjauksen tulisi puuttua ongelmiin joita vrn palveluissa tällä hetkellä ilmenee lipun oston ongelmiin esteettömyysongelmiin konduktöörien lähijunissa hallituksella on valtionyhtiössä sadan prosentin direktio oikeus myös ongelmiin törmättäessä omistajaohjauksen tulee toimia hallitus on itse kuitenkin puuttunut vrn toimiin esimerkiksi leikannut ostoliikenteestä kuten karjaalta lipunmyyntiongelmiin olisi voinut puuttua sillä ongelmia on ilmennyt kesästä asti esimerkiksi tampere lahti lähiliikenteessä arvoisa puhemies olemme varmasti yhtä mieltä siitä että raideliikennettä tulee kehittää ja toivottavasti löydämme tulevaisuudessa

tästä debattikeskustelusta ainakin minulle tuli se käsitys että ilmeisesti vasemmistoliittoa lukuun ottamatta itse asiassa kaikki puolueet tässä salissa kannattavat jonkinlaista kilpailun lisäämistä meidän junaliikenteeseemme nyt kuitenkin kun sitä tehdään niin kritiikki on sitten se että se on väärin tehty joka tapauksessa kaikkien kaikkien puolueiden puheenvuoroissa tuli esille se että kilpailua täytyy lisätä erittäin yllättävää oli ehkä se että vihreät vielä kuitenkin marraskuussa kaksituhattaviisitoista olivat sitä mieltä että isoista kaupungeista pitäisi aloittaa tämä kilpailuttaminen ja nyt sitten kun sitä lähdetään tekemään te olette kuitenkin mukana välikysymyksessä joka mahdollistaisi sen pidän sitä aika harmillisena ja eriskummallisenakin kun kuitenkin jaamme sen saman huolen suuresta kuvasta että miten voimme vähentää vaikkapa ilmastolle haitallisia päästöjä tässä maassa joka tapauksessa tärkeintä on tietenkin se miten me saisimme raiteille enemmän junia miten me saisimme juniin enemmän ihmisiä ja miten me saisimme enemmän junavuoroja ja yhteyksiä totta kai on hirvittävän tärkeää katsoa että mitä muualla on tehty ja on hirvittävän harmillista että suomella ei ole ollut raideyhteyttä vaikka länsi eurooppaan ja nyt siihenkin on avautumassa mahdollisuus osittain myös tämän uudistuksen kautta ja pidän erittäin tärkeänä sitä että valitettavasti se linjaus joka vrllä on vaikuttanut viime vuosina olevan että ei niinkään ole haluttu eri alueiden erilaisten seutujen raideyhteyksiä ja junayhteyksiä kehittää vaan hyvin keskushallintojohtoisesti on kehitetty vain tiettyjä alueita tämä tulee mahdollistamaan sen että meille syntyy uusia aivan kotimaisia toimijoita jotka voivat sitten liikennöidä myös paikallisemmin esimerkiksi ruotsissakin pohjoisen yhtiö on neljän maakunnan omistama että kyllä ne ihan ruotsalaisissa käsissä ovat siellä

arvoisa puhemies hallituksen logiikka on iänikuisen vanha samaa kaavaa toteuttava ja moneen kertaan jo testattu ja huonoksi todettu myydään tai muutoin luovutetaan valtion ydintoimintoja tai omaisuutta yksityisille ja tämän teon jälkeen todetaan että huonosti kävi kuten tapahtui esimerkiksi sähkö ja tietoverkkojen myynnissä sekä vanhasen hallituksen päätöksessä myydä lannoiteyhtiö kemira norjalaisille

on aivan eri asia kun eri yhtiöiden linja autoja mahtuu kulkemaan teillä yhtä aikaa silloin voi hinnoilla ja asiakaspalvelulla kilpailla hallitus on suunnitellut vrn kaluston antamista yksityisten yritysten käyttöön mikä se sellainen markkinatalous on jossa yrittäjän ei tarvitse investoida omaan kalustoon ja alalla jo toimiva pakotetaan antamaan kalustonsa uuden toimijan käyttöön minusta se kuulostaa epäreilulta epäreilulta voisi sanoa jopa rosvoamiselta kuinka te hallituksessa olevat edes kuvittelette että teillä olisi oikeus pistää palasiksi sadan vuoden aikana suomen kansalle kertynyt omaisuus ostakoon jokainen alalle haluava omat veturinsa ja vaununsa vrn kalusto on vrn vrn ja näin myös pysyköön mitä muuta yhteiskuntamme ydintoimintaa tämä hallitus vielä haluaa antaa yrityksille hmmm sosiaali ja terveydenhuollon postipalvelut työllisyyspalvelut onko hengitysilmakin kohta suomessa sellaista jonka joku yritys omistaa eikö hallituksen mielestä valtion kuulu olla vahva ja pitää huoli siitä että joka puolella suomea voi asua elää tehdä työtä ja kulkea junalla luuletteko että yrityksiä kiinnostaa tulla liikennöimään meidän harvaan asutuille joissa junamatkustajia on vähemmän suomessa kun on kannattavia ja vähemmän kannattavia reittejä valtion budjetistako kaivatte sitten rahaa jotta meillä harvaan asutuilla seuduilla junat jatkossa kulkisivat en usko että rahaa löytyisi kun sitä ei ole nytkään löytynyt riittävästi ostoliikennettä on vähennetty ja junat eivät enää pysähdy pikkupaikkakuntien asemilla kuten vaikka meillä etelä savossa haukivuorelle kävi

tämähän on ollut sipilän hallituksen linja pakotetaan palkansaajat kikyyn jolla alennettiin palkkoja valtionyhtiö postissa halpuutetaan työntekijöitä halvempien ja huonompien sopimusten piiriin ja koko ajan pienennetään tavallisen ihmisen ostovoimaa

aiotteko ottaa tämän rautatiealan kuljettajakoulutuksen opetusministeriön alaisuuteen ja kouluttaa raideliikenteen ammattilaisia kuten muillekin aloille koulutetaan ammattilaisia yhteiskunnan voimin nyt koulutuksen maksaa eikä se ole halpaa tämä poikkeaa muusta ammatillisesta koulutuksesta siinä että koulutukset ovat vrn tilaamaa ja maksamaa koulutusta ja vr valitsee opiskelijat koulutukseen arvoisa puhemies minulla olisi ollut vielä yksi kappale mutta voin pyytää sitten uuden puheenvuoron

arvoisa herra puhemies tämä välikysymyskeskustelu on ollut omalla laillaan kummallista välillä tuntuu ei olisi tarvinnut ollenkaan tehdä kun salissa vallitsee melkeinpä yksimielisyys siitä että rataverkon käyttöä on tehostettava ja parannettava mutta kaikki menee kuitenkin väärin taas oli kysymyksessä niin sanottu väärin sammutettu tulipalo mutta vakavasti puhuen edelliseen edustaja taavitsaisen puheenvuoroon voisi sanoa että ei kannata maalailla sellaisia mörköjä seinille kun niitä ei kuitenkaan tässäkään asiassa ole kylmä tosiasiahan kuitenkin on se että saadaksemme rataverkolle ja tämän maan talouselämälle molemmille enemmän sitä positiivista säpinää lisää töitä lisää talouskasvua pitää myös rataverkon käytössä olla uusia näköaloja on kuitenkin tosiasia että vrn omaisuus tässä tapauksessa valtion omaisuus rataverkko säilyy edelleen ja muut omaisuuserät säilyvät edelleen valtion omistuksessa yhtiön kautta ne eivät ole kaupan eikä niitä myydä se kannattaa nyt alussa muistaa ennen kuin lähtee muuta perustelemaan jokainen tietää että rataverkon kunto vaatii töitä se ei ole paras mahdollinen tällä hetkellä kuten kaikki tiedämme mutta muutoshan on jo tapahtunut arvoisa puhemies tällä vaalikaudella on satoja miljoonia euroja laitettu lisää rahaa perustienpidon ja perusradanpidon korjaukseen ja tulos rupeaa pikkuhiljaa näkymään mutta on täysin selvää että kun yksi kymmenen vuotta on menty ihan väärään suuntaan rahoja on koko ajan vähennetty niin nyt sitten kun kelkka on parempaan suuntaan niin eihän se vuodessa korjaudu ei tietenkään eikä kahdessakaan tällä samalla menolla pitää jatkaa noin viisi vuotta niin sitten päästään tilanteeseen jossa nämä hoitorästit on hoidettu pois koskee myös alempaa tieverkkoa sama koskee vrn rataverkkoa ne tulevat samoilla perustienpidon ja perusradanpidon rahoilla hoidettua elikkä aivan kuten taloudessakin jos kahdeksan vuotta mentiin väärään suuntaan niin ei sieltä vuodessa tulla takaisin vaatii pitkäjänteistä työtä ja minä uskon että suomessa on viisautta ja halua korjata tämä tilanne kuten ministeri berner omassa avauspuheenvuorossaan sanoi kattavan rataverkon ylläpito vaatii jatkossakin julkisia panostuksia se on aivan selvä asia ja ministeri bernerin sanoma tässä asiassa ymmärtääkseni tuli eduskunnalle täysin selväksi valtio ei jätä rataverkkoa rapistumaan vaan se tulee pitämään huolen siitä että saamme sen kuntoon yhä parempaan kuntoon ja yhä parempaan käyttöön

rautapyörillä kuljetettavaa tavaraa on yhä enemmän ja sitä liikennepainetta vähennetään nimenomaan maantieverkolta koska maantieverkon korjaaminen valtavien vaurioiden korjaaminen siellä maksaa todella paljon se on myös liikenneturvallisuuden kannalta arveluttavaa kun raskaat rekat jatkuvasti jyräävät teitämme pitkin aiheuttaen vaaratilanteita raskas liikenne kuuluu teräs rautapyörille ja sen pitäisi kuulua yhä enemmän myös sisävesiliikenteelle mutta se tässä maassa on kyllä niin perusteellisesti laiminlyöty että sen tarinan kerron joskus toiste siihen ei ole nyt valitettavasti aikaa tässä rataverkon kehitystyössä on tietenkin mukana valtionrautateiden sekä työntekijäporukka täysimääräisesti että myös yhtiön johto eikä

mistään salaliitosta tässä asiassa ole kysymys vaan on toimittu avoimesti kaikkia osapuolia kunnioittaen tässä tilanteessa ei ole sitä jäisimme tässä kehitystyössä ikään kuin tilanteeseen että pidetään kaikki ennallaan ja kaikki on hyvin niinhän ei suinkaan ole rautatieverkkoa kehitetään kuten ministeri berner sanoi ja omana kannanottonani asiaan toivon että ratayhteyden luominen ja rakentaminen jäämerelle otetaan tosissaan ja haetaan siihen euroopan unionin ten verkostorahaa niin että saadaan tämmöinen uusi liikennereitti avattua koska on selvä asia että uusi liikennereitti tuo uutta toimeliaisuutta myös pohjoisen talouteen jossa muun muassa kaivosteollisuus kasvaa hurjaa vauhtia ilmastotavoitteiden kannalta tämä nyt käsittelyssä oleva asia on äärimmäisen tärkeä ja toivon että se menestyy ja saadaan rautateille lisää käyttöä sitten vrkin säilyy

säilyy kuten tiedämme ja saadaan tämä kalusto ja rataverkko mahdollisimman hyvään käyttöön siellä maaseudulla sitä vrn ylläpitämää liikennettä on niin vähän että ei siitä kannata nyt meteliä pitää kun sitä ei ole jos sinne jotakin tulee niin se on aina voitto arvoisa puhemies lopuksi kun katsotaan katsotaan suomalaisen talouden tämänhetkistä kehityskaarta se on erittäin hyvässä vauhdissa tällä hetkellä metsäteollisuudella menee todella hyvin puuta hakataan kohta viisitoista miljoonaa mottia enemmän per vuosi se on valtava määrä tonneja kuljetettavaksi ja toinen asia on kaivosteollisuus joka luo luo myös lisää intensiteettiä ja tuo lisää kuljetettavaa

arvoisa puhemies tänäänhän on käyty värikästä keskustelua vrstä ja raideliikenteestä ja sen tulevaisuudesta välikysymyskeskustelun muodossa ja hyvä niin yhtenä isona asiana on noussut keskustelussa onko riittävästi hallitus panostanut tulevaisuudessa infrainvestointeihin ja paljonko määrärahoja siihen on luvassa korjausvelka asiaa tässä hallituksessa on mielestäni erinomaisen hyvin viety eteenpäin niin raideliikenteen kuin maantieliikenteenkin osalta ja siitä kiitos hallitukselle tämä nyt on lähdössä liikkeelle on monivuotinen hanke ja näillä näkymin tämä on maalissa vasta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi onko se sitten nopeata vai hidasta valmistelua ja asioiden eteenpäinvientiä voi jokainen päätellä itse pidän tätä harkittuna ja hyvin valmisteltuna hankkeena jota maltilla viedään eteenpäin yhdessä eri toimijoiden kanssa kaikenlainen kilpailu on täällä saanut kuitenkin mielestäni varsin yksimielisen vastaanoton sinällänsä raideliikenteen kilpailuttamista ei täällä ole juuri vastustettu näyttää vain siltä että tapa millä tämä asia viedään eteenpäin on väärin toimittu on noussut esille myös vrn osingonmaksukyky ja se onko se tärkeää minua hämmästyttää opposition asenne siitä kuinka tärkeä vrn osingonmaksukyky on pitää muistaa että kahden viimeisen vuoden osingonmaksut antavat hiukan vääristyneen kuvan vr osingonmaksukyvystä ja tilasta suurin osahan tuloksesta koostuu muista kuin vrn toiminnoista kuten tavarankuljetuksesta ja radanrakentamisesta ja ovat toimialoilla joilla vr toimii kilpailullisessa ympäristössä ja pystyy tästä huolimatta tekemään hyvää tulosta mitä täällä on monta kertaa epäilty että jos mennään kilpailutukseen raideliikenteessä niin tuloksentekokyky ei olisi mahdollista vrn osingonmaksukyky on vaihdellut merkittävästi vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattakolmetoista vr ei maksanut lainkaan osinkoja ja vuonna kaksituhattaviisitoista oli sitten tämä huippuvuosi eli ne olivat kahteenkymmeneen vuoteen parhaimmat osingot

vrn liikevaihto on toisaalta taas laskenut jyrkästi joten hyvä osingonmaksukyky on ollut tehostamistoimien seurausta ja muun muassa työntekijöiden irtisanomiset ovat olleet kohteena ja itse pidän sitä vähän kyseenalaisena tapana nostaa osingonmaksukykyä mitä täällä opposition puheenvuoroissa on kovasti pidetty tärkeänä näenkin vähän ristiriitaisena että kun työntekijöitä irtisanotaan niin sitten osingonmaksukyky paranee ja tämä on ollut opposition mielestä hyvää vrläistä politiikkaa maakunnista on paljon esitetty myös huolta että maakunnissa ei olisi tilaa raideliikenteelle uskon kyllä että raiteilla on tilaa ainakin omassa maakunnassani kymenlaaksossa kaakkois suomessa etelä savossa

se on selvää että raideinfran pitää olla siinä kunnossa että sinne pystytään liikennettä lisäämään mutta niin kuin täällä ministerin puheenvuorossa jo kuultiin vr on omilla toimillaan supistanut jo kymmenen prosenttia liikennettä ja vähintään se kymmenen prosenttia on kasvunvaraa ilman ilman muuta on myös nostettu keskusteluun tämä eun neljäs rautatiepaketti missä kilpailun avaaminen on se lähtökohta eikä sinällänsä kilpailuttaminen ja on tärkeää huomioida että tämä mahdollistaa nyt sitten ympäri suomea kilpailun avaamisen aika näyttää sitten kuinka paljon sitä yksityistä toimijaa sinne raideliikenteeseen on tulossa suomessa mielestäni tämä käyttöoikeussopimusmalli on erittäin hyvä tapa millä tämä kilpailuttaminen suoritetaan sitten kaikilla alan toimijoilla on laadukas ja hyvä kalusto käytettävissä ja kalustoyhtiö hoitaa kaluston kunnon ja huollon ja näin ollen myös se kalustoyhtiö tekee omalla tavallaan sitten hyvää tulosta

arvoisa herra puhemies tämän päivän paikallinen uutinen meillä oli että kotkan ja kouvolan välisiä junia korvataan busseilla hyvä aloittaa tämän päivän välikysymyskeskustelu kylläkin radan kunnostustöiden vuoksi mutta tämä ei ole ihan ensimmäinen eikä varmaan viimeinen kerta mitä pidempään tätä välikysymyskeskustelua on tänä päivänä käyty olen todennut että sille on yhä enemmän tarvetta jo silloin aikaisemmin kun tehtiin välikysymys siitä että lakkautettiin junavuoroja saatiin parannusta eli hallitus muutti linjaansa toivon että myöskin tämän välikysymyksen jälkeen hallitus muuttaa linjaansa ja sehän on välikysymysten tarkoitus jos ei hallitus kokonaan kaadu niin tulee järkevämpiä päätöksiä tässä on ollut kolme eri näkökohtaa ensimmäinen näkökohta on kilpailutuksen muoto ja kritiikki sen toteuttamiseen toinen näkökohta ovat nykyiset ongelmat joita vrn toiminnassa niin lipunmyynnissä kuin muussakin on ja kolmantena näkökulmana valtion omistajuus ja valtion omistajaohjaus näihin muutama sana en millään pysty käsittämään sitä ajattelua että meillä on valtionyhtiö jonka omistajaohjaukseen ministeri ei mitenkään puutu niin että lipunmyynti tai asemat jotka pistetään kiinni tai ostoliikenne joka lopetetaan olisivat yhtäkkiä olleet vain ministerin ulkopuolella tehtyjä asioita jos ministeri haluaa omistajaohjata niin aivan varmasti hän pystyy myöskin pistämään ojennukseen yhtiöitä palveluiden tarjoamisen kannalta siitä syystä en usko siihen ajatukseen että vain siinä tapauksessa että meillä on kilpailtu palvelu palvelu voisi parantua sillä edelliset versiot esimerkiksi vrn lippujen joustavista hinnoitteluista ja muista on pystytty tekemään tämän nykyisen yhtiön mallin sisälle neljästä selvityksestä jotka on tähän taustaksi tehty kolme antaa tyrmäävän tuloksen siitä että tämä on valtiolle kokonaistaloudellisesti negatiivista ja mitä tekee hallitus ottaa sen yhden joka on kaikkein kevyimmin tehty selvitys joka on vielä tehty sisäisillä järjestelyillä ja uskoo siihen että kaikki paranee kun pistetään se ja näitten kolmen selvityksen tulos on se että palvelut eivät parane ne maksavat valtiolle lisää mahdollisesti asiakkaille lisää ja osinkojen tuotto vähenee neljäs raideliikennepaketti ei pakota tähän järjestelyyn eikä tällä aikataululla ja voi olla että me emme pysty sitä oikeaa kilpailutusta siinä kohtaa enää tekemään jos tämä runtataan tällaisella mallilla nyt valmiiksi

esimerkiksi britanniassa meni koko järjestelmä ei nyt solmuun mutta huononi ja ja toisaalta niillä alueilla missä se parani hinta kallistui ruotsissa on valtio joutunut laittamaan yhä enemmän ja enemmän rahaa ostopalveluliikenteeseen elikkä valtiolle se on tullut kalliimmaksi asiakkaiden kohdalta kyllä parantunut mutta tähän pitää sitten varautua myöskin suomessa että se maksaa valtiolle enemmän

jos ne halutaan eriyttää se vaatii kalustoyhtiöltä eri tavalla plus että tarvitaan uusia enkä tiedä onko ihan reilua että avataan kilpailu niin että toiset luovuttavat kalustot ja ja jotkut tulevat käyttämään niitä maakuntien järjestämiseen en usko meillä on nähty mitä tarkoittaa maakuntien lentoliikenteen tukeminen ja etenkin kun tulevaisuudessa maakunnat ovat sitten kun ne ovat tai jos ovat yleiskatteellisia budjetiltaan niin vaikea nähdä mitenkä sieltä sote budjetin tai työllistämisbudjetin sisältä kaivettaisiin junaliikenteeseen lisää rahoitusta koska ainakaan tällä hetkellä maakunnille ei ole semmoista erillistä rahoitusta tulossa tehdään siis markkinoiden uusjakoa tässä kohtaa ei haluta pitää valtionyhtiöiden arvoa eikä haluta taata osinkojen saantia erään toivomuksen sain milloin tulee kouvola lappeenranta lähijuna tämmöinen toivomus tuli tekstiviestillä ja toinen toivomus milloin tulee rantarata täältä helsingistä itään eikä vain länteen
arvoisa

edustaja kulmunin ja monen muunkin hallituspuolueen edustajan hämmennys siitä miten esimerkiksi vihreät voivat olla mukana välikysymyksessä vaikka emme aina kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa vastustakaan junaliikenteen kilpailuttamista kertoo paljon tämän hallituksen suhteesta kilpailuttamiseen kilpailuttaminen on hallituspuolueille itseisarvo kuin harry potterin taikasauva että heilauttamalla kaikki muuttuu hyväksi kilpailutus todellisuudessa kilpailuttamisen voi tehdä hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti aivan kuten julkisenkin palvelun niin kauan kuin emme oppositiossa ole varmoja koska emme edes tiedä mitä hallitus on käytännössä tekemässä suomen rautateiden henkilöliikenteelle pakko esittää kysymyksiä jopa välikysymyksiä tässä on kyse suomen junaliikenteen tärkeimmästä muutoksesta sitten vr yhtymän perustamisen raideliikenteen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä johon myös seuraavan hallituksen on sitouduttava ja seuraavassa hallituksessa voi olla mukana myös muita kuin nykyiset hallituspuolueet siksi oppositio kannattaa pitää mukana alusta alkaen avoimuus ja parlamentarismi ne ovat hyviä periaatteita myös tässä raideliikenteen uudistamisessa

arvoisa puhemies jatkan tuosta mihin äsken jäin eli tästä rautatiealan kuljettajakoulutuksesta joka siis tällä hetkellä on niin että sitä ei anneta meillä toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa vaan se on vrn maksamaa tilaamaa koulutusta ja ja vielä eu direktiivi sanoo että jos kuljettaja sitten siirtyy toisen rautatieyrityksen palvelukseen niin niin tällöin valtion on huolehdittava siitä että että tämä toinen toinen toimija ei saa perusteetonta hyötyä tämän toisen haltijan maksamista

olisi hyvä tietää aikooko hallitus nyt sitten muuttaa tämän systeemin itse tietenkin toivoisin sitä että että meillä toisella asteella koulutettaisiin rautatiealan ammattilaisia ihan niin kuin kaikkia muitakin ammattilaisia suomessa yhteiskunta

ja kolmoisraiteita ja uusia yhteyksiä ja ja nopeutettava ja parannettava meidän nykyisiä raiteita sekä ratapihoja tällä hetkellä on kymmenen tärkeää ratapihaa jotka tarvitsevat välitöntä korjausta sekä sitten koulutettava näitä raidealan ammattilaisia päästövähennykset tietenkin maksavat mutta niitä ei voi laittaa tulevien sukupolvien maksettavaksi maksettavaksi vaan on toimittava nyt ja ihan lähivuodet ovat jo todella kriittisiä elikkä pitää rakentaa ratoja ja omistajaohjata luomaan hyvää asiakaskokemusta ja uutta liiketoimintaa esimerkkinä vaikka parin viikon päästä kouvolasta lähtee kilometrin pituinen konttijuna kiinaan ja sinne lähtee meidän suomalaisia tuotteita kiinan markkinoille elikkä hallituksen pitää tehdä kansaa palvelevia esityksiä ja nyt nämä toimet eivät ole sitä olleet ja siksi kannatan epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa herra puhemies vielä yksi tärkeä huomio tästä asiasta jäi tekemättä ja siksi pyysin uuden puheenvuoron siitä

rataverkon jatkokäyttöön jatkokäyttöön ja lisäkäyttöön niin se vaatii kyllä sellaisen asenteen että annetaan tässä maassa ihan aidosti mahdollisuuksia muuhunkin kuin siihen että vain pääkaupunkiseudun nopeaa lähiliikennettä kehitetään ja kaikki muu on sitten sivuseikka kerron yhden esimerkin vuonna kaksituhattakymmenen vr cargo ilmoitti että outokummussa oleva sysmäjärven asema muutetaan puunlastauslaituriksi normaalin asemapaikan sijasta elikkä kysymys olisi muutoksesta joka ei olisi mahdollistanut enää kappaletavaran käsittelyä sillä asemapaikalla no mitä se olisi merkinnyt se olisi merkinnyt tätä sysmäjärven asemalla olevalta pistoraiteelta paikallisen piippo oyjn tehtaalta joka kyseinen tehdas tuottaa valtavan määrän erilaista polyeteenistä tuotettua materiaalia lähinnä verkkoja ja naruja muun muassa australiaan saakka missä heinät paalataan kyseiseen verkkoon tämä kyseinen tehdas toimittaa kaikki verkot sinne se on lähes monopoliasemassa kun se saa sen niillä on niin hienot systeemit millä he ovat tämän tuotantonsa organisoineet ja ennen kaikkea ne keksinnöt jotka he ovat asiaan tehneet vr gargo päätti että lakkautetaan tämä liikenne kun raaka aine tulee kazakstanista granulaattina säkeissä ja sitten se jalostetaan kyseisellä tehtaalla ja lyödään valmis tuote junavaunuun ja se lähtee takaisin niiralaan josta se menee rajan yli ja sieltä kohti markkinoita tällä vrn päätöksellä olisi tämä asema lakkautettu ja iso tehdas olisi joutunut pulaan käytännössä ylivoimaisiin vaikeuksiin nähtävästi kyseisillä henkilöillä oli tarkoituksena lakkauttaa se tehdas ja saada se siirtymään jonnekin muualle outokummusta tämä on esimerkki minkä takia meidän pitää kehittää liikenneverkkoa ja rataverkkoa tässä maassa ei voi olla niin että sitä käytetään aluepoliittisena lyömävälineenä tämä tapaus sattui kaksituhattakymmenen ja seurasin sitä suurella jännityksellä ja lähes lähes järkyttyneenä että voidaanko tällä keinoin valtionyhtiössä toimia yksi pieni tehdas paikkakunnalle äärimmäisen tärkeä lähes sata työpaikkaa voiko valtionyhtiö toimia näin

toimiva radanpätkä jolle tulevaisuudessa on suunniteltu lisäkäyttöä uskon kyllä että se vielä jonain päivänä korjataan ja pitääkin korjata koska jos me haluamme aidosti puuta lisää tämän maan teollisuuden raaka aineeksi eri muodoissaan meidän on laitettava kuntoon se rata ja monta muuta rataa ja asennon asennon tässä suomalaisessa yhteiskunnassa pitää muuttua ei voi olla niin että joku vrn johto määräisi missä päin saa puuta kuljettaa tai missä saa kappaletavaraa kuljettaa kyllä lähtökohdan pitää olla että teollisuutta palvellaan eikä niin että kun esimerkiksi kiteellä olevalla terästehtaalla pistoraide menee paikalliselle terästuotantolaitokselle joka tuottaa muun muassa metsäteollisuuden puunkäsittelylaitteita eri eri muodoissaan ja toimittaa niitä ympäri maailmaa

on ollut valtava riita että voidaanko nyt vaunu pari työntää siitä ratapihalta sinne kyseisen tehtaan pihaan vai vai eikö saa valtavaa kissanhännän vääntöä jonninjoutavasta asiasta pitäisihän nyt olla itsestäänselvyys että kun on venäjälle lähtevä tavara se voidaan suoraan pakata vrn kyytiin ja viedä siitä rajan yli venäjälle ja siitä perille halvimmalla ja ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla siellä pitää kiistellä siitä että tehdäänkö sellainen kun vrn joku herra on päättänyt että ei saa siirtää vaunuja siitä yli tämä vain on näin edustaja taimela vaikka te puhaltelette siellä tämä on karmeaa totta olen samaa mieltä järkyttynyt tämä on aivan aivan järkyttävää politiikkaa jos tällä keinoin menetellään jatkossakin kyllähän yhtiön pitää se on tapahtunut jo vuosia sitten kaksituhattakymmenen tapahtui tämä ensimmäinen ei ollut ollut silloin berner edes ministerinä oli omissa hommissaan silloin mutta toivon että tässä asennetta muutetaan meidän kaikkien suomalaisten meidänkin on muutettava asennetta että palvelu yhtiöille toimii kuljetuksia tarjotaan ja ja niitä tehdään mahdollisimman hyvin suomen luonnon kannalta talouden kannalta ja yrityksen kannalta

kukaan halua arvoisa
arvoisa herra puhemies kun täällä on kovasti epäilty vrn kaluston riittävyyttä tässä tulevassa mahdollisessa tilanteessa niin vrhän on jo nyt varustautunut niin kuin tuossa päivän keskustelussa kävi ilmi uusilla sähkövetureilla tällä hetkellä sähkövetureiden kokonaismäärä on satakuusikymmentäkuusi ja kun tulevaisuudessa kaikki kaupat tulevat ja nämä optiot käytetään mihin vr on jo sitoutunutkin niin

sähkövetureiden määrä on kaksisataakaksikymmentäkolme eli kyllähän tämä silloin mahdollistaa paljon paremmin tämmöisen kierrättämisen kilpailuttamisen ja myös eri yritysten käytön se antaa tasavertaiset mahdollisuudet sitten täällä on kovasti vaadittu että

tämä tuleva tilanne mahdollistaisi

tai kaakkois suomessa mukaan henkilöbisnekseen minä vuokraisin kalustoyhtiöltä veturin ja miettisin sitten omalta kohdalta onko se kannattavaa bisnestä vai ei tämähän tässä on ideana ja siellä raiteilla voi olla todellakin useampia yrittäjiä sitten katsomassa tämä olisi yksi vaihtoehto millä kouvola lappeenranta välille voitaisiin saada sellainen henkilöjunayhteys joka pysähtyisi vaikka taavetin asemalla missä tällä hetkellä vr ei halua pysähtyä koska kiire helsingistä joensuuhun että siinä asemalla ei kerkeä pysähtyä vaan annetaan se kolme minuuttia mieluummin sitten joensuulaisille tämä on hyvä peruste mutta sen asian löytyisikö tähän kysyntää markkinat ratkaisevat sitten ei ei varmaan joka välille mutta tämä uusi tilanne antaa mahdollisuuden tällaiselle yrittämiselle
arvoisa puhemies tänään on tosiaan käyty pitkä välikysymyskeskustelu raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta aihe on niin tärkeä että hyvä sitä vieläkin on täällä jatkaa raideliikenteen ja vrn toimintaa tulee edelleen kehittää se on täysin täysin selvä asia nyt kun vrn hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut perussuomalaisten edustaja ville tavio sinä aikana vrn lipunhinnat ovat jo laskeneet merkittävästi ja tätä kautta myös matkustajamäärät kasvaneet se on ollut kaikkien etu ja tätä hyvää kehitystä vrn vrn on syytä jatkaa hallitus on kuitenkin valinnut toisen tien ministeri berner ja koko hallitus itse asiassa ovat siirtämässä junat perustettavaan kalustoyhtiöön josta yksityiset yritykset voisivat niitä sitten jatkossa vuokrata ainakaan omassa tiedossani ei ole että tällaista kalustoyhtiömallia olisi käytössä muualla euroopassa norjassa sitä on ilmeisesti harkittu mutta se ei todennäköisesti tule käyttöön on on hieman syytä ihmetellä mitkä kilpailun avaamisen hyödyt ehdotetulla mallilla olisivat jos uusia investointeja ei lainkaan tehtäisi varsinkaan harvaan asutuilla alueilla junavuorot tuskin ainakaan lisääntyisivät ja myös näillä etelä suomen vilkkaammin liikennöidyillä reiteillä tulisi ensisijaisesti investoida pahimpiin pullonkauloihin radoilla ja vasta sen jälkeen voitaisiin pyrkiä tilanteeseen jossa samalla alueella olisi aidosti keskenään kilpailevia yhtiöitä se olisi todellista markkinata loutta edes asiaa selvittäneet konsulttiyhtiöt eivät anna tästä suunnitelmasta puhtaita papereita kuten täällä on moneen kertaan kuultu ja valitettavasti nämä kaikki arviot eivät ole kaikilta osin edes vielä julkisia arvoisa puhemies vrn toiminnassa on paljon parantamisen varaa mutta kansainvälisessä vertailussa suomen rautatiejärjestelmä on kuitenkin euroopan huippuluokkaa boston consulting groupin mukaan ja kehotan siksi hallitusta varovaisuuteen omistajaohjauspolitiikassaan

arvoisa puhemies kaikki ne ikävät asiat mitä tässä on esille tuotu vrn toiminnasta sietävät sen kritiikin ei satakuntalaisena voi olla kovinkaan tyytyväinen siihen että emme ole päässeet edes kokeilemaan vaikka kaksituhattayksitoista hallitusneuvotteluissa oli esillä että lähiliikennettä voitaisiin kehittää meillä satakuntalaisilla oli kovastikin odotuksia

kunnan lähiön suhteen joidenka keskustan läpi menee raideliikenne ei siihen vain sitten löytynyt sitä tahtotilaa että porista lähtevä juna olisi pysähtynyt ulvilassa nakkilassa harjavallassa ja kokemäellä minä en usko että maakunnille tulee mahdollisuus kehittää tätä liikennettä ilman että on yhteistyötä niin että meiltä porista lähtee tampereelle ja sitä kautta helsinkiin henkilöliikennejuna eli kaukoliikennejuna jos ei näitä yhdessä pystytä kehittämään niin sinne ei voi syntyä sellaista kilpailutilannetta että tämä lähiliikennevuoro voisi olla kannattava pitäisi ehdottomasti tehdä niin että siellä kokemäellä olisi sitten se yksi asema että porista lähtevä niin sanottu pendolino voisi pysähtyä kokemäellä ja ottaa nämä lähikylien asukkaat ja raumalta mahdollisesti lähiliikenteellä sinne tulevat

edustaja voi siirtyä puhujapönttöön

arvoisa puhemies pahoittelen ajattelin että olisin ollut pikajunan kyydissä mutta hyppäsin lättähattuun joten jatketaan täältä sitten vähän verkkaisempaan

nimenomaan siitä että tämä kokonaisvaltainen uudistaminen on jäänyt tekemättä ja se nyt ei ole tämän hallituksen vika eikä eikä edellistenkään hallitusten vika se on ollut meillä eduskunnassa mutta myös valtioneuvostolla se tahtotilan puute että me olisimme uudistaneet meidän liikenneverkostoa joka kulkee raiteilla liian paljon on tapahtunut sitä että teollisuudella ei ole ollut mahdollisuuksia ostaa rautatiepalveluita liikenne on siirtynyt kumipyörille ja kyllä tässä yhtenä yksittäisenä esimerkkinä on pakko ottaa se että toivottavaa olisi pori haapamäki linjaus joka sitten jatkuisi aina äänekoskelle asti eli meillä tämä poikittaisliikenteen ja ehdottomasti nimenomaan tavaraliikenteen osalta voitaisiin ottaa suunnitelmiin vakavasti ilman että tarvitsee sähköistää me voisimme lng tekniikalla ottaa käyttöön jolloin me vapauttaisimme pääradan käyttöä enemmän henkilöliikenteelle ja sitä kautta nopeuttaisimme ilman kaksoisraidetta me voisimme ruveta kulkemaan jos me vapauttaisimme pori haapamäki ja yleensä poikittaisraideliikenteelle näin saisimme sitä meidän ilmaston kannaltakin tärkeää liikennettä siirtymään nimenomaan raiteille elinkeinoelämän mahdollisuudet toimia mielestäni edustaja hoskonen tarttui oikein karmeine esimerkkeineen tähän ongelmaan kyllä meidän pitää lähteä koko kansakunnan elinkeinoelämän ehdoilta ja heidän toimintatarpeittensa mukaan palvelemaan sitä että raideliikenne todellisuudessa palvelee yrityksiä on ikävää että kun tavaraliikennettä vapautettiin niin tiedossa oli että kalustoa joka olisi soveltunut soveltunut kilpailijoille romutettiin päämäärätietoisesti ja uudelle kalustolle asetettiin erittäin kovat vaatimukset jotenka ne investoinnit olivat kalliita vaikka samaan aikaan ajoi itse niillä samoilla vaunuilla joten kokonaisvaltaisuutta tarvitaan kilpailu on hyvästä paikallaan mutta juuri tässä ja näillä asioilla ilman suunnitelmallisuutta kuka on se hämähäkki joka pitää tästä koko verkostosta huolta niin että tämä kansantaloudellinen näkemys tulee huomioiduksi siten että henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen yhdistäminen voi mutkattomasti sujua on mielenkiintoista koska tamperelaiset rupeavat huokailemaan että nyt tarvitsee sen niin sanotun tunnelin alta mille rakennetaan jäähalleja ja ja muuta ei sitä kautta vaarallisia kemikaaleja enää rannikolta kuljeteta vaan me tarvitsemme pori haapamäki radan

kiitos arvoisa puhemies tartuin tuohon edustaja hoskosen puheenvuoroon jossa toitte esille niitä ongelmia joita teillä siellä kysyisinkin sitten miten miten näet hallituspuolueen edustajana kuitenkin tämän asian että että valta antaa aina mahdollisuuden toimia ja mitkään päätökset eivät tipahda mistään taivaasta vaan ne ovat aina ihmiskätten työtä kun valtio omistaa sata prosenttisesti vrn ja meillä on omistajaohjausministeri joka varmaan silloin kun nämä teidän pistoraidehankaluutenne ovat tapahtuneet on ollut pääministeri niin miksi valtio ei käytä sitä omistajan ääntä miksi kaivoin oikein esille ketkä ovat vrn hallituksessa nämä ovat kyllä ihan tuntemattomia nimiä täällä on puheenjohtajana ekonomi hannu syrjänen sitten on diplomi insinööri heikki allonen on toimitusjohtaja roberto lencioni ja kauppatieteitten maisterit tuija soanjärvi kirsi sormunen ja maija strandberg aivan tuntemattomia nimiä kuuntelevatkohan he nyt tätä keskustelua mitä me olemme tänään käyneet jotta he voivat ottaa tätä viestiä vastaan ja parantaa sitä vrn toimintaa vai pitäisikö valtion omistajaohjausministerin sitten vaihtaa hallituksen jäseniä yhtiökokouksessa ja vaikka kansanedustajia sinne laittaa jotta se yhtiö rupeaa palvelemaan kansaa

meidän ei pitäisi kokea olevamme ulkopuolisia ja että me emme voi asialle mitään tälle asialle kyllä voi jos on tahtoa

tässä on edustaja hoskosella puheenvuoro heti edustaja pakkasen jälkeen josta syystä menemme tässä järjestyksessä kuin on pyydetty ensiksi edustaja pakkanen teillä puheenvuoro
arvoisa puhemies olin kuulevinani että opposition edustaja tuossa vaati jo vrn hallituksen eroa en nyt ihan siihen lähtisi tässä on käyty ihan asiallista ja hyvää keskustelua oli siellä muutama tuttu nimi ainakin minulle tuossa hallituksessa ja toivottavasti he kuuntelevat tämän keskustelun tänään on vr saanut paljon palautetta myönteistä ja vähän kritiikkiäkin ja hyvä hyvä niin tämä on asiallinen

pitäisi olla mikä on oikea hinta itse kuulun siihen ryhmään että ihan halvoilla halvoilla hinnoilla ei pysty vr eivätkä pysty bussiyhtiötkään hommaa hoitamaan että kyllä matkoista pitää aina sellainen kustannukset peittävä hinta saada ja katetta pitää saada on se sitten valtionyhtiö tai yritys ja yrittäjä miten se menee sitten on mietitty tätä kuinka raideliikenteessä voisi sitten sillä veturilla toimia niin se kumipyöräliikenteessäkin menee että siellä saattaa yrittäjällä olla vain se nuppiauto omistuksessa ja kaikki muu on vuokrattua tavaraa on se sitten kontti siellä perässä tai perävaunu mitä se vetää samalla tyypillähän tämä tämä kalustoyhtiö sitten vuokraa sitä omaa kalustoaan aina sille yrittäjälle kenties se on yksi vaihtoehto on toki muitakin vaihtoehtoja miten tämä kalustoyhtiö voisi sitten käytössä mennä sitten täällä on kysytty miten voisi yhteistyötä tehdä edustaja myllykoski käytti erinomaisen hyvän puheenvuoron tuollainen syöttöliikennetyyppihän sen pitäisi ollakin sitten siellä maakunnissa ja paikalla että on sitten se jatkoyhteys sinne suurempiin keskuksiin jotta sinne pienille tai hiljaisemmille raideyhteyksille saadaan sitä väkeä liikkeelle ja sillä sitten syötetään ja täytetään niitä pendolinoja

arvoisa puhemies todellakin jos haluamme raiteille lisää kuljetettavaa asenteen on muututtava vielä siitä edellisestä esimerkistä outokummun tapauksesta lisäksi vielä sen alueen junaratojen lastauspaikkojen kohtelusta vr on viimeisen viiden vuoden aikana lähes kaikkien pienten puunlastauslaiturien toiminnan lopettanut eihän siinä ole minkäännäköistä järkeä kun puu tulee metsästä kumipyörillä eli kuorma autolla radanvarteen niin niin totta kai se kannattaa tuoda siihen mahdollisimman lähelle radanvarressa olevalle lastauspaikalle sehän vaatii vain nosturiauton se kuorma auto purkaa itse itsensä sen kuorman siihen radanvarteen tai suoraan vaunuun kun siinä on pistoraide sen jälkeen veturi käy hakemassa sen pois ei se sen vaikeampaa ole mutta nyt kun ne lakkautettiin ei vr kuljeta ei sinne tule veturia enää jos asenne kehittämisessä ja liikeyritysten palvelemisessa on tämä niin eihän siitä tule mitään se outokummun tapaus on niin karmiva että minä monta viikkoa näin painajaisia siitä voiko tämä olla tottakaan suomessa yhtiöllä joka maksaa paikalliselle paikalliselle kaupungille veronsa antaa sadalle ihmiselle työpaikan toimii maailmanmarkkinoilla menestyksekkäästi on vallannut australian markkinat melkein sata prosenttisesti ja saa raaka aineensa ympäri maailmaa junalla ja veisi valmiin tuotteen junalla perille tai sinne markkinalle mistä se sitten jaetaan eteenpäin ei junalla mennä mutta se menee sitten sinne jonnekin vladivostokin satamaan ja ilmeisesti sieltä jatkaa matkaa laivalla elikkä mitä me tästä opimme tästä opimme sen että meidän on pystyttävä tässä maassa ajattelemaan asioita uudella tavalla kun on joskus ollut jotakin joka on toiminut hyvin se on toiminut hyvin kun suomi on ollut sivistysvaltio ja ja hyvinvointivaltio mutta nyt on pikkasen ruvettava ajattelemaan tulevaisuutta eteenpäin jos me haluamme pysyä sivistysvaltioiden ja elintasovaltioiden joukossa katsokaapa vaikka nyt tätä käytävää keskustelua ilmastopolitiikasta johon muuten tämä kuljetuspolitiikka aivan olennaisesti liittyy lulucf direktiivin käsittelyssä eussa pantiin kapuloita rattaisiin suomalaisten metsien käytölle joka nimenomaan on meidän valtava mahdollisuus pitää meillä olla avaramielisyyttä niin hallituspuolueilla kuin oppositiopuolueilla että näemme tämän yhteisen edun sitä minä haluan puolustaa vielä huomennakin arvostan oppositiopuolueiden tekemää hyvää työtä en millään lailla teitä väheksy opposition tehtävänä on kyseenalaistaa hallituksen esitykset senhän te teette mutta toivon tässä asiassa kuitenkin järkeä sillä keinoin että ymmärrämme suomalaisten hyvän se on minusta tässä asiassa se tärkein asia minä toivon ainakin että vrn henkilöstö ja työmiehet ja kaikki voivat hyvin ja saavat töitä niin paljon että voivat tehdä aivan aivan kyllästymiseen asti töitä ja mahdollisimman moni palkataan vielä töihin

herra puhemies paljon on sanottu tämän päivän ja iltapäivän aikana mutta omalta osaltani tähän loppuun haluan todeta että tässä raideliikenteen tulevaisuudessa ja tulevaisuuden rakentamisessa keskiössä on oltava asiakas eikä tällainen silmitön kilpailuinto se meidän on mielestäni syytä muistaa olemme me sitten hallituksessa tai oppositiossa

omistama osakeyhtiö joka on viime vuosina tulouttanut valtiolle sen yhdeksänkymmentä viiva sata miljoonaa euroa vuodessa osinkoja sekä maksanut vuosittain satojen miljoonien edestä veroja suomeen ja valtion ostoliikenteen sekä vrn suorittaman velvoiteliikenteen yhteisarvo on lähes viisikymmentä miljoonaa euroa vuosittain ja kun nuo kaikki yhdistetään teollisuutemme kuljetustarpeisiin joista täällä salissa on nyt puhuttu viimeisen tunnin aikana aika paljonkin niin nämä raideliikenteen suuret uudistukset vaativat kylläkin perusteellista arviointia meiltä poliittisilta päättäjiltä ja ja poliittisten päättäjien keskuudessa mitä itse arvostelen yhä edelleen tämän päivän keskustelun jälkeen nämä ministeri bernerin teettämät selvitykset eivät edusta mielestäni sellaista avointa realistista otetta tähän tarvittavaan arviointiin jota pitäisi pystyä tekemään parlamentaarisesti elikkä niin hallitus kuin oppositiopuolueitten edustajien ajattelen itse myös niin että valtionyhtiö vr ei ole mikään hallituksen jakovara vaan siitä tulee huolehtia myös tässä markkinoiden muutoksessakin erittäin erittäin tarkalla silmällä mutta hyvät kollegat tässä salissa on ollut välillä ehkä rakentavaa ja välillä ehkä vähän vähemmän rakentavaa keskustelua ja ainakin sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta haluan kiittää siitä että tämä tämä keskustelu on käyty ja väitän että tässä on myös tullut paineita hieman hallituksen suuntaan ehkä ajatella uudelleenkin tätä kilpailutusintoa tässä kaikessa raideliikenteen uudistamistyössä